päiväjärjestyksen toisena asiana on suullinen kyselytunti pyydän paikalla olevia ministereitä nyt siirtymään tuonne ministeriaitioon ja pyydän samalla niitä edustajia jotka haluavat esittää kysymyksen jollekin paikalla olevista ministereistä ilmoittautumaan painamalla p painiketta ja nousemalla seisomaan pyydän edustajia kohdistamaan kysymyksensä asianomaiselle sektoriministerille

edustaja krista kiuru

arvoisa puhemies eilen salissa käytiin keskustelua siitä onko hallituksen politiikalle vaihtoehtoa ja me sosialidemokraatit esitimme että yhdeksänkymmentäviisi prosenttia suomalaisista palkansaajista ja eläkeläisistä voisi hyötyä sdpn vaihtoehdosta enemmän kuitenkin ajattelin että tänään voisimme puhua vielä tulevaisuuspanostuksista osaamisesta ja tulevaisuuteen satsaamisesta eilen tulleen tiedon mukaan tiedebarometri toteaa että yhdeksänkymmentä prosenttia siis yhdeksän kymmenestä suomalaisesta sanoo suoraan hallitukselle että koulutuksesta leikkaaminen on lyhytnäköistä varastamista tulevaisuudelta lapset ja nuoret kärsivät näistä leikkauksista ja nyt ei riitä selitykseksi hallitusaitiosta eikä esittelevältä ministeriltä että täyskäännöstä ja satsaattekin pääomittamisen muodossa yliopistoihin ja ammattikorkeakouluihin me kysymme nyt pääministerin sijainen soinilta miltä tämä hallituksen lyhytnäköinen politiikka koulutuksesta varastamisesta näyttää eli herra pääministerin sijainen kysymys on onko

arvoisa puhemies suomen talouden tiukasta vaikeasta tilanteesta on tässä salissa paljon keskusteltu ja eilen siihen oli jälleen yksi mahdollisuus etsiä niitä vaihtoehtoja ja ratkaisuja millä tavalla voimme tätä maata nostaa tästä vaikeasta taloustilanteesta ylöspäin siihen liittyen me tarvitsemme uusia avauksia ja uusia ajatuksia siitä millä tavalla voidaan esimerkiksi osaamisen kautta tätä maata nostaa yksi keskustelu on tietenkin se mitkä ovat määrärahat ja toinen keskustelu joka on mielestäni se kaikkein tärkein on se millä tavalla ne käytetään vaikuttavimmalla mahdollisella tavalla siten että suomi saadaan osaamisen kautta uuteen nousuun siitä syystä tämä hallitus on käynnistänyt kaikilla koulutusjärjestelmämme tasoilla lukuisia erilaisia

minusta on pettymys että te pääministerin sijainen soini ette vastannut siihen aiotteko jatkaa samalla ei panostavalla linjalla ajattelen että olemme tulleet aika pitkälle tien päähän jos kansa on sitä mieltä että koulutusleikkaukset ovat hyvin lyhytnäköistä politiikkaa ja tämä linja on väärä olisi tärkeää että te arvoisa pääministerin sijainen ottaisitte tähän asiaan kantaa jatkatteko tällä samalla tyhjällä puheella uudistuksen puheella joka tosiasiassa on pelkkää leikkausten esittelyä mutta koska emme puhu vain siitä haluaisin myös teiltä tietää otatteko vakavasti sosialidemokraattien esittämät kasvupanostukset jotka olivat täällä salissa eilen käsittelyssä tulevaisuusinvestoinnit niin sähköiseen liikenteeseen arktisiin mahdollisuuksiin uusiutuvaan teollisuuteen ja myöskin palvelualan paljon suurempaan hyödyntämiseen kuin mitä tällä hetkellä tehdään esityksiä on kahdeksan
ja ministeri grahn laasonen on edelleen tästä asiasta vastaava ministeri
arvoisa puhemies tässä nousi esiin juuri se mitä sisällöllistä voidaan tehdä ja siinä se ydinkysymys juuri onkin itselläni onkin ollut huoli siitä että meidän koulutusjärjestelmä on ollut turhan staattisessa pysähtyneessä tilassa edelliset vuodet ja nyt olemme käynnistäneet useita

lainsäädäntö lähti juuri kentälle kommentoitavaksi isolle laajalle lausuntokierrokselle me teemme tällä hetkellä lukioiden kehittämistyötä kokeilujen kautta pedagogiikkaa kehittämällä erilaisilla kehittämisverkostoilla tuolla korkea asteella hallitus tavoittelee sitä että pystyisimme selkeämmillä profiileilla ja työnjakoa selkeyttämällä rakentamaan aiempaa vahvempaa korkeakoulutusta ja tutkimusta arvoisa
puhemies suomalaisella laivateollisuudella menee hyvin turun telakalla työpaikat on turvattu pitkälle tulevaisuuteen telakan johtajan mukaan palkoilla niinkään ei ole suurta merkitystä vaan laivatilaukset saatiin suomeen teknologisten innovaatioiden ammattitaitoisen ja osaavan työvoiman vahvan markkina aseman ja myyntiosaamisen ansiosta menestys siis perustuu moniin niistä asioista joita hallitus on järjestelmällisesti laiminlyönyt suomi pärjää tulevaisuudessa panostamalla osaamiseen tutkimukseen ja tuotekehitykseen ja innovaatioihin työn halpuuttamista tärkeämpiä ovat osaamiskilpailukyky laatukilpailukyky ja myyntikilpailukyky sdpn vaihtoehtobudjetista löytyy konkreettisia ehdotuksia hallituksen käyttöön näiden parantamiseksi arvoisa puhemies suomen osuus maailmankaupasta on jo puolittunut vuodesta kaksituhattaseitsemän eikö arvoisa hallitus olisi jo korkea aika ottaa käyttöön nämä kasvun eväät ja perua koulutusleikkaukset

arvoisa arvoisa rouva puhemies jos me lähdemme tästä turun telakasta liikkeelle niin siinä oli kyllä paljon paljon syitä miksi se onnistui suomalaista huippuosaamista meriteollisuudessa koko meriklusterissa jota pidetään yllä siinä oli valtion hallituksen eduskunnan hyviä toimenpiteitä mutta myöskin halu investoida suomeen saksalainen perheyritys uskoi tähän ja halusi investoida yksi hallituksen päätavoitteita on tällä hetkellä se että me saamme lisättyä suomessa investointeja ja muun muassa tästä syystä hallitus selvittää puoliväliriiheen mennessä yritysverotuksen kokonaisuutta jonka yhteydessä selvitetään voimmeko me veroelementeillä kannustaa tk panostuksiin ja investointeihin työllistämiseen koska vain sillä että me saamme investointeja syntyy työpaikkoja ja työpaikoista verotuloja joilla me pystymme ylläpitämään meidän tärkeitä hyvinvointipalveluita

mennään lähemmäksi arkea ja kannetaan huolta lapsista ja nuorista nyt tiedän että varapääministeri soini on kiinnostunut tästä asiasta ja toivon että soini voisi vastata tähän nimittäin viimeisten tutkimusten mukaan joka kymmenes nuori ei osaa lukea kirjoittaa riittävästi pärjätäkseen tässä modernissa yhteiskunnassa ja tässä tilanteessa ollaan nyt sitten ajamassa alas nuorisotakuuta nuorten aikuisten osaamisohjelmaa tilanteessa jossa jo nyt

ja koulutuksen ulkopuolella ministeri soini nyt kun keväällä on välitarkastuksen aika hallitus on ollut kaksi vuotta niin lupaatteko aktiivisesti toimia sen puolesta että suomalaiset nuoret miehet ja naiset pääsisivät koulutukseen ja työelämään ja aktiviteettiin joka kasvattaa heitä siihen

arvoisa puhemies ensin täytyy todeta että edustaja gustafssonilla taitaa olla väärää tietoa nimittäin hallitus juuri budjettiriihessä turvasi nuorisotakuun rahoitusta koskien esimerkiksi etsivää nuorisotyötä ja mainittua nuorten aikuisten osaamisohjelmaa eli sitä jatketaan samoin tällä hetkellä teemme muun muassa ammatillisen koulutuksen reformia jossa yhtenä tärkeimmistä tavoitteista on

kannoitte on yhteinen eli jopa joka viides nuori mies on koulutuksen ja työelämän ulkopuolella tähän syrjäytymiskehitykseen meidän pitää pystyä yhteisiä lääkkeitä löytämään hallitus on tämän viikon maanantaina strategiaistunnossaan keskustellut tästä asiasta ja etsimme siihen poikkihallinnollisesti eri ministeriöiden sektoreilta ratkaisuja joilla voitaisiin tähän tähän asiaan vaikuttaa sehän on myöskin ihan hallituksen kärkihankkeissa meidän strategiseen kehittämiskohteita
arvoisa puhemies suomalaiset laajasti näkevät sen että koulutukseen ja tutkimukseen panostaminen on meidän tulevaisuuden avainkysymys maailma muuttuu yhä vaikeammaksi työelämässä tarvitaan uutta osaamista tarvitaan korkeampaa teknologiaa ja silloin on tärkeätä se että kaikki meidän nuoret ja myös aikuiset niin hyvin että heillä on mahdollisuus saada työtä ja meidän osaamispohjamme on sellainen että pärjäämme kansainvälisessä kilpailussa haluan tuoda esille sen mittaluokan kuinka paljon hallitus on nyt leikannut koulutuksesta elikkä yhteensä siis vihreiden varjobudjetti ensi vuodelle lisää koulutukseen neljäsataaneljäkymmentäkuusi miljoonaa euroa enemmän kuin hallitus ja sen lisäksi velvoitamme palauttamalla normit kaksisataayhdeksän miljoonaa euroa lisää kunnissa panostamaan koulutukseen ja näihin me maksamme myös ne valtionosuudet eli kaikki tämän hallituskauden aikana kertyvät leikkaukset menevät sinne miljardiluokkaan neljän vuoden aikana se on iso mittaluokka maanantaina olin hämeenlinnassa tavastia ammattioppilaitoksessa ja siellä oltiin erittäin huolissaan tästä ammatillisen koulutuksen leikkauksesta se viesti mikä kentältä tulee on että nämä sisällölliset uudistukset ammattinimikkeiden

puhemies vihreät ovat tässä salissa puolitoista vuotta sanoneet että me emme leikkaisi koulutuksesta ja ja siitä syystä eilinen keskustelu täällä eduskunnassa oli hyvin paljastava nimittäin teidän vaihtoehtobudjetistanne joka on kaikkien luettavissa on nähtävissä se

suullisella kyselytunnilla esitetään kysymyksiä ei vastauspuheenvuoroja mutta nyt saatte esittää kysymyksen edustaja niinistö
arvoisa puhemies tämä on hyvä korjata nyt minua hämmentää miten valtiovarainministeripuolue ei ymmärrä valtion ja kuntien budjettien rakennetta se on todella noloa vihreät palauttaa vaihtoehtobudjetissaan kaikki ne valtionosuudet joita te leikkaatte ammatillisesta koulutuksesta ja varhaiskasvatuksesta sen lisäksi sen lisäksi me edellytämme pienempiä ryhmäkokoja me varmistamme täyden päivähoito oikeuden esittämällä lakimuutoksia ja poistamalla sen esityksen mikä teillä on että ammatillisen koulutuksen rahoitusosuudesta leikataan tämä velvoittaa kuntia panostamaan kaksisataayhdeksän miljoonaa euroa lisää koulutukseen jotka leikkaukset te olette pakottamassa kuntien kurkusta alas eli itse asiassa eilinen keskustelu paljasti että valtion leikkausten lisäksi te leikkaatte kunnissa koulutuksesta ja haluatte viedä nämä kunnissa läpi se on väärin tänä aikana minua hämmentää että valtiovarainministeripuolue menee lisää tähän totuuden jälkeiseen politiikkaan että vääristelette opposition esityksiä voiko ministeri orpo pyytää nyt anteeksi eilistä väitettään jossa hän oli väärässä

tämä on siitä hyvä tilanne että se vaihtoehtobudjetti on kaikkien luettavissa ja sieltä voidaan nähdä se että vihreät ei palauttaisi korkeakouluindeksiä eli sitä noin kolmekymmentäseitsemän miljoonaa euroa korkeakoulujen rahoitusta joka näiden indeksien myötä korkeakouluille menisi te ette antaisi se on teidän aiemman tulkintanne mukaan selkeä leikkaus samoin mitä tulee näihin kuntien määrärahoihin te ette ole palauttaneet kunnille valtionosuuksina näitä rahoja esimerkiksi varhaiskasvatukseen ja ja ammatillisen koulutuksen tehtäviin

arvoisa puhemies suomalaisella koulutuksella on oikeastaan kaksi isoa menestystarinaa toinen niistä liittyy siihen että olemme pystyneet tuottamaan tasa arvoa ja oikeudenmukaisuutta koko yhteiskuntaan pitämään kaikki mukana kelkassa toinen on se että pieni pohjoinen maa on pystynyt kurottamaan kohti omaa huippua ja euroopan huippua jotta näin voi olla myös tulevaisuudessa koulutusta täytyy kehittää ja uudistaa ja sitähän me teemme nyt kärkihankkeena

puhemies suomi on koulutuksessa maailmalla hyvin tunnettu maa meillä on sellaista osaamista joka kiinnostaa maailmalla koulutuksen kehittämisessä ja viimeksi tänään komissaari thyssenin kanssa oli mahdollisuus suomessa keskustella meidän erinomaisesta ammatillisesta tulee tähän kehittämistyöhön niin olen itse asiassa juuri lähestynyt eduskuntaryhmiä ja pyytänyt nimeämään edustajia parlamentaariseen ryhmään jonka tavoitteena on pohtia itsenäisyyden sata vuotisjuhlavuoden aikana suomalaisen peruskoulun tulevaisuuden kehittämislinjoja ja sellaisia teesejä siihen miltä pohjalta suomalaista peruskoulua kehitetään niin että se on maailman paras myöskin tulevaisuudessa ja toivon että me voimme käydä tästä asiasta sellaista rakentavaa hyvää keskustelua jossa katsotaan nimenomaan vahvasti tulevaisuuteen ja jossa tehdään juhlavuoden teeman mukaisesti suomalaisen peruskoulun tulevaisuutta yhdessä

puhemies kyllähän tämä keskustelu taas tänään osoittaa sen että tarvitsisimme pitkäjänteisyyttä ja meidän tulisi nähdä kokonaisuuksia kyllä se yhteinen kansallinen visio tästä koulutuksesta ihan varhaiskasvatuksesta yliopistokoulutukseen asti tarvitaan juuri nyt kun hallitus joutuu tekemään hyvin kipeitä leikkauspäätöksiä olen erittäin iloinen siitä että kansallinen parlamentaarinen peruskoulufoorumi on nyt päätetty perustaa mutta voitaisiinko sen yhteydessä ajatella että muutkin koulutusalat liittyisivät jotenkin siihen elikkä edustaja puumalalla oli kyllä todella hyvä kysymys voitaisiinko tätä foorumia vähän laajentaa minä luulen että se palvelisi koko kantakuntaa että löydetään se yhteinen visio
arvoisa puhemies olen aivan samaa mieltä edustajan kanssa siitä että tarvitaan pitkäjänteistä kehittämistä ja meillä suomessa siitä onkin pitkät perinteet tosiasiahan on se että verrattuna moniin muihin maihin suomalaista koulutusjärjestelmää kehitetään hyvin pragmaattisesti eivätkä esimerkiksi

vahva tutkimussidonnaisuus josta halutaan pitää kiinni juuri tätä ajatusta ajattelimme vaalia myös tässä peruskoulun kehittämistyössä tässä visiotyössä tai teesien rakentamisessa itsenäisyyden sata vuotisjuhlavuonna mikään ei estä tietenkään sitä keskustelua käymästä myöskään laveammalla perspektiivillä mutta tämä työ on ennen kaikkea ajateltu peruskoulun kehittämiseen koska se on ihan meidän suomalaisen koulutusjärjestelmän kruununjalokiviä ja ja sen tilanteesta voidaan monesta syystä olla myöskin huolissaan tällä hetkellä koska nähdään että oppimistulokset ovat olleet laskussa ja samoin tämä tasa arvo

hallitus sanoo tekevänsä rakenneuudistuksia koulutussektorilla mutta tosiasiassa ammatilliseen koulutukseen kohdistetaan ensi vuonna rajuja säästöjä satayhdeksänkymmentä miljoonaa euroa

minun pöydälleni edelliseltä hallitukselta ja kaikki tämän eduskunnan puolueet ovat olleet niistä päättämässä mutta sen sijaan tähän rakenteelliseen uudistukseen ammatillisen koulutuksen reformiin kannustan edustajaa hyvin syvällisesti perehtymään sitä on tehty ammatillisen koulutuksen kentän kanssa yhdessä se on herättänyt hyvin paljon siellä kentällä myöskin innostusta tuhatviisisataa ihmistä on osallistunut tähän hyvin osallistavaan eri tavalla tehtyyn valmisteluun keskeisiä ajatuksia on se osaamisperusteisuus mikä antaa meille myöskin mahdollisuuksia kehittää myös muilla koulutusasteilla vähän saman ajatuksen pohjalta rahoitusta uudistetaan kannustavammaksi työpaikoilla tapahtuvaa oppimista lisätään rakennetaan yksilöllisempiä polkuja ja rakennetaan sellaista tulevaisuuden ammatillista koulutusta joka antaa valmiuksia hyvin erilaisille oppijoille ja myöskin siihen

seuraava kysymys edustaja hassi
arvoisa puhemies marrakechissa on parhaillaan koolla kansainvälinen ilmastokokous jossa käynnistetään työ pariisin sopimuksen toimeenpanemiseksi pariisin sopimuksenhan on ratifioinut maailman maata nyt yhdysvaltojen eilinen vaalitulos herättää kuitenkin epävarmuutta presidentiksi valittu donald trumphan on kampanjassaan puhunut pariisin sopimuksen neuvottelemisesta uudelleen ja luvannut myös suosia omassa kotimaassaan viime vuosisadan ratkaisuja kuten kivihiiltä miten suomen hallitus näkee nyt syntyneen tilanteen millaista linjaa hallitus ajaa eussa jotta luottamus pariisin sopimukseen säilyisi ja jotta sopimus pantaisiin täysimääräisesti toimeen jotta meillä ihmisillä ja ihmisten yhteiskunnilla ylipäätänsä säilyisi tulevaisuuden mahdollisuus
arvoisa puhemies kysymys on hyvin ajankohtainen todellakin tuo ilmastoneuvottelu marrakechissa on jälleen käynnissä oikeastaan tässä yhteydessä haluan ihan ensimmäiseksi kiittää suomen eduskuntaa siitä että eduskunta yksimielisesti päätti että suomi ratifioi pariisin sopimuksen tänään toimittanut asian eteenpäin ja huomenna tasavallan presidentti sen vahvistaa tämän nojalla suomi etenee ilmastosopimuksen hengen mukaisesti toimeenpanemalla ilmastotoimia joita on varsin hyvin hallitusohjelmassa kuvattu käytännön tasolle asti hallitusohjelmassa hallitus on sitoutunut nostamaan uusiutuvan energian määrän yli viiteenkymmeneen prosenttiin ensi vuosikymmenellä puolittamaan tuontiöljyn käytön ja luopumaan kivihiilen käytöstä kaikki konkreettisia toimia ilmastonmuutosta aiheuttavan fossiilisen energian vähentämiseksi ja siitä irti pääsemiseksi suomen hallitus jatkaa tätä määrätietoista työtä

nyt usan vaalituloksen johdosta yksi asia joka herättää epävarmuutta pariisin sopimuksen toimeenpanosta on ilmastorahoitus sehän on keskeinen osa sopimusta että teollisuusmaat avustavat kehitysmaiden ilmastotoimia koska pelkkien teollisuusmaiden toiminhan päästöjä ei ole mitenkään mahdollista saada riittävästi leikattua yhdysvaltojen rahoitusosuus on nyt epävarma mutta suomen hallitus on myös omalta osaltaan jo osallistunut tämän epävarmuuden luomiseen leikkaamalla suomen omaa osuutta ilmastorahoituksesta aikooko hallitus nyt harkita tämän aiemmin tekemänsä linjauksen jotta suomi omalta osaltaan edesauttaisi sitä että ilmastorahoituksen osalta luottamus pariisin sopimuksen toimeenpanoon

kysymykseen sinänsä suomi pitää kyllä sitoumuksestaan kiinni mitä tulee pariisin ilmastosopimukseen liittyvään kansainväliseen ilmastorahastoon ja tästä on pidetty huolta myöskin meidän budjetoinnissamme tiukat ovat ajat yleisesti kaikessa meidän kehitysrahoituksessamme ja se näkyy tietysti myös meidän rahoituksessamme yk järjestöille mitä tulee ilmastotyöhön mutta näistä sitoumuksista kyllä pidetään kiinni onneksi myös itse kokonaisuudessa kiinan ja intian asento on aivan toinen kuin oli viisitoista vuotta sitten esimerkiksi kioton sopimuksen yhteydessä joten sinänsä uskon että pariisin sopimuksen henki kyllä menee eteenpäin ja myös yhdysvalloissa tarve irtautua fossiilisesta polttoaineriippuvuudesta pysyy eilen ja tänään ihan samanlaisena kuin ennen sitäkin vaikka politiikassa voi vivahteita

arvoisa puhemies

käsistä olisi todella tuhoisaa ihmisten hyvinvoinnille luonnolle ja taloudelle minusta suomen ja muiden pohjoismaiden pitäisi vahvasti ajaa kansainvälisesti sitä ja toimia sen puolesta ettei maailma lämpene yli astetta nyt pariisin sopimuksessa maat ovat antaneet vapaaehtoisia lupauksia ja on todella suuri huoli siitä toteuttaako esimerkiksi usa nyt jatkossa nämä lupaukset meillä pohjoismaissa ilmastonmuutos etenee nopeammin kuin muualla meidän lapsemme oppivat rakastamaan lunta meillä on neljä vuodenaikaa lapset oppivat hiihtämään mutta on kysymys myös siitä että tulevaisuudessa riittää viljelyskelpoista maata kaikkialla ja että pienet saarivaltiot eivät hukkuisi veden peittoon

arvoisa puhemies kiitos puheenvuorosta puhemiehelle nyt täytyy sen verran palata tähän vaalitulokseen että riippumatta vaalituloksesta yhdysvallat on ratifioinut tuon pariisin sopimuksen näin on tehnyt jo satakolme maata ja pariisin sopimuksessa jokainen maa on sitoutunut itse määrittämiinsä ilmastonmuutosta hillitseviin

arvoisa puhemies pariisin jälkeen oli todella hyvä tunnelma siitä että vihdoinkin päästään globaalisti koko maapallon laajuisesti tekemään työtä ilmastonmuutoksen torjumiseksi tällä hetkellä nyt yhdysvaltojen vaalien jälkeen nämä mitä täällä esitetään ovat aivan oikeutettuja yhdysvallat on suurin teollisuusmaa joka joka on vastuussa ilmastonmuutoksen torjumisesta kysyn eurooppaministeriltä miten suomi euroopan unionissa luo sellaista pohjaa että euroopan unioni

puhemies ympäristöministerin toimialaan todella kuuluu ilmastoneuvotteluista vastaaminen niin eun sisällä kuin kansainvälisesti yhdysvallat ja euroopan unioni toimivat hyvässä yhteistyössä pariisin ilmastoneuvottelujen aikaan ja jo kauan ennen sitä ja se mahdollisti tuon sopimuksen synnyn nyt ei kannata meidän täällä kuitenkaan ripotella tuhkaa yllemme siitä että yhdysvallat on demokraattisesti valinnut presidentin jonka linja voi tuoda muutoksia mutta yhdysvallat maana on sitoutunut pariisin sopimukseen kannattaa rauhassa katsoa yleensä käy niin että valta tuo vastuuta ja toivottavasti näin tulee käymään myös yhdysvaltojen asennoitumisessa lähteä toimeenpanemaan ilmastotoimia ja vaikka yhdysvallat ei etenisi niin ripeästi ilmastotoimien toimeenpanoissa kuin aiemmat suunnitelmat osoittavat niin monet osavaltiot siellä ovat laatineet hyvin kunnianhimoisia ohjelmia itselleen ja ne pystyvät niitä viemään eteenpäin joka tapauksessa myös yritysmaailma etenee tähän

arvoisa puhemies valtiovarainministeri kun tässä salissa eilen keskusteltiin vaihtoehtobudjeteista te totesitte että leikkaukset eivät johda mihinkään siinä te te olette arvon ministeri aivan oikeassa tämä hallitus ottaa ensi vuonna kuusi miljardia uutta velkaa eli velkaantumistahti vain kiihtyy ja työllisyys laahaa edelleen te ette edes käytä tätä rahaa työllistäviin investointeihin vaan annatte suurituloisille lisää veronkevennyksiä samalla kun te leikkaatte perusturvasta koulutuksesta ja jopa eläkkeistä ministeri orpo milloin tämä eriarvoistava leikkauskierre loppuu ja kuinka paljon lisää aiotte vielä leikata ensi kevään puoliväliriihessä jonka te kätevästi aikataulusyistä siirsitte kuntavaalien jälkeen

rouva puhemies leikkaamisen tarve loppuu silloin kun me saamme työllisyysasteen riittävän ylös meidän suurin ongelmamme on se että suomessa on satojatuhansia työttömiä ja hallitus on keskittänyt kaiken tarmonsa ja toimensa työllisyyden parantamiseen siihen että mahdollisimman moni suomalainen voi olla töissä kun me tähän pääsemme meidän työttömyysmenoihin sosiaaliturvaan tulonsiirtoihin menevät kulut vähenevät jolloin jolloin me me velkaannumme vähemmän ja me pystymme taas kiinnittämään huomion niihin kaikkein tärkeimpiin eli suomalaisten palveluihin mutta koska me velkaannumme paljon ja me velkaannuimme silloinkin kun teidän puolueenne oli hallituksessa meidän on pakko myöskin tehdä leikkauksia koska velkaantumista ei voi päästää käsistä mutta pelkällä leikkaamisella tämä maa ei nouse vaan me tarvitsemme rakenteellisia uudistuksia joilla suomeen syntyy investointeja uusia työpaikkoja ja sitä kautta hyvinvointia pyydän

mutta arvoisa ministeri kyllä tässä on myöskin kyse arvovalinnoista hallituksella riittää kyllä rahaa siihen että te kevennätte kaikista suurituloisimpien suomalaisten verotusta mutta rahat eivät riitä pienituloisten suomalaisten perusturvaan

tällä hetkellä reilu satatuhatta eläkeläistä pelkän kansaneläkkeen varassa ja he elävät äärimmäisen niukoilla tuloilla me olemme meidän omassa vaihtoehtobudjetissamme osoittaneet yli kolmesataa miljoonaa euroa pienituloisten eläkeläisten aseman parantamiseksi mutta mitä te teette te kevennätte suurituloisten verotusta ja leikkaatte kansaneläkeläisiltä onko tämä teidän mielestänne valtiovarainministeri orpo sitä vastuullista talouspolitiikkaa jota hallitus teidän mielestänne harrastaa
arvoisa puhemies pienituloisen ihmisen pienituloisen eläkeläisen pienituloisen lapsiperheen paras takuu on se että me pystymme turvaamaan meidän palvelut ja vielä parempaa on se että me pystymme nostamaan mahdollisimman monen ihmisen suomessa työttömyydestä töihin turvaamaan työpaikan se on ainut kestävä tapa ja se on se minkä me me olemme valinneet ensisijaiseksi ja koska me näin olemme ajatelleet me haluamme tukea syntynyttä kilpailukykysopimusta veroratkaisulla jossa kaikki suomalaiset työntekijät ja eläkkeensaajat saavat veronkevennyksen jotta se kannustaa työntekoon lisää kotimaista kysyntää ja kulutusta ja sitä kautta tukee työllisyyskehitystä tämän lisäksi vielä jotta tämä ratkaisu on oikeudenmukainen me suuntaamme yli kuusikymmentä miljoonaa euroa niille pienituloisille joilla ei ole palkkatuloja ja jotka eivät maksa veroa

pitkällä tähtäimellä vain sillä että mahdollisimman moni saa mahdollisuuden tehdä töitä me pystymme turvaamaan meidän verotulot saamme tämän velkaantumisen taittumaan ja voimme lopettaa nämä raastavat leikkaukset meidän hyvinvointiyhteiskuntaan ja

arvoisa rouva puhemies lupausten lista on kattava ja

että te todellakin leikkaatte tässä edustaja andersson luetteli sen listan mistä todellakin viedään ne historialliset toimenpiteet kuinka kansaneläkeläisiä kohdellaan tässä maassa ovat nyt totta ei sitä pääse mihinkään karkuun olisin kuitenkin kysynyt niistä tietyistä toimenpiteistä joita te olette

työnantajapuolen kysymyksen siltä osin missä viipyvät ne poissa olevan pääministeri sipilän tuomat kasvurahastot joilla luodaan tähän maahan kasvua ja uusia työpaikkoja on tiettyjä verotuksellisia uudistuksia joita te tuotte pk sektorin yrittäjyyteen mutta missä on se massiivinen ponnistus että tähän maahan voidaan luoda kasvuyrityksiä ja niille potentiaalista pohjaa jolla voidaan saada todellisuudessa tähän maahan työtä

ministeri rehn voi varmasti vastata näihin rahastokysymyksiin meillähän on lukuisia instrumentteja tällä hetkellä käytössä joilla pystymme rahoittamaan yritysten toimintaa ja investointeja vielä näihin hallituksen työllisyyttä tukeviin toimiin voin vielä kerran toistaa kilpailukykysopimuksen joka parantaa meidän teollisuutemme ja vientimme kilpailukykyä me olemme arvioineet

uudistuksia joilla lasketaan työn tarjoamisen kynnystä ja työn vastaanottamisen kynnystä me olemme tekemässä uudistuksia työnvälitykseen työttömyysturvaan jotta jotta me pystyisimme auttamaan työttömiä löytämään töitä ja parantamaan heidän työllisyysvalmiuksiaan me teemme lukemattomia uudistuksia minä ymmärrän että oppositio vaatii aina enemmän ja se on oikein se on teidän roolinne mutta olisi kohtuullista että joskus antaisitte huomiota myöskin niille toimille mitä me olemme jo tehneet

arvoisa puhemies jatkona tähän valtiovarainministeri orpon painavaan puheenvuoroon totean että olemme lisänneet kansallista kasvurahoitusta nimenomaan kasvuhakuisille pk yrityksille kuusisataa miljoonaa euroa johon sisältyy muun muassa finnveran kolmensadan miljoonan euron välirahoitusväline sekä tekesin ja tesin lisääntynyt rahoitus tämän lisäksi olemme hyödyntäneet eurooppalaista investointirahoitusta niin että teemme yhteistyötä euroopan investointipankin kanssa eräät pankkiryhmät ja finnvera ovat yhdessä käynnistäneet tämän vuoden mittaan lainoitusohjelmia joilla avataan sitä pullonkaulaa joka on nimenomaan kasvuhakuisten pk yritysten rahoitus kaikella tällä toiminnalla tähdätään siihen tämä pullonkaula poistuu ja ainakaan rahoitus ei ole suomalaisten yritysten kasvun ja työllistämisen este

edustaja andersson otti esille vasemmistoliiton varjobudjetin ja ilolla sitä kyllä kommentoin varjo se todella on eli varjo hallituksen budjetista teillä on esityksenä muun muassa kilpailukykysopimuksen peruminen tässä valtiovarainministeri juuri että neljäkymmentätuhatta uutta työpaikkaa tulisi tämän sopimuksen myötä kyllä tuntuu hyvin vastuuttomalta ajatus että nyt lähdettäisiin tässä lipsumaan toinen asia yrittäjävähennyksen poistaminen te olitte valmiit viime hallituksessa yhteisveron kevennykseen suuryrityksille mutta nyt kun pk yrittäjälle annetaan kättä niin te haluaisitte sen käden

puhemies valtiovarainministerille mitä tarkoittaisi jos tehtäisiin niin kuin vasemmistoliitto esittää että kilpailukykysopimuksella pyyhittäisiin lattia

iso ponnistus suomalaiselta sopimusyhteiskunnalta ja myöskin hallitukselta on laajasti sitouduttu kattavuus yli yhdeksänkymmentä prosenttia kun se selkeästi parantaa nimenomaan meidän hintakilpailu tai palkkakilpailukykyämme ja vahvistaa meidän vientiteollisuuttamme joka on meille aivan kaikki kaikessa niin minusta kaiken tämän jälkeen olisi kyllä katastrofi jos se nyt peruttaisiin meidän täytyy löytää niitä elementtejä joilla me kilpailukykyä parannamme koska muuten suomi ei pärjää me emme saa meidän hienoja tuotteitamme meidän hienoa osaamistamme maailmalle ja sen pitää olla prioriteetti kilpailukyky uudet työpaikat kasvu työnteon kannustavuus sitä kautta me turvaamme meidän hyvinvointimme

arvoisa puhemies niin me olemme vasemmistoliitossa sitä mieltä että suomalainen työmies ja työnainen ovat palkkansa ansainneet olen oikeastaan aika yllättynyt siitä että perussuomalaiset uskovat tämän hallituksen mantraan siitä että suomalainen kilpailukyky paranee palkkakilpailulla ja leikkaamalla osaamisesta mutta oikeastaan valtiovarainministeri orpo se mikä yllätti meidät kun me teimme meidän on tosiaankin se kuinka kovan hinnan suomalaiset veronmaksajat ja koko suomalainen julkistalous joutuu maksamaan tästä kilpailukykysopimuksesta meidän arviomme mukaan valtio ja kunnat menettävät verotuloina yli miljardin tämän kilpailukykysopimuksen seurauksena ja sen päälle vielä tulevat nämä hallituksen päättämät veronkevennykset eli puhutaan yhteensä jopa kahden miljardin

arvoisa puhemies neljäs kerta toden sanoo kuntaliiton kanssa on käyty läpi kilpailukykysopimuksen vaikutukset kuntatalouteen ja kunta valtio suhde kokonaisuudessaan on käyty läpi ja se on suunnilleen neutraali kunta valtio suhde on suunnilleen neutraali mutta on selvää että julkinen sektori maksaa hintaa kilpailukykysopimuksesta tämä on selvä ja tämä on alusta lähtien myöskin todettu mutta julkinen sektori ei

elä ilman kilpailukykyistä yksityistä sektoria jossa luodaan lisäarvoa ja perusta sille että

voimme pitää yllä meidän kaikille tärkeää julkista sektoria kaikkine palveluineen edelleen minä en nyt ymmärtänyt oletteko te veronkevennysten puolesta vai vastaan mutta minä voimallisesti puolustan työn verotuksen ja eläketulojen verotuksen keventämistä tilanteessa jossa haluamme kannustaa työn vastaanottamiseen työn tarjoamiseen ja haluamme tukea sitä heiveröistä kasvua joka meillä tällä hetkellä on

puhemies te kysyitte haluammeko alentaa työn verotusta kyllä pieni ja keskituloisilta ongelma on se että eduskunnan tietopalvelun mukaan sekä suhteessa että euromääräisesti kaikkein eniten hyötyvät ne jotka tienaavat yli seitsemäntuhatta euroa kuukaudessa

sitä politiikkaa jota me haluamme edistää me haluamme tukea myös pieniä yrittäjiä teidän yrittäjävähennyksestänne puolet valuu kaikkein rikkaimmille yrittäjille me esitämme alv alarajan nostamista joka helpottaisi niitä kaikkein pienimpiä yrittäjiä ja mitä näiden veronalennusten joita te jaatte isotuloisille vastapainona on te leikkaatte kaikkein pienituloisimmilta ennen vaaleja timo soini ministeri soini sanoi että rehellisyys on perussuomalaisten tärkein arvo politiikassa ja sanoitte että alle tuhat euroa kuukaudessa tienaavilta ei leikata miten tässä näin kävi suurituloisille jaetaan veronalennuksia pienituloisilta

arvoisa puhemies todetaan ensin se että te olette tietysti johdonmukaisia koska te vastustatte kilpailukykysopimusta niin silloin te vastustatte sitä veronkevennysmallia jota hallitus nyt esittää se on ehkä hyvä tehdä selväksi mutta koska me kunnioitamme kilpailukykysopimusta niin siitä seuraa se että nämä veronkevennykset olisivat kohdistuneet ennen kaikkea suurimpiin tuloluokkiin hallitus kohdisti omat kevennyksensä pieni ja keskituloisille ja tämä sen päälle että hallitus on jo aiemmin päättänyt neljänsadanviidenkymmenen miljoonan euron työtulovähennyksestä joka menee pieni ja keskituloisille eli mielestäni hallituksen veropolitiikka on oikeudenmukaista ja tässäkin kun ne painotetaan sinne pieni ja keskituloisille niin se jos mikä lisää työnteon kannustavuutta ja ja on oikeudenmukaista mutta mielestäni sekin on perusteltua että tähän perusuraan työn verotuksen keventämiseen joka siis syntyi kiky sopimuksesta ja hallituksen päätöksin tehdään tasainen nolla pilkku kuuden alennus koska meillä on jo yksi maailman kireimpiä progressioita joka huolehtii oikeudenmukaisuudesta

arvoisa puhemies monet suomalaiset kysyvät tänään miten se keskustelu käy eduskunnassa miten te käsittelette yhdysvaltojen presidentinvaaleja ja mehän emme ole keskustelleet tästä asiasta vielä oikeastaan yhtään kyllä käytävillä mutta emme muuten arvoisa puhemies tietenkin on niin että meidän pitää nyt kunnioittaa vaalitulosta mutta tietenkin on myös näin että siitä mitä on tapahtunut yhdysvalloissa kaikkien aikojen ehkä synkin vaalikampanja jossa on mustamaalattu toista ja jossa on esitetty paljon epäasiallisuuksia tietenkin mekin mietimme miten arvoisa

arvoisa rouva puhemies suomen ja yhdysvaltain välit ovat laajat ja hyvät ja onneksi niin niiden pitää ollakin suomen utp linjaukset transatlanttisten suhteiden tilasta jotka on täällä linjattu ja jotka ovat menneet sitten eteenpäin valiokuntakäsittelyyn

ovat voimassa niitä käsitellään valiokunnassa se on hyvä minä olen oikeastaan siitä äärimmäisen iloinen että te edustaja henriksson otitte tämän viime päivien todella tärkeimmän asian esiin ja tästä voidaan keskustella kokonaisuudessaan pohjoismaat on tärkeä referenssi myös yhdessä yhdysvalloille tapasimme päämiehet ja ulkoministerit yhdysvaltain presidentin ja ulkoministerin viime keväänä tämä on pohjoismaista yhteistyötä juuri tähän pitää pyrkiä ja aivan oikein pitää paikkansa että eun

muun muassa liittokansleri merkel totesi vaalien jälkeen että riippumatta siitä kuka johtaa yhdysvaltoja tällä henkilöllä on globaali vastuu on kyse ilmaston asioista on kyse terrorismin torjunnasta on kyse maailman köyhyyttä vastaan taistelemisesta täällä koti suomessa meillä on monta yritystä jotka tekevät kauppaa yhdysvaltojen kanssa meillä on ollut hyvät suhteet myös kauppasuhteet ovat olleet hyvässä kunnossa olemme kuitenkin jo tänään saaneet sellaisia merkkejä että rupeaa myös olemaan vähän huolestuneita yrittäjiä ympäri suomea ja ollaan huolestuneita juuri kauppasuhteista miten te tämän näette ministeri soini ja ehkä myös ministeri rehn

on äärimmäisen tärkeätä että suomen ja yhdysvaltain ja euroopan ja yhdysvaltain kauppa kehittyy suotuisasti yhdysvallat on meille erittäin merkittävä kauppakumppani tällä hetkellä jo suurempi kuin esimerkiksi venäjä ja on on tärkeätä että tämä pystytään turvaamaan tietenkin me me haluamme että nykyinen sääntöperusteinen kauppapolitiikka jatkuu koska se on pienen ja suomen kaltaisen maan etu että saadaan reilu reilu kohtelu jotta meidän hyvät palvelumme jotta meidän hyvät tuotteemme maailmanmarkkinoilla eivät törmää sellaiseen muuriin

puhemies sen ohella mitä ulkoministeri soini sanoi mihin täysin yhdyn kannattaa kiinnittää huomiota siihen että kampanjan aikana yhdysvalloissa kauppakritiikki kohdistui vahvasti aasian halpatuontikysymykseen euroopan ttipistä trump ei ole sanonut mitään ja sinänsä ei ole mitään syytä nähdä niin etteikö kauppakumppanuuden syventäminen kehittyneiden kumppaneiden euroopan ja yhdysvaltojen välillä olisi yhdysvaltain hallinnolla myös jatkossa myönteisenä asiana mielessä varmasti nyt kannattaa puoli vuotta odottaa ennen kuin päästään eteenpäin konkretiassa mutta sinänsä tältä osin en ole niinkään huolestunut etteikö yhdysvallat myös näe etunaan että kauppa eurooppaan päin toimii jatkossakin meillä on huomenna eun kauppaministereiden kokous brysselissä myös arvioidaan kollegoiden kanssa yhdessä seuraavia askeleita jotta todellakin se suomalainen yrittäjä pääsisi jatkossa yhdysvaltain markkinoille toivottavasti muutaman vuoden päästä ilman tuplatestauksia ilman ylimääräisiä tulleja ja niin edelleen mikä voisi luoda meille satojatuhansiakin

puhemies amerikkalaiset tietysti valitsevat oman presidenttinsä itse ja demokraattisesti valitun presidentin valtakirjaa täytyy tietysti kunnioittaa täällä eduskunnassa me keskustelemme kansainvälisestä politiikasta ja tämä aihe kuuluu sen piiriin ja sen vuoksi siitä sopii täälläkin keskustella mikäli donald trump lähtee toteuttamaan sitä politiikkaa jota hän edusti toistuvasti toi esiin kampanjansa aikana niin on se huolestuttavaa

vakautta ja ja yhtenäisyyttä niitä on nähtävissä unkarissa on mahdollisesti nousemassa ranskassa nyt kysymys kuuluu teille ministeri soini teillä on nyt kolmoishattu te te olette varapääministeri tässä istunnossa te olette ulkoministeri ja te olette eurooppaministeri miten te aiotte toimia jo tässä tulevassa ulkoasiainneuvoston kokouksessa jotta euroopan unioni pystyisi patoamaan tämän nousevan vaarallisen äärioikeistoliikkeen tämän yhteiskuntavastaisen liikkeen ja tyydyttämään tavallisten eurooppalaisten ihmisten tarpeet luomaan uskoa tulevaisuuteen ja parempaa työllisyyttä miten te toimitte

mitään epäselvyyksiä on täysin selvää että jokaisessa maassa jossa käydään demokraattiset vaalit päätetään vaalitulos ja sen mukaan eletään suomessa ranskassa tanskassa ja usassa se on aivan täysin selvää mitä yhdysvaltojen vaalitulokseen tulee niin siellä käytiin samaan aikaan myös senaatin vaalit ja edustajainhuoneen vaalit ja kaikissa republikaanit voittivat on se nyt kummallista jos ei se ole demokraattista minä kehottaisin nyt kaikkeen varovaisuuteen presidentti trumpin suhteen annetaan hänen näyttää kykynsä minä en oikein pidä viisaana sitä en varsinkaan suomen ulkoministerinä että me rupeamme jonkun maan vaalituloksia jonkun maan presidenttiä tuomitsemaan ennen kuin hän on ollut päivääkään virassa

seuraava kysymys edustaja oinonen
arvoisa rouva puhemies venäläiset ja muunkinmaalaiset ovat ostaneet suomalaisilta tärkeiksi katsottuja maakohteita ostokohteet näyttäisivät olevan hyvinkin harkittuja kiinteistökauppoja on tehty näkyvimmin itä ja kaakkois suomessa mutta ilmiö ei ole outo muuallakaan maassa tämä on herättänyt keskustelua siitä ennakoimmeko riittävästi esimerkiksi esimerkiksi sisäpolitiikassamme tulevaa viime vuosina venäjä on muuttanut lainsäädäntöään siihen suuntaan se tulee jatkossa puolustamaan omien kansalaistensa omistuksia muuallakin kuin venäjällä kysymys on myös suomen sisäisestä turvallisuudesta sekä maamme huoltovarmuudesta kysyn sisäministeri risikolta onko hallituksessa otettu ajantasaisesti huomioon maakauppoihin maakauppoihin liittyvä sisäpoliittinen turvallisuusnäkökulma sekä mahdolliset muut turvallisuusuhat

arvoisa rouva puhemies kiitoksia oikein paljon tästä kysymyksestä meillä on erittäin hyvä yhteistyö muun muassa puolustusministeri niinistön kanssa samoin oikeus ja työministeri lindströmin kanssa samoin valtiovarainministeriön kanssa näistä asioista

arvoisa rouva puhemies on hyvä että tämä hallitus on toiminut myös näissä kysymyksissä puolustusministeri niinistöhän oli aktiivinen ja ja tietyt kaupat eivät toteutuneet kun niistä löytyi selkeä ulko ja turvallisuuspoliittinen huoli ja kysymys julkisuudessa

keskustelua myös kaksoiskansalaisuudet on herätetty keskustelua siitä että meillä saattaa olla varsin keskeisissäkin tehtävissä kaksoiskansalaisuuden omaavia henkilöitä eri valtioista onko maamme hallituksen keskuudessa käyty keskustelua siitä että esimerkiksi rajavalvonnan puolustusvoimien poliisin keskeisten tehtävien tai vaikkapa ulkoministeriön keskeisten tehtävien kohdalla kartoitettaisiin ja selvitettäisiin mahdolliset kaksoiskansalaisuudet ovat ne sitten tahansa maan pareja

olisi myynyt ulkomaalaisille tai venäläisille tässä yhteydessä näitä

virkojen kannalta joissa on sellaista tietoa

olla epäilystä että se menee muiden muiden tietoon me valmistelemme sitä ja sitten täällä ei ole nyt oikeusministeri paikalla on sovittu myös että henkilöturvallisuusselvityslakia samassa yhteydessä ja samassa aikataulussa muutetaan näin ollaan tässä linjattu

rouva puhemies eu ja eta maiden ulkopuolisten kansalaisten suorittamat kiinteistökaupat suomessa ovat todellakin herättäneet paljon keskustelua ja arvuuttelua etenkin tuolla kaakkois ja itä suomessa varmaan

on syytä seurata myöskin hyvin tarkkaan mitä tulevaisuudessa tapahtuu asia on ollut ollut tietysti jo usean vuoden ajan pitkän aikaa esillä ja siihen on toivottu tietynlaisia muutoksia arvoisa sisäministeri risikko kerroitte juuri että asiaa myöskin seurataan miten konkreettisesti tätä asiaa seurataan ja pidetäänkö erilaisia rekistereitä yllä paljonko esimerkiksi venäläiset

saada enää yhteyksiä

arvoisa rouva puhemies kuten tuossa kerroin niin tämä on hyvin monisektoraalinen ja monen ministeriön yhteinen asia meillä on muun muassa ministeri niinistön kanssa suojelupoliisi mukana ja myöskin puolustusministeriön työryhmä tästä ja he tapaavat tässä hyvin lähiaikoina sen jälkeen me pystymme arvioimaan näiden heidän selvitystensä tulokset siitä mitä voidaan vielä tehdä mutta aivan näitä asioita mihin te nyt viittasitte kyllä käsitellään siinäkin mitään uutta raportoitavaa ei tässä vaiheessa ole mutta varmasti sen teemme jos jos sellaista
ministeri niinistö
arvoisa puhemies ihan täydennyksenä ministeri risikon edellä sanomaan se että turvallisuuskomitea on tosiaan selvitellyt asiaa jo viime vaalikauden aikana ja sai viime vuoden aikana siitä selvityksen aikaan puolustusministeriö on ottanut nyt tavallaan vetovastuun tässä hankkeessa toistaiseksi tietenkin tämä hanke kuuluu oikeusministeriölle mutta puolustusministeriö hyvässä yhteistyössä sisäministeriön oikeusministeriön työ ja elinkeinoministeriön maa ja metsätalousministeriön ja pääesikunnan kanssa tekee työtä tällä hetkellä selvittää näitä on on noin sata epämääräistä kiinteistökauppaa suomessa tämä on julkisuuteen ilmoitettu luku ja kun olemme saaneet selvityksen valmiiksi todennäköisesti ensi keväänä mahdollisesti jo ensi maaliskuussa se luovutetaan mahdollisia lainsäädännöllisiä toimenpiteitä varten

toiseen käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen neljäs asia nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotukset joiden sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä

arvoisa puhemies hyvät edustajakollegat

suomessa ainutlaatuinen mutta ei maailmastakaan varmasti montaa vastaavaa esimerkkiä löydy missä näin laajasti yhdessä sopien keskitetysti sopien pystytään tekemään ratkaisuja oman maan kilpailukyvyn vahvistamiseksi ja parantamiseksi siitä on kyse myös tässä tänään käsittelyssä olevassa esityksessä jolla toteutetaan kilpailukykysopimuksen säästöt aikuiskoulutustuessa työ ja tasa arvovaliokunta on asiaa käsitellyt ja he toteavat että nämä esitetyt muutokset ovat parempi vaihtoehto kuin aikaisemmin suunnitelmissa ollut tuen muuttaminen lainapainotteiseksi ja tämä ratkaisuhan on syntynyt siis työnantajien ja työntekijöiden välisissä yhteisissä neuvotteluissa ja sopimisen kautta aikuiskoulutustuki tarjoaa edelleen tämänkin jälkeen palkansaajille kohtuullisen opiskelun aikaisen taloudellisen tuen ja tuki on työelämään siirtyneelle kannustin kehittää osaamista työ ja elinkeinoelämän muuttuviin tarpeisiin sekä oman työllistymisensä mahdollisuuksien parantamiseen

mihin valiokuntakin on kiinnittänyt että aikuiskoulutustuella koulutukseen osallistuu vähemmän niitä joiden kouluttautumisen tarve olisi suurin tämä on hyvä huomioida ja ja toivotaan että myös sinne saadaan nyt lisää panoksia niin että me saisimme lisää ihmisiä työn syrjään kiinni ja ja pitämään sen oman osaamisen sellaisena että muuttuvassa työelämässä myös tulevaisuudessa työtä ja ja osaavaa henkilökuntaa eri tehtäviin oikeastaan syy siihen miksi halusin puheenvuoron tästä käyttää on tämä kilpailukykysopimus josta nyt viimeksi myös kyselytunnilla käytiin keskustelua ymmärrän sen että vasemmistoliitto on sitä määrätietoisesti vastustanut mutta olen tyytyväinen siihen että muuten puolueet ovat halunneet kunnioittaa sekä työnantajien että työntekijöiden sopimista tässäkin asiassa niin kuin totesin tämä on ainutlaatuista suomessa mutta myös ehkä ehkä maailmanlaajuisestikin on maita missä on tehty erilaisia työn yksikkökustannusten ja palkan alennuksia mutta ei tällä tavalla sopien näin laaja alaisesti työntekijöiden ja työnantajien kesken kuin suomessa tämän kilpailukykysopimuksen

on osoitus siitä että meillä on laaja ymmärrys tämän maan taloustilanteesta ja siitä että me emme selviä tästä ilman tämäntyyppisiä ratkaisuja jotta meidän kilpailukyky vahvistuu ja saamme tähän maahan lisää työtä ja

puhemies tämä nyt käsittelyssä oleva lakiesitys on huomattavasti parempi kuin alkuperäinen esitys siinä alkuperäisessä esityksessä ehdotettiin tuen siirtämistä kokonaan lainapainotteiseksi ja tämä olisi kyllä varmuudella karsinut tuen käyttöä

opiskelulla on monia myönteisiä vaikutuksia muun muassa työhyvinvointiin uralla etenemiseen työurien pidentämiseen ja niin edelleen tämmöinen tuki on hyödyllinen myöskin yhteiskunnan kannalta mutta yksi asia jäi valitettavasti puuttumaan tässä lakiesityksessä tässä on kokonaan jäänyt tekemättä sukupuolivaikutusten arviointi valiokunta olikin kyllä ihan yksimielinen tässä kritiikissä että ehdottomasti olisi pitänyt tämä arviointi tehdä sillä tilastojenkin mukaan aikuiskoulutustukea käyttävät erityisesti naiset ja siksi näillä lakimuutoksilla on suurempi vaikutus naisvaltaisille aloille jos laki vaikuttaa tällä tavalla

toiseen sukupuoleen toiseen

unohtaa arvoisa puhemies kysehän on heikennyksestä

yksilöiden pärjäämisen niillä ratkaisevat taidot eivät tutkinnot me olemme siirtymässä maailmaan jossa tarvitaan lisää erilaisia mahdollisuuksia opiskeluun kaikissa mahdollisissa muodoissa joita me suinkin pystymme kuvittelemaan kaikissa mahdollisissa elämänvaiheissa

se ihminen itse joka taitojensa täydennystä kaipaa jos katsotaan meidän kansantaloutemme tosiasiallisia kilpailukykyongelmia ne löytyvät ihan muualta kuin siitä että tämä porukka olisi jo liian koulutettua esimerkiksi tekesin kyselyssä kansainvälisille investoijille kävi ilmi että suomalaiset yritykset häviävät muunmaalaisille kilpailijoilleen nimenomaan siinä että ne ovat muita haluttomampia tekemään uusia rohkeita avauksia ottamaan käyttöön uusia innovaatioita siinä missä muualla maailmassa uskalletaan hypätä tuntemattomaan suomalaiseen yrityskulttuuriin kuuluvat pikemminkin vähittäiset järkevät mutta hyvin varovaiset tuoteparannukset

tutkimus ja kehittämistyöhön siellä näkyy sama tendenssi siinä missä muualla maailmassa ainakin niissä maissa jotka ovat meidän keskeisiä verrokkikilpailijoitamme satsataan paljon nimenomaan uusiin innovaatioihin uusiin rohkeisiin avauksiin suomessa ne vähäisetkin tutkimus ja kehittämispanokset jotka jo itsessään ovat puolet siitä mitä esimerkiksi ruotsissa

uusiin isoihin avauksiin no meillä on huolestuttavia tietoja myös meidän yliopistojärjestelmän suunnasta sieltä vastikään julkaistiin tutkimus jonka mukaan yliopistoväen oman arvion mukaan ne mittarit joita on elinkeinoelämän puolelta jalkautettu korkeakoulumaailmaan ovat johtaneet merkittävällä tavalla nollatutkimuksen lisääntymiseen siihen että liikaa painoarvoa annetaan paperin määrälle ja liian vähän paperilla olevan tekstin sisällölle tämä on äärimmäisen huolestuttava kehitys jos tämä arvio pitää paikkansa koska se tarkoittaa että meidän tutkimusjärjestelmä on rapautumassa sisältäpäin ikään kuin huomaamatta on käynnissä sellainen prosessi joka uhkaa meidän kilpailukykyä aivan oleellisesti kymmenen viiva kahdenkymmenen vuoden päästä kansallisesta osaamispääomasta nyt puhumattakaan no niin miksi puhuin tästä kaikesta sen takia että tulevaisuudessa on oletettavaa että tuotanto ja sitä kautta myös siihen liittyvä kehittämistyö ja osaaminen tulevat entistä enemmän hajautumaan pienempiin yksiköihin pienempien toimijoiden alle ja tällöin nämä meidän isot kansalliset ohjausjärjestelmät joita tässä luettelin eivät tule enää samalla tavalla senkään vertaa meidän osaamista ja kansainvälistä kilpailukykyä kuin tähän asti se uudistumistyö ja se panostus mitä meidän nyt pitäisi löytää on nimenomaan yksittäisten ihmisten ihmisten ja ja näistä muodostuvien joukkojen osaamispääoman kehittäminen me olemme pieni maa ja meillä on vähän luonnonvaroja mutta meillä on nämä ihmiset jotka jo nyt ovat aika hyviä opiskelemaan on suurta hulluutta jos me emme anna heidän opiskella niin paljon kuin sielu sietää sekä rahan näkökulmasta mutta ennen kaikkea ihmisten näkökulmasta

puhemies kannatan edustaja kontulan tekemää esitystä

arvoisa puhemies on selvää että nyt käsiteltävänä oleva lakiehdotus on paljon parempi kuin hallituksen alkuperäinen esitys aikuiskoulutustuen muuttamisesta lainaksi siitä huolimatta on valitettavaa se että tätäkin aikuiskoulutustukea käyttävät vähiten ne jotka sitä eniten tarvitsisivat ja eniten ne jotka sitä vähiten tarvitsevat peruskoulupohjalta aikuiskoulutustukea hyödyntää vain neljä prosenttia työntekijöistämme yrittäjistä vieläkin vähemmän vain prosenttia kaikista yrittäjistä ja se on iso haaste tulevaisuudessa siinä millä saamme myös nämä väkijoukot kouluttautumaan täällä puhuttiin jo siitä miten tärkeää olisi ollut tehdä sukupuolivaikutusten arviointi tässä yhteydessä koska todellakin yli kahdeksankymmentä prosenttia käyttäjistä on naisia mutta vielä tärkeämpää olisi ollut tehdä vaikutusten arviointi eri lakien yhteisvaikutuksesta sillä hallitus samaan aikaan tekee valtavia leikkauksia koulutuksesta muun muassa yliopistoilta ja se ei voi olla vaikuttamatta siihen miten myöskin aikuiskoulutustuki jatkossa toimii kannattaa muistaa että tämä on yksi harvoista keinoista päivittää osaamista työnteon aikana jopa ainoa jolla voi kehittää osaamista täysipäiväisesti kuitenkin niin että toimeentulo on varmistettu ja kun me mietimme tulevaisuuden työelämää ja jo jo nykypäivän työelämää on entistä tärkeämpää se että meidän jokaisen osaaminen pysyy ajan tasalla ja myöskin kehittyy koska se ammatti johon nuorena opiskellaan ei hyvin todennäköisesti ole enää se ammatti josta vanhempana jäädään eläkkeelle

arvoisa puhemies tämä kilpailukykysopimuksen yhteydessä solmittu aikuiskoulutustuen jatko on todellakin äärimmäisen tärkeä mutta tuen määrähän pienenee ja enimmäiskesto lyhenee elikkä tuki pienenee noin viisitoista prosenttia ja kesto siirtymäajan jälkeen lyhenee neljällä kuukaudella yhdeksästätoista kuukaudesta viiteentoista kuukauteen niin kuin täällä on moni sanonut on tämä tietenkin parempi kuin se hallituksen alkuperäinen aikomus lainapainotteisuudesta siinä mielessä nämä huomiot täällä ovat äärimmäisen oikeita että tällaisena aikana meidän ei todellakaan tämäntyyppistä tukea missään nimessä pidä lähteä romuttamaan koska on niin tärkeää että ihmiset voivat päivittää osaamistaan mutta toisaalta myöskin hankkia uuden koulutuksen ja aikuiskoulutustukea saavista noin puolet on iältään kolmekymmentä viiva neljäkymmentä vuotiaita ja täällä edustaja filatov toi varmaan ensimmäisenä esille miten tärkeää olisi katsoa mitkä nämä sukupuolivaikutukset ovat koska tiedetään ainakin se että eniten tätä tukea käyttävät tällä hetkellä sosiaali ja terveysalalla ja toisaalta julkishallinnossa ja kaupan alalla työskentelevät joten on aika lailla todennäköistä että melko naisvaltainen on tämä käyttäjäjoukko tuen saajista neljäkymmentä prosenttia työskentelee julkisella sektorilla ja kun on samanaikaisesti puhuttu niistä leikkauksista mitä tämä kiky sopimus

tullut tämä lainapainotteisuus ennen kaikkea on tärkeää että saatiin tämä jatko kuitenkin turvattua minusta valiokunnan mietinnössä on tosi hyvin tuotu nämä kritiikit esille ja siinä mielessä kristillisdemokraatit voivat elää tämän esityksen kanssa mutta on kyllä jatkossa kiinnitettävä huomiota että meillä ei tämmöisinä aikoina ole varaa lähteä heikentämään aikuiskoulutustukea

tuki on ollut melko tai erittäin merkittävä tekijä että se on mahdollistanut koulutukseen hakemisen sen sen vuoksi mielestäni on huolestuttavaa että hallitus on aika monia työssä käyvien ihmisten koulutusmuotoja nakertanut eri puolilta tähän tulee nakerrusta jos mietimme vaikkapa työvoimapoliittista koulutusta joka muuten kohdistuu juuri niihin ihmisiin joilla on hyvin vähän koulutusta

ensi vuoden budjetti mahdollistaa enää yhdeksäntuhannen ihmisen kouluttautumisen ja jos mietimme vaikkapa työvoimapuolella niitä projekteja joilla kaikkein vaikeimmassa asemassa sen pelkän peruskoulun varassa olevia nuoria ja vähän vanhempiakin pyritään tukemaan kouluttautumisen polulle polulle yksi hyvä esimerkki tästä on vaikkapa valo valmennus jossa tekemällä on päässyt oppimaan ja suorittamaan osan tutkinnosta senkin rahoitus on ensi vuonna nolla meillä on monia tällaisia elementtejä mutta vieläkin tärkeämpää on miettiä mikä meidän koulutusjärjestelmässämme estää vähemmän kouluttautuneita kouluttautumaan ja etsiä niitä malleja joissa saadaan myös ne jotka ovat vähän koulutusvastaisempia kouluttautumaan ja silloin on kyse tekemällä oppimisesta ja silloin on kyse myös monista työvoimapoliittisista hankkeista joiden rahoitus on nyt nolla kun tässä puhuttiin sukupuolivaikutusten arvioinnista niin haluan vielä sanoa sen että kun tätä tukea käyttävät paljon naiset niin syy tehdä sukupuolivaikutusarvioinnit miten se vaikuttaa naisiin mutta vielä suurempi syy tehdä sukupuolivaikutusten arvioinnit on se miksi miehet eivät käytä tätä mikä on se este joka ei kannusta heitä kouluttautumaan ja miten me saisimme myös miehet kouluttautumaan kesken työelämän ja erityisesti silloin jos he ovat joutuneet työttömäksi

nämä tutkimukset ovat todistaneet sen että se yksi kolmasosa on edennyt nykyisissä tehtävissänsä kaksi kolmasosaa on pystynyt suuntaamaan osaamistansa uudelleen ja etuus on auttanut käyttäjiään työllistymisessä mutta se on parantanut myös työkykyä ja työssäjaksamista ja pidentänyt työuria

arvoisa herra puhemies todellakin valiokunnassa tämä hallituksen esitys parani huomattavasti ja tuli oikeudenmukaisemmaksi täällä esityksessä sanotaan että aikuiskoulutustuen keston lyhentämisellä ja sen tason laskemisella toteutetaan kilpailukykysopimuksen mukaiset säästöt aikuiskoulutuksessa arvoisa puhemies kilpailukykysäästö me siis säästämme kilpailukyvystä kysynkin hallitukselta miten suomi nousee kilpailukyvystä säästämällä eikö kilpailukykyä pitäisi parantaa jotta suomi nousee tämä on aivan yksinkertaista tekstiä kun lasketaan kaikki koulutukseen kohdistuvat säästöt jotka tämä hallitus toteuttaa ollaan jo reilusti yli miljardissa joku aika sitten oli kyläkoulutapahtuma eduskunnan kansalaisinfossa ja siellä meille näytettiin että nämä säästöt joita nyt toteutetaan vuoteen kaksituhattayhdeksäntoista mennessä johtavat siihen että koulutuksemme taso laskee tuhatyhdeksänsataakaksikymmentä luvulle minä olen tästä aika huolissani ja toivon että hallituskin tämän puheenvuoron nyt kuulee ja olisi myös huolissaan siitä miten me voimme parantaa kilpailukykyä saada suomen nousuun jatkuvasti kilpailukyvystä säästämällä
valtiovarainministeri paikan päältä yksi minuutti arvoisa herra
puhemies yleisesti aivan samaa mieltä siitä että koko meidän pitkän aikavälin kilpailukykymme perusta on suomalainen osaaminen ja siitä osaamisesta syntyvät hienot tuotteet jotka pitää saada kilpailukykyiseen hintaan maailmalle mutta mitä tulee näihin koulutussäästöihin niin totta kai se kirpaisee me olemme joutuneet säästämään joka paikasta mutta haluan kiinnittää huomion siihen pahasti laskenut tässä väärin me käytämme tänäkin vuonna kuusitoista miljardia euroa koulutukseen sivistykseen tutkimukseen se on valtava summa tietenkin meidän täytyy täällä miettiä

sitä miten minimoimme säästötarpeen mutta samaan aikaan meidän pitää miettiä sitä miten me käytämme sen kuusitoista miljardia mahdollisimman tehokkaasti varhaiskasvatukseen peruskouluun toiselle asteelle ammatilliseen koulutukseen yliopistokoulutukseen tutkimukseen tuotekehitykseen tätä työtä hallitus tekee pitää taittaa ja pitää säästää mutta samaan aikaan teemme kaikkemme jotta ne rahat mitä on

arvoisa puhemies sen kuudentoista miljardin tehokkaan käytön kannalta äärimmäisen tärkeätä olisi että tuossa luettelossa kun se mainitaan muistettaisiin avoin sivistystyö niin kuin sitä ennen vanhaan kutsuttiin maailmalla ehkä nopeimmin kasvavia koulutuksen sektoreita on nimenomaan semmoinen informaali tai löyhästi tutkintokeskeiseen koulutukseen sitoutunut taitojen petraaminen jota tämäkin koulutusleikkaus jota me nyt täällä käsittelemme koskee meidän pitäisi vahvasti panostaa siihen että access koulutukseen eri muodoissa eri paikoissa olisi mahdollisimman helppo ja mahdollisimman mahdollisimman hyvin kaikkien ulottuvilla täällä on kritisoitu tätä koulutusrahaa koulutusaparaattia siitä että sitä käyttävät vähiten ne jotka eniten tarvitsevat jos tällä perusteella aletaan miettiä millainen koulutus on järkevää ja mikä ei niin korkeakoululaitos pitäisi lakkauttaa kokonaan koska eihän siellä muita olekaan kuin sellaisia jotka ovat jo aika paljon koulutusta sitä ennen saaneet

aiemmassa käsittelyssä totesin olen koulutuksen ystävä en kuitenkaan liiallisen tai väärin kohdistetun koulutuksen ystävä meillä on edelleen tohtorien työttömyys kasvanut yhtäjaksoisesti eikä siihen ole varaa mitä olen puhunut käytännössä yrittäjien ja työantajien kanssa niin työ tekijäänsä opettaa ja rajallisten resurssien maailmassa nostaisin tämän aikuiskoulutuksen ohella esille myös ihan työssäoppimisen kyllä hyvä työnantaja sallii ja antaa mahdollisuuden työntekijälleen opiskella myös työn ohessa mikäli uutta osaamista työpaikalla tarvitaan eivät työnantajat ole tässä niin avuttomia kuin vasemmisto haluaa esittää eivätkä myöskään koulutusta tarvitsevat kansalaiset siksi hallituksen esitys on perusteltu

kiittää ministeriä avoimesta ja rehellisestä vastauksesta ja siitä että hän selvästi haluaa asiasta meillä on yhteinen näkemys siitä että koulutuksesta säästäminen ei ole ollut helppo asia oppositiossa myös ymmärretään tämä säästöjen tarve mutta samalla syntyy se kysymys onko tosiaan niin että että koulutuksesta säästö on nyt se missä se painopiste on todella raskaana voisiko tässä koulutuksen haarassa olla vähän kevyempi tämä säästöjalka otettaisiin se jostain muualta jotta ei ihan tiputa kyydistä ministeri on varmaan tietoinen siitä että meillä patenttien hakemusten määrä on romahtanut kyllä näillä asioilla on syy yhteyksiä
arvoisa herra puhemies menen ihan tähän alkuperäiseen aiheeseen tähän lakiesitykseen tästä aikuiskoulutustuesta valiokunnan kuulemisen aikana tuli meille kyllä hyvin selväksi se että siitä huolimatta että tukikuukausiaikoja nyt lyhennetään kuitenkin tämä malli on parempi kuin se että koko systeemiä olisi lainapainotteiseksi muutettu edelleenkin koetaan että tämä tuki on toimiva ja mahdollinen ja riittävä väylä sille että omaa koulutustaan voi saattaa loppuun sitä sitä voi täydentää ja se auttaa työelämässä olevia ihmisiä etenemään uralla parantamaan omaa työmarkkina asemaa haluan korostaa että tämä tuli valiokuntakäsittelyn aikana selväksi että näistä kiky säästöistä huolimatta tämä väylä edelleen toimii ja on hyvä väylä työelämässä oleville ihmisille viedä osaamistaan eteenpäin

arvoisa herra puhemies kuten täällä on todettu tämä aikuiskoulutusleikkaus on äärettömän voisiko sanoa surullinenkin esitys siltä osin kun meidän pitäisi pystyä ylläpitämään elinikäistä oppimista ja turvaamaan jokaiselle ihmiselle mahdollisuus osaamisen kehittämiseen valitettava tosiasia on se että että hallitus on nyt läpileikannut osaamisesta oikeastaan kaikilta tasoilta niin varhaiskasvatuksesta perusopetuksesta toiselta asteelta kuin myös sitten korkeakoulutuksestakin

on se suuri riski että jos me emme pysty vastaamaan tähän työelämän ja osaamisen vahvistamiseen ja kehittämiseen niin meidän kilpailukykymme tulee heikkenemään entisestään toinen asia on myös se että me tiedämme että meidän osaamisemme taso kansainvälisesti on pudonnut viimeisten vuosien aikana siltä osin nämä hallituksen tekemät esitykset eivät myöskään ole kannatettavia eivätkä eivätkä tue sitä osaamisen kehittämistä jota meidän pitäisi tehdä

puhemies juuri kuten edustaja kiljunen sanoi me kaipaisimme kokonaisvaikutusten arviointia kaikista koulutukseen tehtävistä leikkauksista ja muutoksista ja sitä tämäkin lakiesitys olisi kaivannut taakseen jotta jotta voisimme

joille siitä eniten olisi hyötyä se ei millään tavalla vähättele tätä aikuiskoulutustukea me tiedämme että aikuiskoulutustuen vaikuttavuustutkimus osoittaa että taloudelliset syyt ovat merkittävin este kouluttautumiselle aikuiskoulutustuki on nimenomaan yksi mahdollistaja joka mahdollistaa opiskelun monelle sellaiselle henkilölle jotka muuten eivät olisi voineet lähteä opiskelemaan tässä asiassa ymmärrän vasemmistoliiton kritiikin siitä että nyt tätä tukea leikataan

arvoisa puhemies ensin vastaisin edustaja järviselle että ehkä tämä meidän eromme lähtee siitä että minä en näe että se mikä määrittää ihmisen koulutuksen tarpeen näkyisi suoraan hänen koulutushistoriastaan tai sen puutteesta vaan koulutustarve erityisesti suhteessa johonkin tiettyyn koulutusaparaattiin liittyy tietysti millaisessa elämäntilanteessa tämä ihminen on mitä hän työkseen tai muuten elämässään tekee millaisia taitoja hän siinä tarvitsee ja millaisia puutteita hänellä ehkä on näiden taitojen suhteen ja onko nimenomaan tämä aparaatti oikea vastaamaan näihin puutteisiin keskeinen syy miksi nimenomaan tätä järjestelmää eivät ehkä täysin kouluttamattomat ihmiset käytä on se että heitä saattaa olla ensinnäkin verraten vähän sentyyppisissä palkkatyösuhteissa että he ylipäätään

heidän tapauksessaan ratkaisu on toisentyyppinen opiskelu tai sitten sellainen yhteiskunta jossa pystyy elämään ilman että kaikkien täytyy opiskella kovin pitkälle sitten kommentoisin hiukan tähän miksi olen sitä mieltä että viranomainen ja työnantaja eivät ole parhaita tai ainakaan riittäviä arvioimaan sitä mikä on se opiskelu mitä ihminen tarvitsee ja miksi kannatan ja puolustan nimenomaan omaehtoista

tulevaisuudessa yhä harvemmin työsuhteet ovat niin pitkäaikaisia että nimenomaan työnantaja pystyy arvioimaan elämänkulkua ja niitä taitoja pitkällä aikavälillä kolmanneksi sen takia että yhä useammin tulevaisuudessa opiskeleva henkilö ei ole palkkatyösuhteessa ja ylipäätään hänellä ei ole mitään työnantajaa joka pystyisi tämän arvion tekemään

miten työnantajat ovat tällä hetkellä arvioineet meillä koulutustarpeita niin yhden tuoreen tutkimuksen mukaan esimerkiksi amsterdamissa kahdeksankymmentä prosenttia teollisuuden työnantajista kouluttaa työntekijöitään havaitsemaan ja analysoimaan erilaisia heikkoja signaaleita ja muutostrendejä yhteiskunnassa jotta he pystyvät sellaiseen reaktiovalmiuteen jota yritys tarvitsee uusiutuakseen ja kehittääkseen omia tuotteitaan

että siitä huolimatta että meidän tuotteemme kansainvälisissä rankingeissa rankataan sinne ihan huipulle niin niitä meidän tuotteitamme ei osteta meiltä puuttuu tämmöinen pehmeä osaaminen ihmisten ja yhteiskuntien ymmärrys jota tarvittaisiin siihen että ne tuotteet päätyisivät sieltä valmiit lokerosta sinne kuluttajien käyttöön nämä ovat juuri niitä taitoja joita meidän yhteiskunnassa halveksutaan ja joita ollaan ensimmäisenä karsimassa silloin kun koulutusta karsitaan minä otan yhden esimerkin tiedättekö mikä maa johti pitkään tytöille suunnattujen pelien peliteollisuutta joka oli siis ihan valtava valtava elinkeinoelämän lähde yhdysvallat minkä takia koska se ainoana maailmassa älysi yhdistää peliteollisuuteen sukupuolentutkimuksen se ensimmäisenä maailmassa huomasi että tytötkin pelaavat pelejä kunhan ne tehdään sellaisiksi että ne ovat tyttöjen näkökulmasta kiinnostavia

ihan keskeisiä taitoja sitten kun tulevaisuudessa joudut miettimään miten selviät niiden robottiautojen kanssa ylipäätään jos ajatellaan mitkä ovat niitä työpaikkoja jotka tulevaisuuden maailmassa kaikkein varmimmin niin ne ovat nimenomaan kulttuuriin ja sosiaalisiin suhteisiin liittyvät työpaikat niitä ei voi lähettää bangladeshiin niitä ei voi laittaa robottien hoidettavaksi ne ovat ne jotka me pystymme täällä säilyttämään ja joilla me pystymme tekemään arvoa vielä kauan sen jälkeenkin kun rutiininomaiset helposti siirrettävät työt on siirretty muualle

arvoisa puhemies edustaja kontulan kannattaisi käyttää noita taitoja ja tietoja ihan käytännössä ja laittaa bisnes pystyy ja näyttää meille miten se homma toimii mutta mitä tuohon koulutukseen

minulla on jonkin verran kokemuksia siitä

mitä nyt kantapään kautta että jos otetaan

vastuu ja se kohdentaa sen opiskelun tiettyyn alaan mihinkä haluaa lähteä eteenpäin tunnen tapauksen jolla oli yli kolmekymmentä gradua yli kolmekymppinen nainen ja hän mietti että jos hän lähtisi vielä opiskelemaan lisää tämmöinen ei rupea koskaan tuottamaan mitään täällä on paljon hössää sitten on tämmöisiä koulutusaloja monitoimikoneen kuljettaja ja tällä lailla sen kuljettajan kouluttaminen maksaa melkein yhtä paljon kuin hävittäjälentäjän koulutus nyt mennään sinne kurssille käydään se meillä on kuitenkin kuljettajapula ne menevät seuraavalle kurssille kyllä näissä on paljon semmoista terävöittämistä että kun se oikein organisoidaan niin se myös sille koulutettavalle ja myös työnantajalle siitä tulee todella hyvä sijoitus mutta jos tämä kehä vain pyörii tässä niin se on yhteiskunnalle

arvoisa puhemies tätä tukeahan käyttävät erityisen paljon hoitotyöntekijät ja muutkin sosiaali ja terveydenhuollon ammattilaiset jotka ovat usein perheellisiä ihmisiä ja sen takia heille lainan ottaminen on hyvin vaikeata enää enää siinä elämäntilanteessa he eivät ole useinkaan nuoria ihmisiä

kertovat myöskin minulle että opiskelu auttaa heitä jaksamaan ja sitten kun tulee sitä työhyvinvointia niin niin tämä pidentää heidän työuriaan ja kun minä olen esimiehiä jututtanut tässä asiassa niin niin esimiehet ovat sitä mieltä että työyhteisö hyötyy monella tavalla jokaisesta semmoisesta työntekijästä joka haluaa kouluttaa ja kehittää itseään ja sen takia meidän pitäisi kyllä iloita ihan jokaisesta työntekijästä joka haluaa kouluttautua ja ja tukea häntä mahdollisimman paljon tässä asiassa minä olen itse toiminut kymmenen vuotta työyhteisökouluttajana eli kiertänyt erilaisissa työpaikoissa sadoissa ja ja sitten taas sadoissa minä olen huomannut sen että kaikkein pahimpia muutoksen vastustajia ovat ne työntekijät jotka eivät säännöllisin väliajoin kouluttaudu jotka eivät käy missään haistelemassa uusia tuulia eivätkä ole kiinnostuneita uusien asioiden opiskelusta

arvoisa puhemies kun täällä nyt niin paljon ja ainakin omasta mielestä asiantuntevasti puhutaan koulutuksesta työelämässä niin tulee mieleen kysyä kuinkahan monella täällä oikeasta työelämästä nyt viime vuosilta on kokemusta ja miten se koulutusasia siellä toimii omasta puolestani voin kertoa kokemuksesta että jos varsinkin yksityisellä sektorilla työnantaja tarvitsee jonkinlaista osaamista johonkin asiaan niin kyllä koulutetaan isoillakin panostuksilla laitetaan työntekijöitä opiskelemaan niitä asioita mitä tarvitaan sillä sillä tavoin se oikeasti toimii samoin työelämässä kyllä pidetään kehityskeskusteluja joissa selvitetään henkilön urasuunnitelmia koulutustarpeita ja kehityskohteita nämä ovat sellaisia asioita mitkä normaalissa elämässä ihan oikeasti toimivat siellä työpaikoilla paikallisesti

puhemies me puhumme edustaja kontulan kanssa molemmat suomalaisista joilla on vähiten koulutusta ja uskon että tässä asiassa jostain syystä puhumme toisiamme ristiin tarkoittamatta kovinkaan erimielisiä ajatuksia varmasti olemme yhtä mieltä siitä että me tarvitsemme erilaisia keinoja

muistetaan vielä että vain peruskoulun käyneillä työttömyys on kaikkein suurin ongelma myös heidän työllistymisensä on paljon hankalampaa kuin koulutetuimmilla esimerkiksi korkeakoulutettu alle kolmekymmentä vuotias työtön työllistyy viidenkymmenen prosentin todennäköisyydellä keskiasteen opiskelun suorittanut lähes neljänkymmenen prosentin todennäköisyydellä ja peruskoulun käynyt vain seitsemäntoista prosentin todennäköisyydellä

jotka ovat kaikkein vaikeimmassa tilanteessa ja jotka nimenomaisesti tarvitsisivat tarvitsisivat aikuiskoulutustukea sanotaan että pitäisi lainan kanssa tämä koulutus hoitaa niin ei heillä ole mahdollisuus saada sitä lainaa meillä ei ole olemassa sellaista koulutuslainaa tänä päivänä tässä maassa jonka saa jos esimerkiksi luottotiedot ovat menneet mutta mikä olisi kaikkein tärkeintä on se että pidetään kiinni niistä työpaikoista ja pidetään kiinni niistä ihmisistä jotka ovat siellä työpaikalla on olemassa erilaisia muitakin mahdollisuuksia tietysti esimerkiksi oppisopimuskoulutus työpaikalla on erittäin hyvä vaihtoehto

nyt on viimeinen hetki katkaista se kierre mihin tämä maa on nyt ajautumassa jos sanotaan että hienoista nousua on niin eikö arvon ministeri sitä nousua voitaisi hieman kanavoida myös sinne missä sitä tarvitaan nyt esimerkiksi anttilan työntekijät saivat kymmenen prosentin palkankorotuksen konkurssipesältä ja finanssivalvonta ilmoittaa että kultainen kädenpuristus ja heidän heidän karenssiaikaansa pidennetään tämän asian takia sehän tarkoittaa sitä että nämä ihmiset ennättävät syrjäytyä ennen kuin pääsevät edes edes työttömyyskorvauksiin kiinni kyllä meidän pitää pystyä tämmöisiin asioihin tarttumaan ja myöskin näiden pienipalkkaisten ihmisten kohdalla joille se ihan todella tarkoittaa sitä että pohja putoaa koko elämän alta pois

puhemies voin alleviivata jokaisen sanan minkä edustaja mäkisalo ropponen äsken loistavassa puheenvuorossaan sanoi hän puhui juuri asiaa sydämellä mitenkä asiat hoiva alalla ovat missä aikuiskoulutustuki on paljon käytetty eri muodoissaan uralla etenemisessä koulutustasoa nostettaessa syitä on monia edustaja mäkisalo ropponen toi esille tämän ulottuvuuden joka ei mielestäni aikaisemmin tässä keskustelussa ole näkynytkään kuinka tärkeää ei pelkästään sille henkilölle omassa henkisessä kasvussaan vaan myös sille minkälainen työntekijä hän siinä työympäristössä on kenties sen jälkeen kun hän ymmärtää ja haluaa kouluttautua todellakin voi olla ja usein olen saanut kokea niin työntekijänä kuin esimiehenä itsekin vanhushoivassa olleena että ihminen joka ei hae virikkeitä ja uusia ajatuksia ja päivitä sitä osaamistaan monella tapaa saattaa olla vastarannan kiiski taikka hänellä ei ole halua sitten oppia uusia tutkittuja hoitomenetelmiä tai toimintatapoja ja ja tämmöinen on raskasta kenties koko sille työyhteisölle niinpä toteankin että että viisainta esimiestyötä on sellainen jossa otetaan selville työyhteisön työntekijöitten halukkuudet kehittää itseään ja yhdessä keskustellaan myös niistä vaihtoehdoista mitenkä se koulutus olisi sovitettavissa siihen työhön ja tämän työntekijän työuran etenemiseen

edustaja mäkelä sai minut innostumaan pitämään puheenvuoron ensinnäkin pitää ajatella kun puhuu siitä kuka täällä on ollut työelämässä kovin pitkään voi vuotta tehnyt rakennusalan töitä ja siinä olen ollut saman

osa aikaisena pääluottamusmiehenä ja

työkokeiluun tulevat nuoret käyttäytyvät kuinka he toimivat siellä työmaalla tai kuinka työllistettävien pitkäaikaistyöttömien

töihin motiivi kasvaa siellä työnteossa ja kuinka se halu löytää uusi ammatti tai vahvistaa sitä entistä ammattitaitoa on heillä tallella ja se homma menee eteenpäin ainut mikä minua harmittaa kovasti on se että kun tässä talousarviossa leikataan aikuiskoulutuksesta ja muusta koulutuksesta niin tämmöiset innovaatiot ja uudet alat ja niihin hakeutumiset nuorilla katkeavat sen opiskelupaikan mahdollisuuden myötä toinen on tämä hallituksen tavoite saada se seitsemänkymmentäkaksi prosenttia työllisyyttä se on hyvä tavoite ja se varmaan antaisi sitten uusia työpaikkoja ja minä toivon että niitä syntyisi niille nuorille

meillä jokaisella on varmasti jonkun verran työkokemusta avoimilta ja erilaisilta markkinoilta joillakin se on tuoreempaa ja joillakin se on vanhempaa mutta se on aina rajattua koska se on niistä omista työkokemuksista mutta kun työministeriössä tai temissä tehdään työolobarometriä niin siinä on kysytty varsin laajalta joukolta suomalaisia miten he kokevat oman kehittymismahdollisuutensa työpaikalla ja esimerkiksi siitä näkyy selvästi se että mitä suurempi työpaikka on sitä paremmat kouluttautumisen ja uuden oppimisen mahdollisuudet useimmiten on ja esimerkiksi teollisuudessa ne ovat paljon vähäisemmät kuin vaikkapa yksityisissä palveluissa valtiolla ja kunnalla ne ovat paremmat kuin yksityisellä puolella näissä samoissa tehtävissä sitten jos katsotaan vaikkapa sosioekonomisen aseman mukaan niin sielläkin näkyy selkeät erot elikkä mitä paremmassa asemassa mitä korkeammassa työtehtävässä on sitä paremmat kouluttautumisen mahdollisuudet on mutta sitten kun tullaan työntekijätasolle ja alempiin toimihenkilöihin niin itse asiassa alle kolmekymmentä prosenttia kokee että he voivat oppia työssänsä uutta ja että heidän kouluttautumismahdollisuutensa ovat hyvät

että ajatellaan että se ikääntynyt lähtee pois jos se koulutetaan johonkin toiseen tehtävään mutta sitten hän mietti vähän pidemmälle että jos hän ei panosta tuohon ikääntyneeseen työntekijään niin luoja paratkoon jos se jää eikä osaa elikkä kannattaisi miettiä myös niin päin silloin kun niitä työntekijäryhmiä joihin kohdistuu vähemmän koulutusta kannattaako kouluttaa työnantajan näkökulmasta vai ei lähinnäkin siitä näkökulmasta että jos se työntekijä jää niin silloin hän ei ole niin hyvä ja tuottava kuin osaavampi ja sen takia kannattaa panostaa myös näihin vähemmän koulutettuihin

lähetekeskustelua varten esitellään päiväjärjestyksen viides asia puhemiesneuvosto ehdottaa että asia lähetetään valtiovarainvaliokuntaan

arvoisa puhemies kyseessä on kolmas lisätalousarvio siitä muutamia asioita ensinnäkin vähennetään tuloja miljoonaa ja lisätään määrärahoja satakuusi miljoonaa ja nämä huomioon ottaen vuoden kuusitoista kolmas lisätalousarvioesitys lisää valtion nettolainanoton tarvetta kolmesataaseitsemäntoista miljoonaa varsinaisten tulojen arviota alennetaan nettomääräisesti kaksisataakymmentä miljoonaa euroa ja verotulojen arviota korotetaan nettomääräisesti kuusisataakahdeksan miljoonaa tässä taustalla ovat etenkin alkuvuoden verokertymätiedot joiden pohjalta muun muassa ansio ja pääomatuloverojen arviota yhteisöveron ja arvonlisäveron tuloarviota ehdotetaan korotettavaksi verotuotto on sitä vastoin jäänyt odotettua heikommaksi muun muassa perintö ja lahjaveron osalta osinko ja osakkeiden myyntitulojen arviota alennetaan seitsemänsataaviisikymmentäkahdeksan miljoonaa euroa muutoksessa on kyse tuloutusten siirtämisestä vuosille kaksituhattaseitsemäntoista ja

jos katsotaan tätä kokonaisuutta niin päätösperäisesti hallitus ei ole lisännyt menoja eikä sitä kautta lisännyt alijäämää joka on kieltämättä kuitenkin ongelma ne suurimmat selittävät tekijät löytyvät nimenomaan näistä osinko ja myyntitulojen tuloutuksen siirtämisestä ensi vuodelle on ollut omistajaohjauksen näkökulmasta järkevämpää omistajapolitiikkaa tehdä nämä tuloutukset saavuttaa nämä tavoitetut myyntitulot ensi vuoden puolella lisäksi on syytä todeta tänä vuonna nimenomaan turvapaikanhakijoista aiheutuvat kustannukset ovat kokonaisuudessaan seitsemänsataakolmekymmentäneljä miljoonaa euroa korkeammat kuin vuonna kaksituhattaviisitoista eli täältä löytyy näitä suurimpia syitä tietenkin sen lisäksi että valitettavasti edelleen on meillä korkealla työttömyys josta aiheutuvat menot kasvavat ja eläkemenot kasvavat niin ikään eli tämä selittää näitä niin sanottuja isoja lukuja ja painotan sitä että hallitus on itsessään pitänyt kiinni tiukasta neljän miljardin säästöohjelmastaan ja joitakin päätöksiä on muutettu tai jopa peruttu niin kehyksestä on pidetty kiinni ja vastaavat säästöt tai tulonlisäykset on haettu muualta sitten joitakin nostoja täältä täältä määrärahojen muutoksista

ensinnäkin voisi todeta sen että turvapaikanhakijoiden vastaanoton määrärahoja ehdotetaan lisättäväksi satakymmentä miljoonaa euroa mutta vastaavasti kotouttamiskorvausten arviomäärärahaa sen sijaan ehdotetaan alennettavaksi kolmekymmentä miljoonaa mikä aiheutuu korvausten piiriin kuuluvien oleskeluluvan saaneiden turvapaikanhakijoiden arvioitua pienemmästä määrästä eli koska nyt useimmat

kielteisen turvapaikkapäätöksen saaneet valittavat niin nämä valitusprosessit kuitenkin kestävät näihin hallitus on suunnannut ja suuntaa edelleen lisää resursseja nimenomaan seuraavassa vaiheessa näihin oikeusprosesseihin jotta ne saadaan mahdollisimman nopeasti läpi ja ja saadaan sitä kautta selvyys sitten joko turvapaikasta tai siitä että turvapaikkaa ei saa näistä isoista luvuista nähdään se että on äärettömän tärkeää että nämä maahanmuuttoprosessit sujuvat myös nopeasti koska kaikkein kalleinta on se että nämä ihmiset odottelevat vastaanottokeskuksissa

siis kalleinta koska silloin heidän kohtalonsa on vielä ratkeamatta toisaalta jos he tarvitsevat turvapaikan he eivät pääse kotoutumaan ja hakemaan itselleen alkua työpaikkaa sitä kautta elämän alkuun edelleen nostoja työttömyysturvan määrärahan tarve alenee työmarkkinatukimomentilla kolmekymmentäkaksi pilkku kaksi miljoonaa euroa johtuen oleskeluluvan saaneiden turvapaikanhakijoiden aiheuttamien kustannusten tarkennuksista edelleen maatalouden toimintaedellytysten turvaamiseen ehdotetaan kolmenkymmenenviiden miljoonan euron lisämäärärahaa joka on suurin osa budjettiriihessä sovitusta viidenkymmenen miljoonan maataloustukipaketista tarkoituksena on parantaa maatilojen maksuvalmiutta ja turvata niiden kannattavuutta

paljon syitä muun muassa venäjän elintarvikkeiden tuontikielto mutta myöskin kohonneet kustannukset ja alentunut kannattavuus tilanne on sen verran kriittinen että puolustaa paikkaansa suunnata nämä lisätoimet tähän vaikeaan paikkaan valtion kokonaan omistaman baltic connector oyn pääomittamiseen kaksikymmentäkahdeksan miljoonaa euroopan unionin komissio myönsi suomen ja viron yhteishankkeelle eli suomen ja baltian väliselle kaasuputkihankkeelle sadankahdeksankymmenenseitsemän miljoonan euron tuen joka kattaa seitsemänkymmentäviisi prosenttia kokonaiskustannuksista

tämä tuki on korkein ja tämä tukiprosentti on korkein mitä vastaaville hankkeille suomeen on koskaan saatu tai ehkä vastaavaa ei ole ollut mutta ylipäänsä eun tukemille hankkeille vielä tulorekisteriin sen rakentamiseen kymmenen miljoonaa lisää tämä on todella tärkeä hanke sillä parannetaan mahdollisuuksia uudenlaiseen verotukseen ja sosiaaliturvaan kun me haemme niitä keinoja miten me voimme parantaa työn vastaanottamisen kannustavuutta miten me voimme parhaiten kohdistaa tukea niin meillä pitää olla tällaiset työvälineet joita tämä tulorekisteri tuo tämä tulee olemaan erinomainen työväline jatkossa kun me haemme keinoja muun muassa kannustinloukkujen purkamiseen ja vielä viimeisen asiaan arvoisa puhemies opetus ja kulttuuriministeriön hallin nonalalla ehdotetaan sataakahtakymmentätuhatta euroa suomenlinnan alueella sijaitsevien muurien ja maavallien sortuman korjaamiseen

sisäisen turvallisuuden selonteon yhteydessä oli puhetta että poliisien määrä vakiinnutetaan minimissään seitsemääntuhanteen poliisihenkilöön nyt tässä lisätalousarvioesityksessä ei ollut lisäystä poliisin määrärahoihin siltä osalta kysyn ministeriltä onko ymmärrettävä nyt niin että asia on tältä vuodelta kunnossa mutta ensi vuodelle täydentävään talousarvioon tulee lisää rahaa jotta toteutuu se seitsemäntuhatta vai oliko peräti seitsemäntuhattakaksisataa niin kuin eilen sisäministeriön tiedotteessa oli eli sinne tulee sitten lisää rahaa eli tämä asia on nyt sitten tältä vuodelta hoidossa ja hoidossa myös sitten ensi vuodelta toinen kysymykseni koskee maahanmuuttoon liittyviä asioita täällä lisätalousarvioesityksessä kerrotaan että kulut ovat kahdeksansataakaksikymmentä miljoonaa euroa korkeammat verrattuna tavanomaiseen tilanteeseen jolloin on tullut siis neljätuhatta turvapaikanhakijaa nämä ovat isoja lukuja tilannehan on suomessa se että että jouduimme hieman yllätetyiksi kukaan ei voinut viime vuonna tilannetta ennakoida ja ja siitä liittyviä seurannaisvaikutuksia käydään nyt sitten vielä lävitse mikä näkyy sitten tässä lisätalousarvioesityksessä kun siellä joudutaan vielä hieman siihen lisäämään kysymys nyt kuuluu kun hallitusohjelmassa on kirjaus että laaditaan selvitys maahanmuuton kustannuksista vaikutuksista

koska tämä selvitys on

arvoisa herra puhemies tämä valtion kolmas käsittelyssä ja tämä on todennäköisesti jäämässä tämän vuoden viimeiseksi hienoista ennustusta on bruttokansantuotteen kasvuun ja tämän maltillisen kasvun taustalla on etupäässä yksityisen kulutuksen ja investointien kehitys kun valtiovarainministeri on paikalla niin hivenen ehkä tulevaisuutta voisitte hahmotella miltä näyttävät nyt nämä tulevat vuodet meidän taloutemme näkökulmasta kyllä huoli on pitkäaikaistyöttömien kohdalla vaikka meillä hienoinen lasku nyt on tapahtumassa ja ja käänne parempaan niin kuitenkin pitkäaikaistyöttömien määrä on kasvussa ja ja tänne tarvitsemme varmasti lisää toimenpiteitä myös velanotto kasvaa tänä vuonna lähes kuuteen miljardiin tämän lisäbudjetin myötä ja tämän vuoden lopussa on velkaa sataviisi pilkku kahdeksan miljardia mikä on noin viisikymmentä prosenttia suhteessa bruttokansantuotteeseen meillä on iso työ tämän velkaantumisen taittamiseksi myönteisenä pidän sitä että täällä on nämä pienet lisäsatsaukset maataloudelle on meidän meidän tehtävämme pitää huoli kotimaisesta ruuantuotannosta ja kiitos siitä teille arvoisa valtiovarainministeri kysyisin myös näistä poliisin määrärahoista onko niin että me pystymme pitämään tämän luvatun tason myös ensi vuonna myös kriisinhallintaveteraanien rahoitus puuttuu edelleen budjetista onko tarkoitus että se tullaan varmistamaan niin että tämä meillä nyt käsittelyssä oleva laki pystytään pystytään viemään maaliin esitetyllä tavalla arvoisa puhemies jatkan lyhyesti sieltä

arvoisa puhemies hyvät edustajakollegat omalla kohdalla tuo lyhyesti täältä meillä kärkihankkeisiin on tällä hallituskaudella esitetty yksi pilkku kuusi miljardia euroa ja näitä rahoja ja kärkihankkeitahan on nyt jo toimeenpantu toivottavasti niillä saadaan uudistettua maata ja ja pidettyä rattaita pyörimässä pääministeri on puhunut että tase laitetaan työhön ja

hallitus esittää kolmannessa lisätalousarviossaan maahanmuuton tai sanoisinko rehellisemmin pääasiassa elintaso ja turvapaikkaturismin aiheuttamiin kustannuksiin kolmenkymmenenkahdeksan miljoonan euron nettomääräistä lisäystä sen lisäksi arvioidaan kokonaisuudessaan tämän ilmiön hinnaksi lähes miljardi euroa tavanomaiseen kolmentuhannen viiva neljäntuhannen turvapaikanhakijan määrään verrattuna kyllä nämä luvut laittavat allekirjoittaneen ainakin haukkomaan henkeään on selvää ja rehellistä myöntää että eivät nämä kahdeksansataakaksikymmentä miljoonaa vuositasolla lisäkuluna maahanmuuttoon riitä vaan tämä turvapaikkaprosessi on vasta alkua kun ne jotkut jotka sen turvapaikan ehkä tarvitsevat sen saavat alkaa kotoutus ja se se sitten vasta maksaakin helposti kaksikymmentä vuotta veronmaksajalle ennen kuin kenties on mahdollisuutta jonkinlaiseen nettoverojen maksamiseen olemme saaneet työministeriön haastattelujen perusteella tietää sen että turvapaikanhakijoiden koulutustaso ei ole erityisen kehuttava ja on vaikea kuvitella että tästä väestä erityisen suuri osa kovin nopeasti suomessa työllistyisi en ole tyytyväinen tähän tilanteeseen en lisätalousarvioesityksen enkä varsinaisenkaan budjetin osalta haluan tietää mitä toimia on käynnistetty vastaanottotoiminnan yksikkökustannusten sekä kokonaiskustannusten alentamiseksi lisäksi odotan uusia esityksiä maahanmuuttopolitiikan tiukentamiseksi toivon että jokaisen kiven ja kannon lainsäädännöllisesti että voisimme säästää näiden nuorten parhaassa iässä olevien miesten ylläpidosta kun samalla joudumme jatkuvasti leikkaamaan tulonsiirroista muualla yhteiskunnassa vuotuisen syömävelkamme kasvaessa veronmaksajien selkään tai itse asiassa tulevien veronmaksajien selkään
arvoisat edustajat kun vastauspuheenvuoroa ovat pyytäneet eräät samat henkilöt jotka ovat kohtamiten täällä varsinaisen puheenvuoron vuorossa ja kun puheenvuorot näyttävät olevan keskimäärin kahden minuutin puheenvuoroja edetään kahden minuutin puheenvuoroilla jos edustaja haluaa sitten ylittää kaksi minuuttia hän voi toki tulla tänne ja sitten arvioidaan mahdollinen vastauspuheenvuorojen tarve

viidenkymmenen miljoonan euron kriisipaketista

tähän lisätalousarvioesitykseen sisältyy kolmekymmentäviisi miljoonaa euroa siitä seitsemän pilkku viisi miljoonaa euroa on suomen kansallinen osuus eun yhteisellä erillisellä päätöksellä sovitusta maitopaketista sehän on puolikas tämä kansallinen osuus ja toinen puoli tulee eusta sitten tässä on kaksikymmentäseitsemän miljoonaa euroa kansallista tukea tässä haluaisin erityisesti esittää ministeri orpolle toivomuksen että tästä kahdenkymmenenseitsemän pilkku viiden miljoonan euron siirtomäärärahasta tulisi kohtuullinen osuus myös etelä suomeen ettei koko raha taas menisi pohjoiseen tukeen sellainen keino oikeastaan ainoa käytettävissä oleva olisi käyttää se vuoden kaksituhattakahdeksantoista luonnonhaittakorvauksen leikkauksen peruuttamiseen siellähän sovittiin luonnonhaittakorvauksen ja se on ollut aikomus peruuttaa kysymys on asiasta joka kohdistuu koko maahan mutta siis myös etelä suomeen ja ja kohdistuisi tasapuolisesti koko maahan siihen on arvioitu tarvittavan ehkä kahdeksantoista miljoonaa euroa eli kun olette turkulainen ministeri niin olisi hyvä että pitäisitte myös arvoisa ministeri etelä suomen puolta tässä luonnonhaittakorvausasiassa

puhemies tässä käsittelyssä olevassa kolmannessa lisätalousarviossa vuodelle kaksituhattakuusitoista on useita valonpilkahduksia yksityinen kulutus on kääntynyt nousuun mikä on johtanut muun muassa arvonlisäverokertymän kasvuun sadallaneljälläkymmenelläyhdellä miljoonalla eurolla myös yksityisten investointien ennustetaan kasvavan yli neljä prosenttia mikä johtunee ainakin joiltakin osin eduskunnan ja hallituksen tekemistä päätöksistä työllisyyden ja yrittäjyyden edellytysten kääntämiseksi kasvuun autoveron tuotto on pysynyt vähintäänkin edellisvuoden tasolla tai jopa hieman noussut huolimatta siitä että autoveroa laskettiin roimasti rekisteröityjen henkilöautojen määrä kasvaa sataankahteentoistatuhanteen mikä on tärkeää autokantamme uudistumisen kannalta työllisyysaste on noussut hieman vuoden takaisesta ja työttömiä on työ ja elinkeinoministeriön tilastojen mukaan noin kahdeksantuhatta henkilöä vähemmän kuin viime vuonna kuitenkin työttömiä on edelleen liki kolmesataakolmekymmentätuhatta henkilöä mikä on aivan liian suuri määrä ja erityisesti pitkäaikaistyöttömien osuus on kasvanut arvoisa puhemies tässä lisätalousarviossa on myös muita asioita joihin tulee jatkossakin kiinnittää erityistä huomiota julkisen velan suhde bruttokansantuotteeseen on noussut huolestuttavasti jo yli kuudenkymmenenneljän prosentin ja pitkällä tähtäimellä velan kasvu on pakko taittaa koska korkokulujen kasvaessa korkotason vääjäämättömän nousun myötä budjetista tulisi muutoin jatkossa aiempaakin alijäämäisempi arvoisa puhemies lopuksi vielä viimevuotisesta maahanmuuttokriisistä johtuen maahanmuuttoon liittyvät kustannukset ovat nousseet huimasti ja ovat jo vähintään miljardin euron luokkaa luultavasti enemmänkin on on toivottavaa että maahanmuutosta johtuvat kustannukset tulevat pienenemään pienenemään tulevina vuosina kysyisin vielä ministeriltä miten hän arvioi maahanmuuttoon liittyvien kustannusten kehitystä

kunnioitettu puhemies mielestäni tämä kolmas lisäbudjetti on hyvä kokonaisuus ja tällä me saamme edelleen suomeen työtä investointeja ja talouskasvua toki tietenkin tässä otetaan lisävelkaa kolmesataakuusitoista miljoonaa ja näissä kuluvan vuoden lisäbudjeteissa näin ollen lisävelanotto on suhteessa siihen ensimmäiseen budjettiesitykseen yhteensä kuusisataakolmekymmentä miljoonaa enemmän kuin silloin kaavailtiin toki valtaosa siitä tulee tästä maahanmuuton kustannuksesta mikä on kahdeksansataakaksikymmentä miljoonaa suhteessa siihen tavanomaiseen tasoon nyt tuleekin mieleeni se että kun meillä on suomessa noin vajaa kahdeksantuhatta koditonta suomalaista niin voisimmeko me suomi sata hengessä käynnistää

sellainen ohjelma me olemme havainneet että me noin kolmekymmentäviisituhatta viiva neljäkymmentätuhatta maahanmuuttajaa tänne asuttamaan vokkeihin mutta miten me

sitä kattoa pään päälle voitaisiinko tällaista jonkunlaista ohjelmaa kehittää tätä pohdin tässä mielessäni no sitten haluan nostaa vielä esille yhden asian ja se on tämä taajuushuutokauppa mikä meillä on tässä käynnistymässä siellä kuusi kanavapakettia huutokaupataan ja siellä lähtöhinta on a yksitoista miljoonaa kappale ja näin ollen ensi vuoden budjettiin saadaan siis vähintäänkin kuusikymmentäkuusi miljoonaa jos kaikki menee kaupan mutta jos me jotenkin pystyisimme vielä jaksottamaan tätä huutokauppaa ottaen huomioon muun muassa tämän dnan mahdollisen listautumisen ja saamaan kilpailua vielä enemmän sinne huutokauppaan niin me kenties voisimme saada vielä huomattavia lisätuloja näitten kanavanippujen myynnistä

on hyvä että täällä myös hallituspuolueiden edustajat ovat kiinnittäneet huomiota siihen tosiseikkaan tässä lisätalousarviossa valtio jälleen velkaantuu tässä otetaan yli kolmesataa miljoonaa lisää velkaa ja ja kokonaisvelan määrä kipuaa aina tuonne kuuden miljardin kieppeille olemme lukuisia kertoja sdpssä kantaneet tästä huolta ja oma vaihtoehtomme perustuu sille että ottaisimme niin tänä vuonna ensi vuonnakin vähemmän velkaa kuin hallitus ottaa ja syyhän tässä tietenkin miksi hallitus velkaantuu on se että riittäviä toimia työllisyyden eteen ei olla tehty sen puolentoista vuoden aikana kun hallitus on tässä

puhemies se mihin hallituksella on silti riittänyt rahaa ovat olleet nämä kuuluisat veronkevennykset kaikkein hyväosaisimmille on rahaa miljoonaperintöjen verotuksen keventämiseen apteekkarivähennykseen metsälahjavähennykseen autoveron alennukseenkin ja tällä kertaa kyllä nämä työtulon veronkevennyksetkin menevät selkeästi suurituloisten eduksi kuitenkin näin se vain on ministeri orpo kun katsomme ostovoiman kehitystä eläkkeensaajien ostovoima jää miinukselle ja pakkaselle ja toisin käy sitten hyväosaisemmille ja siksi että näin on me tekisimme toisenlaisen arvovalinnan me haluaisimme tehdä senkaltaisen veroratkaisun joka oikeudenmukainen ja hyödyttäisi yhdeksääkymmentäviittä prosenttia palkansaajista ja eläkkeensaajista me tätä teille kerroimme viimeksi eilen vaihtoehtobudjettikeskustelussa ja kysyimme voisitteko tästä ottaa kopin eikö tämä olisi ministeri orpo myös teille mieleistä ja teidän arvomaailmanne mukaista kun puhutte aina vaikkapa keskiluokan ostovoimasta ja lapsiperheiden hyvinvoinnista nämä ovat juuri niitä henkilöitä hyväksi tämä meidän vaihtoehtomme toimisi puhemies tulen hetkeksi sinne ylös

meidän vaihtoehtomme todella hyödyttäessään nimenomaisesti yhdeksääkymmentäviittä prosenttia kaikista palkansaajista ja eläkkeensaajista toisi myös sitä kipeästi kaivattua ostovoimaa joka varmasti osaltaan vaikuttaisi myönteisesti myös työllisyyden kehitykseen puhemies kuten sanottu tässä tässä vaihtoehtobudjetissamme me panostaisimme työllisyyteen tässä ja nyt enemmän oikeudenmukaisempaan veropolitiikkaan ottaisimme kaiken kaikkiaan vähemmän velkaa täällä on mainittu mielestäni ihan oikein hallituspuolueiden puheenvuoroissa tämä huoli näistä poliiseista

on ollut usein esillä että tämä tarvehan on huomattavasti isompi hallitus on omassa sisäasioita sisäasioita koskevassa selonteossaan sitoutunut seitsemäntuhannen poliisin tasolle ja olemme kuulleet aika rankkoja arvioita että tämä kehys mikä hallituksella on poliisin suhteen voi johtaa siihen että poliisimiesten lukumäärä olisi

eli huomattavasti pienempi mutta puhemies itse pihvi tässä on se että jälleen kerran täällä on lisätalousarvio jonka yhteydessä oltaisiin tässä ja ja nyt voitu tehdä jo tänä vuonna työllisyyttä parantavia toimia niitä me olemme esittäneet lukuisia tässä on ollut monta mahdollisuutta miten työllisyyteen voitaisiin tarttua tässä ja nyt ja ennen kaikkea miten voitaisiin

puheenvuoron sanotaan kolme minuuttia maksimissaan ja sen jälkeen sitten voidaan jatkaa debattia
arvoisa puhemies harmi että tuo edellinen keskustelu kesti niin pitkään komission varapuheenjohtaja timmermans odottaa minua minun on sinne kiirehdittävä muuten mielelläni olisin täällä keskustelemassa nopeita kommentteja ensinnäkin kriisinhallintaveteraanit siitä on hallituksen esitys eduskunnassa täydentävässä esityksessä voimaan ensimmäinen ensimmäistä seitsemäntoista poliisit nousivat esille täällä monessa kyllä

mene nyt resurssit on turvattu ensi vuodelle me vielä lisäämme kahdeksan pilkku viisi miljoonaa poliisille yksi pilkku viisi miljoonaa suojelupoliisille riittää ensi vuoteen aivan varmasti riittää seitsemäntuhattakaksisataa poliisia eli käytännössä lähes jokainen poliisimies ja nainen joka on koulutettu voi jatkaa työssään ensi vuonna tämä on totta se vaatii tietysti vielä sen että poliisin ison budjetin sisällä nimenomaan näin suunnataan mutta se on valtioneuvoston ja tähän mennessä trion hallituksen puolueiden linjaus maahanmuuton kustannukset kaikkein tällä hetkellä se että me viemme nopeasti läpi nämä prosessit ja että erottuvat ne jotka turvapaikan saavat ja jotka eivät ja että heidät jotka eivät suojelua tarvitse myöskin nopeasti ja tehokkaasti pystytään palauttamaan kotimaahansa tämä on se kaikkein nopein heidät jotka turvapaikan saavat pitää nopeasti integroida niin tehokkaasti kuin mahdollista suomalaiseen yhteiskuntaan ja aivan oikein työministeri lindström keskeisessä asemassa sekä oikeusprosessien että kotouttamisen kannalta joten hänen kanssaan kannattaa käydä näitä keskusteluja maatalouden tuista etelä suomen tuet ovat kieltämättä tärkeä asia tässä varmasti ovat kaikki hyviä esityksiä mitä maa ja metsätalousministeri aiheessa tekee on tärkeää että koko maassa säilytetään tasavertaisesti mahdollisuudet harjoittaa monipuolista ruuantuotantoa talouden kokonaiskuvasta siis se perusongelma on työllisyys aivan oikein edustaja viitanen se on se kaikkein tärkein mutta hallitus on tehnyt paljon ja tekee koko ajan työllisyyttä parantavia toimia ja lisää tulee voimaan ensi vuoden alusta ne ovat merkittäviä toimia työllisyys on lähtenyt parempaan suuntaan työllisiä on kolmenkymmenentuhannen enemmän kuin silloin kun hallitus aloitti ja työttömiä ei se riitä minä olen sanonut sen monta kertaa me teemme lisää me teemme koko ajan lisää jos te katsotte hallituksen toimia niin kyllä sieltä löytyy samanlaisia ja samantyyppisiä toimia jopa suoraan samoja mitä tekin olette esittäneet esimerkiksi se että työttömyysturvaa voi käyttää omien työelämään työllistymisen valmiuksien parantamiseen mikä on mielestäni juuri niitä asioita mitä muun muassa teidän puheenjohtajanne rinne on esittänyt mitä tulee siihen teidän veroratkaisuunne se yhdeksänkymmentäviisi prosenttia niin tämä hallituksen esitys

tilannetta sadalla

muutaman vastauspuheenvuoron debatin ainekset on tässä olemassa ministeri kerkeää olla jonkun minuutin täällä

arvoisa puhemies ministeri sanoi juuri tuossa että talouden kokonaiskuvan kannalta tärkeintä on työllisyys ja tästä emme varmastikaan kukaan voi olla eri mieltä sen vuoksi silmiini pisti nyt tästä kolmannesta lisätalousarviosta se että siellä esitetään vähennettäväksi kaksikymmentä miljoonaa euroa työ ja hallinnonalalta eu rakennerahasto ohjelmista ja syy on se että pienten ja keskisuurten yritysten yritysten kehittämisohjelman käynnistyminen viivästyy kuitenkin jos ajatellaan sitä mitä näillä rahoilla voidaan tehdä niillä voidaan tehdä juuri niillä alueilla joilla työttömyys on kaikkein suurinta pohjoisessa ja idässä mistä johtuu että näin on päässyt käymään kysyn tätä siitä syystä siellä on erittäin paljon sellaista mihin näitä näitä rahoja voitaisiin käyttää ja työllisyyden kannalta tämä on

ilmeisesti ja selvästi sdpn varjobudjetti jolle eilen varattiin käsittelyaikaa jäi liian pahasti trumpin valinnan varjoon kun koko suullinen kyselytunti tämän vuoden lisätalousarvio pitää käyttää sitten sen esittelyyn mutta arvoisa ministeri kiitän tästä että tämä kolmekymmentäviisi miljoonaa euroa maatalouden hätään tulee varmasti entisenä maatalousministerinä tiedätte meidän maatalouden tilanteen mutta en tiedä tätä asiaa mitä aion teiltä kysyä maaseutuvirastolle myönnetään yksi pilkku neljä miljoonaa euroa toimintoihin jotta tämä kriisituki saadaan toimeenpanoon viljelijätukia maksetaan aikaisemmin jo tänä vuonna ja sitten viljelijätukien toimeenpanon kannalta välttämättömän kehitystyön jatkon varmistamiseen miksi aina tarvitaan lisärahoja mitkä ovat sitten ne mavin perustoiminnot mihinkä on se normaali määräraha miksi aina tarvitaan sitten lisää

hallitus on kovasti muuten koettanut alentaa nimenomaan hyväosaisten veroa se on vain vähän ikävää kun minä luin noita lainsäädännön arviointineuvoston arvioita siitä mitä esimerkiksi nämä yrittäjävähennykset eli apteekkarivähennykset ja muut voisivat työllistää että kovasti sieltä en löytänyt sellaista tekstiä vaikka vähän oikein

vaiheessa myönnän vielä vastauspuheenvuoron edustaja kiurulle ja sen jälkeen ministerille puheenvuoron ministerin aikataulu on loppu ja pidän huolen siitä että eri ryhmät saavat nyt vastauspuheenvuoron ja tästä syystä vielä edustaja kiurulle ja sen jälkeen ministerillä puheenvuoro arvoisa
herra puhemies kiitos puheenvuorosta turunen esitti että verot alas ja sitä kautta verotulot ylös ymmärsin niin että kun yhteisöveroa on alennettu muistaakseni peräti kahteen kertaan ja tehtiin viime vaalikaudella niin on tapahtunut niin että veron tuotto on kasvanut ymmärrän myös niin että työllisyysvaikutus on ollut positiivinen ja tähän ehkä ministeri voi vastata olenko muistanut ja ymmärtänyt oikein sitten haluan vielä kiittää tästä poliisiasiasta itse asiassa tässä tuli melkoinen uutinen sanottua kun sisäisen sisäisen turvallisuuden selonteossa puhuttiin seitsemäntuhannen poliisin määrän vakiinnuttamisesta ja nyt ministeri kertoi että ensi vuonna olemme seitsemässätuhannessakahdessasadassa tämä on erinomainen uutinen ja haluan siitä ministeriä kiittää vielä

ministerille nyt kaksi minuuttia paikan päältä oman kertomanne mukaan te joudutte lähtemään sen jälkeen voitte jäädä jos teillä on aikaa
arvoisa puhemies voin vielä antaa viimeiset vastaukset siis se on noin seitsemäntuhattakaksisataa eksaktia summaa ja täällä olen oppinut että kannattaa olla varovainen näiden lukujen kanssa mutta käytännössä oleellisinta on se että niiden poliisimiesten ja naisten työsuhteita joilla on määräaikaiset työsuhteet nyt tänä vuonna jotka loppuvat vuodenvaihteeseen nyt tämän lisärahan ansiosta pystytään jatkamaan meillä on siis maksimivahvuus ja ei mennä taatustikaan alle tuon seitsemäntuhannen tämä on oleellista

tähän eroon

siis me kunnioitamme sitä kiky sopimusta jossa jossa sovittiin siitä kokonaisuudesta joka laski näiden suurempituloistenkin verotusta mutta ei olisi laskenut pieni ja ja keskituloisten verotusta ja hallitus suuntaa sen omaansa minun täytyy katsoa se kiky sopimuksen vastainen se teidän teidän veronkevennyksen perumisenne se on kiinnostava yksityiskohta mutta kaiken kaikkiaan uskon siihen että veronalennuksilla on dynaamisia vaikutuksia yhteisöveron alentaminen on tuonut enemmän kassaan kuin vienyt autoverossa työn verotuksessa minä olen aivan varma että kun me nyt pääsemme sille linjalle että työn verotusta alennetaan ja jatketaan samaa aina kun mahdollista niin se tuo dynamiikkaa se tuo uutta työtä ja se kannustaa ihmisiä ottamaan työtä vastaan kiitän eduskuntaa erinomaisen hyvästä keskustelusta mielelläni jatkaisin mutta pitää

puhemies tässä otettiin esille vielä sosialidemokraattien vaihtoehtobudjetti otin sen tuosta eduskunnan telineestä ja täällä sanotaan on siis helppo nähdä miten sipilän hallitus on suosinut kaikkein ylintä tuloluokkaa se muutti veroasteikkoja vuonna kaksituhattakuusitoista siten että kaksitoistatuhatta euroa kuukaudessa ansaitsevalla toimitusjohtajalla on sama veroprosentti kuin puolet siitä tienaavalla akavalaisella asiantuntijalla

myönnämme tähän väliin vastauspuneenvuoron edustaja harakalle
on hyvä että edustaja heinonen on lukenut olli kärkkäisen tviitin joka joka herätti hänet huomaamaan tämän lapsuksen jonka olemme korjanneet me olemme sen välittömästi julkisesti korjanneet mites hallitus on korjannut omia esityksiään ja peruuttanut niitä vähän eri mittakaavassa se on nyt sähköisessä versiossa ollut jo pitkään korjattuna ja muuten ette huomannut että ihan sama lapsus oli vuonna kaksituhattakuusitoista vaihtoehtobudjetissa että olette nyt vähän hitaasti herännyt kyseenalaistamaan tätä asiaa olen pahoillani että virhe on tapahtunut mutta kyseessä on yhden sanan korjaus ja se on jo toteutettu

puhemies on hyvä että se virhe myönnetään mutta siitä huolimatta eduskunnassa jaetaan tätä versiota tämä on virallinen versio eduskunnan asiakirjatelineestä ja täällä on mustaa valkoisella ei tarvitse lukea kenenkään tviittiä vaan luetaan eduskunnan papereita jotka tänne on tuotu nämä on syytä korjata silloin jos näissä on näin räikeitä veroja niin kuin totesin tämä voi mennä läpi hakaniemen torilla voidaan väittää että sipilän hallitus on muuttanut verotusta niin että kaksitoistatuhatta euroa tienaavalla olisi sama vero kuin kuusituhatta euroa tienaavalla näin ei ole ja nyt kysyisin kun edustaja viitanen te vastaatte

edustaja heinonen mahdollisesti uudelleen tviitannut sen tviitin mitä hän ei huomannut ja lukiko kenties näistä papereista sitä en ole katsonut twitteristä kuten sanottu puhemies ihan reilun pelin hengessä me olemme myöntäneet että meillä on ollut siellä yhden sanan virhe ja se on nyt korjattu ja tietenkin jos se on siellä digiversiossa niin siellä se sitten jää elämään ja toivotaan että ne seuraavat monisteet mitä eduskunnassa otetaan olisivat sitten sillä korjatulla tekstillä mielestäni puhemies tämä on vähän turhaa ajankulua käyttää kaksi vastauspuheenvuoroa tähän yhteen yhden sanan virheeseen kun edustaja harakka aika hyvin tässä jo kuvasi sitä että hallitus on varmasti itse aika monia vähän isomman mittakaavan virheitään perunut ja se on hyvä koska useimmiten me sosialidemokraatit olemme esimerkiksi esittäneet luopukaa päivähoitomaksujen korotuksesta tai luopukaa eläkkeensaajien asumistuen

puhemies edustaja viitasen esiintyminen alkaa muistuttaa kiinalaista rukousmyllyä kun kun tarpeeksi monta kertaa jotakin asiaa toistaa siihen alkaa uskoa itsekin viittaan tähän teidän esittämäänne

tietystä kansakunnan osasta hyötyy kun noudattaa teidän ohjeitanne herää väkisin kysymys vielä minkä takia te ette näitä aivan erinomaisia loistavia ideoita toteuttaneet viime vaalikaudella se oli ihan käsittämätöntä että nyt sitten veikko huovinen aikoinaan sanoi omassa kirjassaan havukka ahon ajattelija että jälkiviisaus on kaikista imelin viisauden muoto silloin ihminen on viisaimmillaan ja kuulijat eivät välttämättä niin viisaimmillaan mutta kuitenkin on tärkeää tässä huomata kuten edustaja turunen talousvaliokunnan puheenjohtajana aivan oivallisesti kuvasi tätä autoveron laskua että kun demarien usko on vankkumaton siihen että vain veroja nostamalla tämä maailma pelastuu niin

arvoisa puhemies verotus on semmoinen asia että se erottaa työnteosta niin kuin turunen sanoi että autoveroa laskemalla verotulot kasvavat sama on muuten perintöverossa nyt siitä verosta jolla verotetaan jo verotettua tuloa vielä rangaistaan uudestaan

vaikka on miljoonaperintöjä se on ihan sama näillä ei valtion kassa kasva mutta jos verotus saadaan alas niin silloin alkaa työtä tulemaan se ei tule verottamalla sitä on kokeiltu maailmanhistorian läpi ja varsinkin sosialistisessa ympäristössä nimenomaan siellä on miljonäärit tapettu ja muuta ja tullut köyhyys nimittäin köyhä ei työllistä ketään mutta se jolla on rahaa se työllistää se vaan menee tehokas verotus jakauttaa sen yhteiseksi

arvoisa puhemies ministeri orpo täällä peräänkuulutti sitä miten kiky sopimusta arvostetaan jotta nyt kävisi selväksi niin me vihreätkin yritämme olla parhaamme mukaan kiky sopimuksen takana siitä huolimatta että siinä on selkeästi myös isoja ongelmia etenkin mitä tulee julkisen puolen lomarahojen leikkaukseen ja koska tämä valuvika siellä on olisimme toivoneet ja odottaneet että hallitus omilla toimillaan omilla veronkevennyksillään olisi korostetusti korjannut etenkin pienituloisten verotusta koska yhteisesti niin hallituksessa kuin oppositiossakin olemme huolissamme ihmisten ostovoimasta jos pienituloisten ostovoimaa parannetaan se heijastuu kaikkein tehokkaimmin suomalaisilla markkinoilla ja nyt se ei tapahdu vaan pienituloisimmat hyötyvät vähiten suurituloisimmat eniten ja tästä olemme huolissamme

puhemies olen täällä jo useamman viikon ajan joutunut kuuntelemaan näitä sosialidemokraattien puheita siitä että yrittäjävähennys on turha eikä sillä ole työllistävyysvaikutuksia ajattelevatko sosialidemokraatit todella niin että jos tämä miljoonaa euroa arvion mukaan otettaisiin yrittäjiltä pois ja annettaisiin verovaroina julkiselle sektorille sillä silloin olisi jotenkin parempia työllisyysvaikutuksia ja että julkinen sektori jotenkin käsittelisi rahaa tuottavammin ja tehokkaammin yhteiskunnan kannalta kuin yksityinen sektori kyllä minä uskon että yrittäjät tämän säästyneen veromäärän mielellään käyttävät työpaikkojen luomiseen ja uskon että

aivan ensimmäisenä kannatan edustaja vähämäen erinomaista esitystä kodittomien majoituksesta toivon että hallitus ryhtyy toimeen tämän esityksen johdosta mutta mitä tulee näihin opposition varjobudjetteihin kiinnitin huomiota että niissä kaikissa systemaattisesti ohitetaan nämä maahanmuuton kustannukset tämä ylimääräinen melkein miljardin euron kustannus turvapaikkaturismin meille suoma lisäkustannus ohitetaan tällaisen rahan kattamiseen ei mikään sitra säästöpossun rikkominen riitä

rakentamassa tämä ei auta kuin veronmaksajan maksaa tai lapsiemme kun he maksavat näitä velkoja kysynkin millä vasemmisto oppositio kattaa nämä vaatimuksensa turvapaikka ja pakolaiskiintiöiden moninkertaistamisesta hallituksen siihen osoittamat rahat eivät millään riitä
vielä vastauspuheenvuoro edustaja viitanen arvoisa
herra puhemies tässä päästäänkin siihen jutun pihviin meidän esityksemme joilla parantaisimme yrittäjien asemaa ovat varmasti työllistävämpiä nimittäin kyllä minä nyt luulen että se että vaikkapa arvonlisäveron alarajaa nostettaisiin kymmenestätuhannesta kolmeenkymmeneentuhanteen tai annettaisiin ensimmäisen työntekijän palkkaamisesta nyt nimenomaan auttaisi sitä pientä yrittäjää eteenpäin eli meillä on puhemies taas kerran se kuuluisa taikasana vaihtoehto jota kannattaisi monesti kuunnella ja ottaa siitä koppia nimittäin mitä tulee näihin työllisyysvaikutuksiin viittasin tässä muun muassa tällaiseen

arvoisa puhemies yrittäjävähennys on tervetullut toimenpide parantamaan etenkin pienituloisten yrittäjien toimeentuloa mutta sitä ei voi perustella työllistämisellä koska se ei mene työllistämiseen jos yrittäjä saa omaan taskuunsa tuloja

ei lisää työllistämistä sen sijaan kannatan sitä nimenomaan pienituloisen yrittäjän toimeentulon parantamisena

puheenjohtaja joskus olen kuullut sanottavan että demarit on katkerien ihmisten puolue tämä

keskustelu ja kritiikki yrittäjävähennyksestä voi osin olla ihan hyvää näkökulmia suuntaan jos toiseen mutta haluan ainakin ekana tuoda sen viestin niiltä kymmeniltätuhansilta yrittäjiltä jotka ilolla ovat tervehtineet tätä helpotusta se todellakin koskettaa monia pienituloisia yrittäjiä yksinyrittäjiä mikroyrittäjiä joille tämä voi olla aivan elinehto samoin tämä alvin että vasta silloin tulee alv maksuun kun saa tuloutettua rahat tehdystä työstä on todella tärkeä heille ja apteekkareilta muuten sitten tuossa tulevassa lääkelaissa viedään viisi prosenttia tuloista jos se tätä katkeruutta vähän vähentäisi aivan

puhemies pienituloisten yrittäjien auttaminen on aivan välttämätöntä mutta silloin se pitää tehdä niin että se kohdentuu pienituloisiin yrittäjiin tämä yrittäjävähennys jonka tarkoitusperät ovat kiistattomasti hyvät on ikävä kyllä toteutukseltaan täysin epäonnistunut kuten tiedämme jo jo moneen kertaan toistetusti eduskunnan tietopalvelun laskelmien mukaan siitä kuusikymmentä prosenttia päätyy ylimpiin tuloluokkiin eli seitsemänkymmentäviisi miljoonaa euroa jotka pitäisi käyttää toisin ja se että tämä olisi elinehto pienituloisille yrittäjille ei voi ei voi mitenkään toteutua koska mediaaniyrittäjä joka olisi oikeutettu tähän vähennykseen ansaitsee alle kymmenentuhatta euroa vuodessa tämä viiden prosentin alennus tarkoittaa yhtä bussilippua kuukaudessa ikävä kyllä siksi alvirajan nosto jota yrittäjänaiset ovat esittäneet

arvoisa puhemies tämä on äärimmäisen tärkeä keskustelunaihe millä tavalla saamme työpaikkoja pieniin ja keskisuuriin yrityksiin mielestäni tässä on tullut aika aika selkeästi todistetuksi se että ne lääkkeet mitkä hallituksella on tähän ollut esittää eivät tule toimimaan ainakaan niin että työpaikkoja saadaan sen sijaan sillä että suoraan kohdistetaan tuki sinne yritykseen työllistäviin toimiin on varmasti merkitystä tästä syystä nyt edelleen nostan esille sen asian jota tuossa vastauspuheenvuorossani pyrin ministeriltä kysymään johon hän ei osannut sanoa vastausta tämmöisenä aikana suomessa jossa työllisyys on kaikkein vaikein asia

se on mahdollista esimerkiksi niin kuin sosialidemokraatit ovat esittäneet että viisi miljoonaa euroa laitettaisiin erityiseen matkailun kehittämisohjelmaan pieni julkinen raha vaikkapa eu rahaston kautta saa aikaan myöskin yksityisiä investointeja ja tätä kautta pienissä ja keskisuurissa yrityksissä myös näitä työpaikkoja syntyy

arvoisa puhemies

mitä vasemmisto tuolta esittää on sitä toveripopulismia mistä eilen puhuttiin nimittäin jos yhteisöveron alennus niin kuin tuolla edustaja sanoi että ne verotulot vielä alemmaksi alkaa tulemaan työpaikkoja tänne se ei ole tempputyöllistämistä eikä tämmöistä että siirretään paikasta paikkaan rahaa vähän niin kuin jos kaksi avantoa kaivetaan järven jäälle ja kannetaan vettä toisesta toiseen niin siitä ei ole kenellekään mitään hyötyä jos tänne saadaan investointeja muun muassa vastaavanlaisia kuin äänekoskelle on tullut yhteisöveron alennus vaikuttaa siihen suuria yrityksiä alkaa investoimaan ja niitten ympärille syntyy luonnostaan pieniä yrityksiä jotka siinä ei tarvitse mitään rahan kohdentamista tämä lähtee luonnostaan silloin tässä on se ongelma minkä takia täällä ei ole töitä kyllä me voimme sanoa tuohon että aletaan kiertämään tätä salia ympäri ja työllistetään joku sillä rahaa kyllä menee ja se turhauttaa ihmisen mutta jos tämmöinen oikea järjestys niin varmasti homma toimii elikkä niin kuin täällä on sanottu verojen keventäminen tuo työpaikkoja se on helppo mennä sinne torin kulmalle puhumaan tämmöistä se on sitä populismia toveripopulismia ja kertoa että näin rikkaat ja näin rikkaat sitä on niin paljon maailmanhistoriassa niiltä rikkailta otettu jossakin päin maailmaa on jopa tapettu mutta todellisuus on se että on tullut kaaos ja nälänhätä niihin paikkoihin siellä on esimerkkejä arvoisa puhemies ihan stilisoin pikkuisen tästä omalta alaltani tämä hallitus on tehnyt paljon toimenpiteitä yritystemme hyväksi ja sitä kautta on

syntynyt lisää työpaikkoja mutta lisää kaivataan ja uskon ja toivon että hallitus korjaa metsähaketuen vääryydet tällä hetkellä suomi maksaa venäjältä tuodulle metsähakkeelle tukea vaikka oma sahateollisuutemme kärsii miljoonatappioita kun puujäte ei käy kaupaksi vuonna kaksituhattayksitoista teroitan kaksituhattayksitoista päätettiin valtion sähköntuotantotuesta metsähakkeelle tuen ulkopuolelle jäivät kuoret sahanpurut ja puutähdejakeet pidän tuota päätöstä ihan käsittämättömän kaikki muu puujäte paitsi metsähake pilaantuu sahojen pihoissa pihoissa metsä menettää lämpöarvonsa ja niin edelleen energiatuen takia metsähaketta tuodaan venäjältä vaikka kotimaassa olisi polttoainetta muun muassa puujätteen muodossa yllin kyllin tässä on näyttö sosialidemokraattien tempputyöllistämisestä se menee venäjälle arvoisa puhemies uusi puuhakevoimala voi saada korkeintaan euron tuen valtiolta jos olen oikein ymmärtänyt tämä on liian vähän sen pitäisi olla kolme viiva neljä miljoonaa jotta se kannustaisi sähköä ja lämpöä tuottavan voimalan rakentamiseen nykyään pelkästään suodatinjärjestelmä vaatii puolen miljoonan investoinnin ja alle miljoonan tuella ei kukaan perusta voimalaa suomen sahateollisuus on tiukassa taloudellisessa tilanteessa meidän on tehtävä kaikkemme suomen yhden tärkeimmän ja luontaisimman elinkeinon säilyttämiseksi tämä edellyttää hallitukselta pikaisia muutoksia tukipolitiikkaan arvoisa puhemies

puhemies nyt heti alkuun haluan saada vähän selvyyttä siitä kun perussuomalaiset ovat tässä tänään edellinenkin puhuja kehuneet tätä yhteisöveron alennusta ja viimeksi eilen täällä useampi puhuja pauhasi miten epäoikeudenmukainen se yhteisöveron alennus viimeksi oli ja itse asiassa pääministeri sipilä oli tästä niin tuohduksissaan että käytti vääriä

tähän kolmanteen lisätalousarvioon tässä on yksi hyväkin asia ja se on valtion omaisuuden myyntitulojen siirtäminen ensi vuoden puolelle tämä seitsemänsataaviisikymmentäkahdeksan miljoonaa euroa toivomme että näitä suunnitelmia harkittaisiin kokonaan uudelleen hallitushan on on varautunut vähentämään nesteen omistusta viidestäkymmenestä prosentista kolmasosaan ja yksin tämän myynnin arvo olisi nykyarvolla yksi pilkku viisi miljardia euroa sosialidemokraattien vastuullisen sinivalkoisen omistamisen ohjelmassa jonka pääarkkitehti oli lauri ihalainen todetaan selkeästi että nesteen omistusta ei pidä vähentää aivan perussyy on se että valtio on ollut nesteelle hyvä omistaja talouselämä lehdessä haastateltiin kolme viikkoa sitten opn osaketutkimusjohtaja henri parkkista joka totesi että kolmessa vuodessa kolminkertaistunut markkina arvo on ollut paljolti valtion suuren omistusosuuden ansiota olisiko muu omistaja uskaltanut panostaa korkealla riskillä biopolttoaineeseen joka viimeisen osavuosikatsauksen mukaan toi jo suuremman osan liikevoitosta kuin fossiilisen öljyn jalostus olen yhtiön yhteiskuntasuhteiden neuvoston varapuheenjohtajana ylpeä siitä että neste on suuri menestystarina esimerkki siitä rohkeudesta jonka soisi yleistyvän suomalaisissa yrityksissä kertaluonteisten kärkihankkeiden rahoittamiseksi hallitus olisi siis valmis luopumaan noin seitsemänkymmenen miljoonan euron vuosittaisesta osinkovirrasta tämä on lyhytnäköistä sillä tase tekee juuri nyt työtä suomen julkisten palveluiden rahoittamiseksi eilisessä keskustelussa suorastaan hymyilytti että sen sijaan että hallituspuolueet olisivat keskustelleet palkansaajien ja eläkeläisten reilusta verokohtelusta jota sdp vaihtoehtobudjetissaan esitteli tai vähäosaisilta tehtävistä leikkauksista tai vahingollisista koulutuksen tieteen sekä tutkimus ja kehitysyhteistyön leikkauksista hallituspuolueiden edustajia närästi kaikista maailman asioista ehdottamamme sitran taseen leikkaus mahtoi yleisöä kummastuttaa miksi tämä laitos tai kanteletta muistuttava perinnesoitin on niin pyhä nykyisessä taloustilanteessa ei ole perusteltua että yksi julkisen talouden piiriin laskettava rahasto kartuttaa seitsemänsadankymmenen miljoonan euron taseen joka on isompi kuin monilla pörssiyhtiöillä ei ole mitään erityistä syytä miksi sitra omistaa esimerkiksi erottajan pysäköintihallia

useita puheenvuoroja ja vain yksi seikka kaipasi tarkennusta sdpn vaihtoehtobudjetissa kertaluontoisilla tuloilla katetaan vain ja ainoastaan kertaluontoiset menot investoinnit kasvun ja työllistämisen käynnistämiseen sitra saa johtaa käytännössä hyviä ohjelmiaan esimerkiksi hyvinvointikeskusten rakentamisessa jossa lasten varhaiskasvatus ja vanhusten hoiva voisivat olla saman katon alla siis käytännössä johtaa hyviä ohjelmiaan myöskin ihan oikeilla miljoonilla eikä vain pelkillä raporteilla ja powerpointeilla rohkenen tässä salissa esitetystä suuresta tuohtumuksesta huolimatta uskoa että ministeri orpo ja hänen fiksut alaisensa voisivat harkita ehdotustamme perusteellisesti ja avoimesti olemme keskustelleet asiasta myös sitran johdon kanssa jo viime vuonna kun ensimmäisen kerran ehdotimme tätä asiaa vaikka itse kukin haluaa pitää aina omastaan kiinni niin kyllä me pääsimme ideoimaan ihan käytännön yhteistyötä

arvoisa puhemies todellakin viime vaalikaudella laskettiin yhteisöveroa neljä prosenttia yhteisöveron suurin hyötyjä oli nordea pankki ja tämä tehtiin sosialidemokraattisen sosialidemokraattisen valtiovarainministerin ollessa hallituksessa ja oli myöskin vihreät itse asiassa niin kuin tänään salista kuultiin taisi olla edustaja kiuru valtiovarainministeri kuittasikin yhteisöverotuotto on kasvanut tästä veron laskusta huolimatta minun mielestäni se on hyvä asia mutta sitten mitä tulee yrittäjävähennykseen kun yhteisöveroa laskettiin on oikeudenmukaista että myöskin muilla yhtiömuodoilla kuin osakeyhtiöillä lasketaan saman verran veroja ja ei missään tapauksessa

tai apteekkareitten vähennykseksi koska apteekkimaksu joka on tässä meidän nyt käsittelyssä olevassa lisätalousarviossa ja on viisitoista miljoonaa euroa otetaan apteekkareilta tässä kyllä pois sen verran vielä sanon edustaja järviselle kun hän oli viime vaalikaudella

tämä puheenvuoro varmaan riittää kun minuutti ylittyi oikein reippaasti minä olen pyrkinyt pitämään nyt aika tiukkaan kiinni siitä yhdestä minuutista tämä sopinee edustajille

nyt saatu vastausta tähän esittämääni kysymykseen ovatko perussuomalaiset sitä mieltä että yhteisöveron lasku oli hyvä asia vai oliko se huono asia ehkä saamme sitä odottaa tai ehkä se on joka toinen päivä tarkoituksiin sopivasti hyvä asia ja joka toinen päivä tarkoituksiin sopivasti huono asia mutta tämä pantakoon nyt merkille mitä tulee tähän väitteeseen ja argumenttiin että kun yhteisöveroa alennettiin niin pitää henkilöyhtiöiden veroa alentaa niin suurin osa ylivoimaisesti suurin osa pienituloisista yrittäjistä jotka kuuluisivat tämän huojennuksen piirin maksavat ansiotuloveroa eli toisin sanoen tämä ansiotuloveron alennus huojentaa heidän elämäänsä paljon enemmän kuin tämä

pientä murto osaa niistä ihmisistä jotka ovat niin pienituloisia kuten sanoin mediaanitulo tämän saajien joukossa on kymmenentuhatta euroa he eivät maksa pääomatuloveroa he eivät maksa muuta kuin ansiotuloveroa tämä on pelkkä sumuverho tämä mukamas

yritysverotuksesta ylipäänsä kannattaa muistaa että suomessa on tällä hetkellä yhteisövero kaksikymmentä prosenttia joka on paljon alempi kuin euroopassa keskimäärin muistaakseni euroopan maissa keskimääräinen luku on kaksikymmentäkuusi prosenttia kun muistetaan vielä se että pidetyssä usassa yhteisövero on kolmekymmentäviisi prosenttia niin varmasti jokainen suomalainen voi olla sitä mieltä että olemme hyvin kilpailukykyisiä tässä mielessä se mistä annan valtiovarainministeri orpolle tunnustusta on se että hän peräänkuuluttaa yritysverotuksen ja toivottavasti myös yritystukien kokonaisvaltaista tarkastelua ennen kuin uusia toimia tehdään koska kuten jo kerran sanoin yhteisöveron alennus ja yrittäjävähennys eivät ole parhaita ja helpoimpia toimia työllistämisen helpottamiseksi sinänsä ehkä tarpeellisia ja vientiä edistäviä

puhemies vielä tästä yrittäjävähennyksestä jota sosialidemokraatit haluavat apteekkarivähennyksenä ilmoille kuuluttaa se koskee erityisesti yksinyrittäjiä verohallinnon tietojen mukaan suomessa on noin elinkeinonharjoittajaa nämä ovat toiminimiä avoimia yhtiöitä ja kommandiittiyhtiöitä heistä seitsemälläkymmenelläseitsemällä prosentilla eli yli sadallakolmellakymmenelläviidellätuhannella yrityksellä vuotuinen verotettava tuotto on alle kolmekymmentätuhatta euroa ja yrittäjien keskimääräisillä neljänkymmenenseitsemäntuhannen euron tuloilla vähennys keventää yrittäjän verotusta noin yhdeksänsataaneljäkymmentä euroa vuodessa yli sadantuhannen euron tuloilla toimivia yrityksiä on yrittäjävähennyksen piirissä vain noin viisituhatta kappaleetta arvoisa puhemies on todellakin toveripopulismia väittää yrittäjävähennystä kaverikapitalismiksi vähennyshän toki hyödyttää myös enemmän ansaitsevia mutta se on tärkeä tasokorjaus kaikenkokoisille yrityksille joista erityisesti pienimmät ovat toimineet tähän asti usein vailla minkäänlaista kannustinta verrattuna palkkatyöhön toinen asia edustaja harakka sanoi että tällä valtion omaisuuden myynnillä rahoitetaan kertaluontoisia kärkihankkeita haluan muistuttaa että esimerkiksi sosiaali ja terveyssektorille nuo kärkihankkeet raivaavat aivan uudenlaista tulevaisuutta näitten kärkihankkeitten muodossa etsitään eri puolilla suomea niitä hyviä käytänteitä joita halutaan levittää koko suomeen paremman hoidon aikaansaamiseksi tehokkaampien palvelujen aikaansaamiseksi malleja on useita ja nämä eivät todellakaan ole kertaluontoisia juttuja uusia käytänteitä halutaan nostaa esille
arvoisat edustajat tästä yrittäjävähennyksestä on keskusteltu nyt aika pitkään ja

puhujalistalla on henkilöitä jotka pyysivät varsinaisen puheenvuoron

siitä syystä en enää tähän teemaan myönnä vastauspuheenvuoroja seuraavana edustaja mäkisalo ropponen
arvoisa puhemies yhdestä asiasta me olemme olleet tänään yksimielisiä tässä värikkäässä keskustelussa ja se yksi asia on huoli pitkäaikaistyöttömyyden kasvusta myös hallituspuolueiden edustajat ovat tämän asian tuoneet täällä julki pitkäaikaistyöttömyys on todella jatkanut kasvuaan ja ja jopa ministeriön omankin tiedotteen mukaan asiassa ollaan tekemässä uutta suomenennätystä pitkäaikaistyöttömyys maksaa yhteiskunnalle lähes yhdeksän miljardia euroa vuodessa eli kyllä asialle täytyisi tehdä jotakin mutta mitä hallitus tekee antaa vain pitkäaikaistyöttömyyden kasvaa ja se on kyllä käsittämätöntä tässä tässä tilanteessa se on inhimillisten ja taloudellisten resurssien hukkaan heittämistä hallituksen esittämillä keinoilla ei pitkäaikaistyöttömyyttä kyllä saada kuriin työttömiä kepittämällä ei työpaikkoja synny ja toisaalta on kuitenkin tosiasia että meillähän on yhteiskunnassa paljon tekemätöntä työtä jota esimerkiksi järjestöt organisoivat ja joka sopisi myöskin semmoisille henkilöille jotka eivät avoimille työmarkkinoille joko tilapäisesti tai sitten pysyvästi

näitä välimarkkinoita ei pitäisi ajaa alas vaan niitä pitäisi ruveta kehittämään koska meidän pitäisi nyt ymmärtää että vaikka työllisyys paraneekin ja paranisikin niin tässä muuttuvassa työelämässä meillä tulee aina olemaan sellaisia ihmisiä jotka eivät nykyisillä työn tuottavuus ja tulosodotuksilla pääse avoimille työmarkkinoille ja siksi näitä välityömarkkinoita pitää kehittää ne antavat uuden mahdollisuuden työttömyyden ja yhteiskunnallisesti merkittävän työn kohtaamiselle

arvoisa puhemies näinhän tässä välillä joutuu odottamaan vielä minua pitempäänkin mutta se on varmaan pelin henki tässä

mäkisalo ropponen puhui tuosta työllisyydestä ja työllisyyden hoitamisesta se oli erittäin hyvä puheenvuoro samoin haluan kiittää hallituspuolueiden jäseniä heinosta ja saviota koska he kantoivat huolta tästä pitkäaikaistyöttömyyden hoidosta sitten vielä tuosta lisätalousarviosta on hyvä että siinä huolehditaan näitten poliisien riittävyydestä ne olivat positiivisia asioita mitä katsoin siitä mutta valitettavasti kun katsoo tätä palkkatukityöllistämisen määrää mitenkä se on tämän hallituksen aikana muuttunut niin tällä hetkellä tehdään viisitoistatuhatta työsopimusta vähemmän palkkatukitöihin koska ei ole palkkatukimäärärahoja riittävästi kuitenkin on koko ajan kasvanut eteenpäin ja se tavallaan aiheuttaa sen että ei ole saatu työpaikkoja lisää mutta kun katsotaan sitten taas näitä palkattomia työsuhteita tai ei työsuhteita vaan työkokeilua työharjoittelua ja näitä niin näitä on lisääntynyt yli tällä hetkellä noin kolmekymmentäviisituhatta ihmistä tekee töitä ilman palkkaa he saavat jo työmarkkinatuen ja jonkun lisän siihen päälle joku tämmöinen systeemi on menossa ja näillä siivotaan näitä tilastoja tähän että meillä olisi tuntuvasti lisätty palkkatukityöllistämisvaroja jotta mahdollisimman moni pitkäaikaistyötön ja työtön olisi saanut työpaikan ja hankkinut elantonsa aidolla työllä kyllä meillä kunnissa ja järjestöissä niitä työkohteita ja töitä on hirmu paljon ja minä en pidä sitä tempputyöllistämisenä kuten edustaja hakkarainen sanoi minä pidän sitä

oikeana työnä minä ajattelen sitä että työ on parasta työkunnon ylläpitämisessä ammattitaidon ylläpidossa ammattitaidon ylläpidossa ynnä muussa mitä siihen lisätään lisäksi se vähentää myös syrjäytymistä tässä vaiheessa tuntuva lisäys näihin palkkatukimäärärahoihin olisi ollut tarpeen tässä pitkäaikaistyöttömyyden tilanteessa

asia missä edustaja hakkarainen oli oikeassa on tämä hakeasia siinä on suomalaisia yrityksiä kuljetusyrityksiä hakefirmoja investoinut useita miljoonia euroja niihin vehkeisiin ja minusta on noloa katsoa kun maakuntiin tulee venäjältä kelopuuta ja hyvää tukkipuuta hakkeeksi hakattuna näitten polttolaitoksiin ne puhuvat siitä että se on vähäinen määrä mutta tiedän semmoisenkin laitoksen mikä puhuu vähäisestä määrästä ja se on kaksi miljoonaa euroa se on meiltä suomalaisilta yrittäjiltä

puhemies

on jatkumo sille että meidän tulee tämän maan asioita pikkuhiljaa laittaa kuntoon ja pyrkiä siihen päämäärään että saamme työllisyyden paranemaan muuta keinoa tämän maan talouden kuntoonlaittoon ei ole ymmärrän toki sen tilanteen että aina pitää huolehtia niistä ihmisistä jotka ovat hädänalaisessa tilanteessa mutta heidän paras auttamisensa pitkän päälle on se että saamme heille järjestettyä työtä

tämä esimerkki josta äsken käytiin keskustelua autoveron laskeminen joka yllättäen tuottikin

esimerkki siitä että hallituksen pitää uskaltaa olla myös rohkea tässä ei auta nyt työllisyysmäärärahojen jatkuva korottaminen ja niiden maksaminen koska jonain päivänä näiden ihmisten kohdalta toteutuu se karmea tilanne että kun ei ole eläketurvaa kerinnyt työaikanaan hankkimaan niin eläkkeellä on tilanne vielä tukalampi koska se eläke on vieläkin pienempi kuin itse työaikana saatu ansio kuukaudessa

elikkä tässä on sellainen noidankehä josta meidän pitää pikkuhiljaa päästä ulos ymmärrän vasemmiston tuskan tässä asiassa koska jostain syystä heillä on jäänyt tämmöinen

sama valitusvirsi päälle kuitenkin periaatteen pitää olla se että yhteiskunnan pitää järjestää meillä systeemit siihen kuntoon että kuitenkin suurimmalle osalle mahdollistuu se työhön pääseminen on totta että lex lindströmin nimellä tunnettu lakiesitys on siitä hyvä että nämä pitkäaikaistyöttömät päästetään arvokkaasti eläkkeelle se on erittäin viisas ja inhimillinen teko nythän on sen jälkeen niille ihmisille jotka ovat työttömyyden rasittamia ihmisiä hallitusohjelman

mukaan valmistelussa sellainen menettely jossa työttömyyspäivärahasta voitaisiin käyttää osa tai se peräti kokonaan saataisiin käyttää

työpaikkaa hakemaan eräänlaisena työllistämistukena erittäin kannatettava ajatus ymmärrän että tähän liittyy ammattiyhdistysliikkeellä suuria intohimoja

koska kysymyksessähän on selkeästi tavallaan heidän rooteliinsa koskeminen mutta oli niin tai näin sen ihmisen kannalta kuka tässä työttömyysputkessa on

uusia keinoja käytetään

heidän järjestelmänsä mukaisesti joka kaksituhatta luvun alussa luotiin se on kieltämättä aika suoraviivainen mutta se on selkeä jos saat töitä niin se pienentää maksettavaa päivärahaa ja tuhanteen euroon asti valtio takaa sen

siinä on todella järkeä koska ihminen aktivoidaan töihin ja joku sieltä kuitenkin aina selviää sitten niin sanotusti normaaliin työelämään jossa saa ihan hyvää palkkaa ja pystyy itsensä elättämään

sen pitää olla päätavoitteena mutta me emme tähän päämäärään pääse ellemme saa tätä tämän maan taloutta kuntoon velanoton varaan älkäämme enää uskoko se tie lienee loppuun kuljettu mutta emmehän voi tietenkään eläkkeitä tällä hetkellä jättää maksamatta emmekä väistää muitakaan valtion velvollisuuksia mutta joka tapauksessa meidän pitää ponnistella eteenpäin maatalouden

tuotannosta alkaa meidän elintarvikeketjumme

me tingimme niin silloin menetämme työpaikkoja ja ja työttömien jono jälleen kasvaa kyllä meidän pitää elintarvikepuolella

se että poliisit saavat

lisämäärärahat ne poliisit joilla on määräaikainen työsuhde saavat jatkaa työssä on erittäin hyvä asia lopuksi arvoisa puhemies tässä edustaja semi äsken mainitsi ansiokkaasti siitä venäjältä tulevan puun tilanteesta olemme avoimilla markkinoilla rajojamme emme voi panna kiinni ja en jaksa ymmärtää miksi se hakkeella tuotetun sähkön energiatuki joka lienee muutamia kymmeniä miljoonia euroja vuodessa

saatu ikään kuin toimivaksi käytännöksi tässä maassa se on kuulemma euroopan unionin komission kautta uitettu ja

vapaakaupan sääntöjen puitteissa tapahtuvaksi lailliseksi toiminnaksi kaikki hake mikä venäjältä tulee ei tietenkään ole energiapuuta elikkä se ei mene polttoon vaan iso osa siitä hakkeesta mikä venäjältä tulee menee selluteollisuuden raaka aineeksi se jalostetaan kyllä

eteenpäin mutta osa siitä varmasti menee sellukattiloiden sijaan polttokattiloihin sähköä ja sille sähkölle saa tuotantotuen samaiset metsäyhtiöt saavat sitten tietenkin tämän päästökaupan kompensaation joka suuruusluokkana myöskin muistamani mukaan on noin kolmekymmentä miljoonaa euroa vuositasolla

tästä meidän pitäisi päästä irti koska metsät joissa puuta riittää ja nimenomaan se kuitupuupuoli pitäisi hoitaa kuntoon tässä soisin että tässä talossa ei sitä kateutta enää olisi että kuvitellaan että kun energiapuuta korjataan lisää niin esimerkiksi metsälahjavähennyslaki joka tulee kohta käsittelyyn olisi jotakin väestöryhmää suosiva lakiesitys jos ollaan tarkkoja niin seitsemänkymmentäviisi prosenttia metsänomistajista asuvat näissä kaupungeissa missä tällä hetkelläkin olemme niistä hyvin pieni vähemmistö on maaseudulla asuvia ihmisiä eli jos tämä demarien tuskaa vähän helpottaa niin sen mielelläni näin illalla teen että soisin heillekin ensi yönä oikein makoisat miellyttävät unet niin että huomenna on virkeänä oppositio taas liikkeellä

arvoisa puhemies tässä kun kuuntelin edustaja harakan puheenvuoron niin en voinut ottaa sitten itse puheenvuoroa tähän minä ihmettelen hiukan sosialidemokraattien hyökkäystä sitraa kun tämä hyökkäys alkoi itse asiassa asiassa tämän kiky sopimuksen neuvottelujen aikaan ja hallitus toi silloin esityksen joka liittyi työllisyyteen ja joka oli itse asiassa sitrasta kotoisin ja perustelikin sitä jopa tällä sitran näkemyksellä niin tämän jälkeen sosialidemokraatit ilmoittivat sitten koska tämä esitys ei ollut heidän poliittiseen arvomaailmaansa sopiva että sitralta voidaan leikata rahat pois se oli sosialidemokraattien vaihtoehtobudjetissa viime vuonna se on tänä vuonna tietysti voi kysyä kuinka monta kertaa sitralta voi rahat ottaa joka vuosi normaalisti jos otetaan yhden kerran niin ne on sitten otettu mutta tietysti kun sosialidemokraattien vaihtoehtobudjetti ei viime vuonna toteutunut on ymmärrettävää että sitä yritetään niin pitkään että tämän tahtotilan saisi läpi peräänkuuluttaisin hiukan vastuullisuutta tahoon kuin sitra minä pidän kuitenkin sitä hyvin puolueettomana laitoksena vastaa perussuomalaisten aatemaailmaa mutta minä pidän sitä pikkusen arveluttavana käyttäytymisenä jos sanotaan että otetaan sitralta rahat pois pitäisi toisentyyppisiä tulonlähteitä keksiä vaihtoehtobudjettiin kuin tämäntyyppisiä jotka vaikuttavat suoraan sanottuna kostotoimenpiteiltä

arvoisa puhemies edustaja viitanen tänäänkin hehkutti tuota arvonlisäverotuksen alarajan nostamista kymmenestätuhannesta kolmeenkymmeneentuhanteen euroon viime vuoden alussa valtiovarainministeri rinne toi tänne esityksen jolla sitä nostettiin silloisesta kahdeksastatuhannestaviidestäsadasta eurosta kymmeneentuhanteen euroon hän oli silloin sitä mieltä että kymmenentuhatta euroa riittää nyt vaaditaan kolmeakymmentätuhatta euroa

prosenttia arvonlisäveroa ja se on melkoinen kilpailuhaitta sen sijaan voitaisiin kehittää arvonlisäverotuksen alarajahuojennusta joka toimii niin että kaikki myyvät samalla arvonlisäveroprosentilla ja sitten voi hakea palautusta niin että se tarkoittaa käytännössä sitä että arvonlisäveroprosentti on pienellä myynnillä jonkin verran alempi kuin suuremmalla myynnillä tuota alarajaahan nyt rinne esitti nostettavaksi kahdestakymmenestäkahdestatuhannestaviidestäsadasta eurosta kolmeenkymmeneentuhanteen euroon ja tämähän tapahtui silloin viime vuoden alussa ennen eduskuntavaaleja minusta sitä rajaa voitaisiin vielä nostaa ylöspäin siitä kolmestakymmenestätuhannesta eurosta esimerkiksi viiteenkymmeneentuhanteen euroon se ei häiritsisi kaupantekoa kaikki myisivät samalla verokannalla ja pienemmän myynnin ihmiset saisivat sitten hakemuksesta takaisin arvonlisäveroa

arvoisa puhemies

mikä menee venäjälle ajetaan jopa keski suomeen asti ja se aiheuttaa sen että siellä ovat itä suomen kainuun pohjois suomen sahat täynnä kuorta purua joka käy siellä pihamaalla ja menettää sen lämpöarvonsa se on merkittävä kuitenkin sillä tavalla että se on noin neljä euroa megawatti se on suoraan kuutio sen voi kuutioida elikkä neljä euroa kuutio jos sitä satojatuhansia tulee per saha se on iso määrä käyttöpääomaa ja sillä kyllä työllistetään paljon ihan luonnostaan siinä ei tarvitse mitään tukijärjestelmiä edes siis suoraan arvoisa puhemies minä otan tässä kantaa vähän tuohon maahanmuuttoon kun olen profiloitunut siihen tässäkin lisätalousarviossa ehdotetaan lisää rahaa maahanmuutosta aiheutuviin menoihin tällä kertaa summa on kolmekymmentäkahdeksan miljoonaa tässä salissa on monia edustajia joiden mielestä haittamaahanmuutto on hyvä ja kannatettava asia jotkut jopa nelinkertaistaisivat sen on semmoinenkin esitys kuitenkin jokaisessa budjetissa ja maahanmuuttoon laitetaan aina vain lisää ja lisää euroja milloin te siellä vasemmalla laidalla arvioitte että rahan kippaaminen turvapaikkaturisteille loppuu koska on se hetki että nämä kymmenettuhannet henkilöt eivät enää lypsä yhteisiä verovarojamme vaan elättävät itse itsensä ja perheensä lainaus lisätalousarviosta poliisin maastapoistamis ja noutokuljetusten määrärahaa ehdotetaan vähennettäväksi yhdeksällä miljoonalla eurolla määrärahan tarpeen tarkennuttua palautuksia on tehty vuonna kaksituhattakuusitoista aiemmin ennakoitua vähemmän sillä maahanmuuttoviraston kielteisen päätöksen saaneista suurin osa valittaa lainvoimaisen kielteisen päätöksen saaneiden palauttaminen kotimaihin on käytännössä usein hidasta arvoisa puhemies olen ennenkin todennut että valitusoikeutta tulee rajata on käsittämätöntä että oikeusjärjestelmäämme saavat kuormittaa ihmiset joilla ei ei ole oikeutta täällä ja joista emme todellisuudessa tiedä juuri mitään meillä on vain heidän sanansa ja jokainen voi mielessään arvioida miten luotettava tuo sana on monen turvapaikkaturistin kohdalla edes oikeasta nimestä ei ole tietoa syntymäajasta puhumattakaan valitusoikeus on syytä ottaa heiltä pois kun kielteinen päätös tulee on henkilön joko omatoimisesti poistuttava maasta tai hänet on poistettava maasta on kerta kaikkiaan väärin että suomalainen veronmaksaja maksaa valitustehtailun ja sosiaalitoimi vieläpä antaa rahaa kielteisen päätöksen saaneille arvoisa puhemies haittamaahanmuutto on täysin ylimääräinen kulu meille eikä se tule koskaan tuottamaan takaisin niitä miljardeja euroja joita on sen pohjattomaan kitaan kaadettu meillä jo kymmeniä vuosia oma kansa on asetettava etusijalle jos aikaa ja rahaa jää sitten voidaan ruveta hyysäämään muuallekin

perustelin äsken täysin asiallisesti miksi sitran taseen leikkaus on järkevämpi vaihtoehto kuin nesteen omistuksen myynti rakentavan keskustelun sijasta edustaja turunen esitti loukkaavia arvailujaan jotka jätän omaan arvoonsa sellainen paljastaa enemmän puhujasta kuin kohteesta edustaja heikkinen siteerasi suomen yrittäjien tiedotetta ja sen harhaanjohtavia lukuja se onkin sopivaa koska suomen yrittäjien asialla hallitus on tämä verorakennetta entisestään monimutkaistava yrittäjävähennys on ollut suomen yrittäjien tavoite jo pitkään mitä tarkoitan harhaanjohtavilla luvuilla tuo siteerattu keskimääräinen yel tulo koskee kaikkia yrittäjiä eikä näitä henkilöyrittäjiä jotka ovat paljon pienituloisempia kuten olen jo sanonut yrittäjävähennykseen oikeutettujen mediaanitulo on huomattavasti pienempi alle kymmenentuhatta euroa

kymmenen prosenttia jotka lakiesityksenkin mukaan hyötyvät tästä epäonnistuneesta härpäkkeestä eniten he ovat ammattilaisia jotka tekevät lääkärin tai asianajajan tehtäviä yritysmuodossa heillä ei edes ole aitoa yrittäjäriskiä suomen yrittäjät ei ole koskaan kannattanut arvonlisäveron alarajan nostamista he eivät ole yksinyrittäjien asialla sen sijaan yrittäjänaiset esittivät alvirajan nostamista peräti viiteenkymmeneentuhanteen euroon tämä aidosti pienituloisia yrittäjiä auttava uudistus on myös sdpn vaihtoehto en leimaa toisia puhujia katkeriksi enkä esitä loukkaavia arvailuitani toisten motiiveista mutta jos katkeruudesta puhutaan niin kyllä katkeria ovat ne toimeentulostaan taistelevat yksinyrittäjät joille riittää aina lämpimiä sanoja mutta silloin kun sanat pitäisi muuttaa euroiksi he jäävät isompien ja varakkaampien jalkoihin

arvoisa puhemies hallitusohjelmaa on nyt toteutettu puolitoista vuotta siinä hallitusohjelmassahan ovat johtavana periaatteena etupainotteiset säästöt valtiontalouteen ei enää siten että siirretään velkaa kunnille vaan vaan aidot säästöt edellinen hallitus kaatoi kuntien vastuulle suuren osan taakasta ja siitä oli omat vakavat seurauksensa nyt muuten ensi vuoden talousarvio on kuntatalouden osalta vuosiin useisiin vuosiin positiivinen ei kovin paljon mutta kuitenkin mutta herra puhemies todellakin hallitusohjelmassa ovat nämä säästöt ensimmäisenä osana ja ne nyt pääosin tehty toisena isona osana on yrittäjyyden ja työllisyyden parantaminen siinä kiky sopimus on ollut hyvin merkittävä osa kolmantena ovat rakenneuudistukset joita edellinen hallitus ei saanut aikaan ollenkaan mutta jotka nyt ovat menossa eteenpäin hyvää vauhtia näillä toimenpiteillä on saatu luottamus elinkeinoelämään ja yhteiskuntaan palautumaan siitä kuopasta missä missä se oli vielä vähän sitten se näkyy hyvin tässä käsittelyssä olevassa lisäbudjetissa täällä todetaan yleisperusteluissa kotitalouksien reaalitulot ovat suotuisassa kehityksessä ja toisaalta työmarkkinoilla on tapahtunut positiivista käännettä siis leikkauksista huolimatta kotitalouksien reaalitulot ovat suotuisassa kehityksessä ja työllisyys on parantunut ja paranee edelleen on merkittävä asia tässä vaiheessa että näin on tätä vahvistavat myös tämän lisäbudjetin tuloarvioiden luvut täällä todetaan että verotulojen arviota tässä lisätalousarviossa korotetaan nettomääräisesti kuusisataakahdeksan miljoonaa euroa ansio ja pääomatulojen arviota ehdotetaan korotettavaksi kaksisataaseitsemänkymmentä miljoonaa euroa yhteisöveron tuloarviota ehdotetaan korotettavaksi korotettavaksi satayhdeksänkymmentäviisi miljoonaa euroa arvonlisäveroa sataneljäkymmentäyksi miljoonaa euroa ja autoveron

on arvioitu

lisääntyvän kuudellakymmenellä miljoonalla eurolla tämä autoverokohta on sellainen että nähdään että että kun ei olla himoverottajia niin verotuksen tuotto kasvaa ja lisäksi saadaan ympäristöystävällisiä ympäristöystävällisiä autoja turvallisempia autoja sillä on monenlaisia positiivisia vaikutuksia on tavattoman hyvä että että tässä on liikuttu tähän suuntaan perussuomalaisten vaatimuksesta emme häpeä sitä ollenkaan koska tulokset puhuvat puolestaan verotulot kasvavat ja turvallisuus ja ympäristö paranevat arvoisa puhemies mikä tässä lisäbudjetissa herättää kyllä vakavaa pohdintaa on tämä maahanmuutto josta edustaja hakkarainen tuossa kertoi toiselta näkökulmalta täällä todetaan maahanmuuton aiheuttamat kustannukset vuonna kaksituhattakuusitoista arvioidaan nyt runsaat kahdeksansataakaksikymmentä miljoonaa euroa korkeammiksi verrattuna aiempaan tavanomaiseen vuotuiseen turvapaikanhakijamäärään kun tämä lisäbudjetti oli jo ennakkokäsittelyssä valtiovarainvaliokunnassa kysyin valtiovarainministeriön budjettipäälliköltä paljonko tuo tavanomainen kolmentuhannen viiva neljäntuhannen turvapaikanhakijan kustannus on hän sanoi että noin kolmesataa miljoonaa tänä vuonna menee siis kahdeksansataakaksikymmentä miljoonaa neljäkymmentätuhatta maahanmuuttajaa maahantulijaa aiheuttaa näin kaiken kaikkiaan yli

miljoonan kustannukset valtiolle se on hirvittävän iso summa velkaannuttaa tietysti jos sitä ei olisi niin meillä olisi miljardi vähemmän velanottotarvetta jolloin velkamääräkin olisi aivan toisissa näkymissä kuin nyt on tästä runsaasta miljardista pitäisi kyllä olla paljon syvällisempi esimerkiksi jos siitä annettaisiin puolet sinne pakolaisleireillä oleville naisille lapsille vanhuksille ja sairaille heidän olojensa parantamiseen niin se olisi järkevää mutta nyt se käytetään byrokratian pyörittämiseen ja suman seisottamiseen suomessa tämä peruslähtökohta tässä on on kyllä pielessä pahasti eli nyt olisi syytä harkita koko maahanmuuttopolitiikan uudelleenarviointia onneksi meidän vaatimuksestamme rajoilla ei tänä päivänä ole mitään suurta virtaa mutta vaara on että näin tulee tapahtumaan olen todella huolissani siitä että kaikkein eniten kärsivät ihmiset lapset vanhukset sairaat ovat siellä huonoissa oloissa ja me pyöritämme tällaista miljardimäärää täällä kotimaassa tässä kalliissa systeemissä mikä meillä pyörii

arvoisa herra puhemies vielä pari huomiota tässä keskustelun aikana syntyneistä aiheista itsenäisyyden juhlavuoden

demarien esitys siitä että sitran rahoja otettaisiin se iso summa sieltä pois tarkalleen en muista mutta se oli yli kolmesataa miljoonaa kuitenkin kolmesataaviisikymmentäviisi miljoonaa olisi se summa kiitoksia avusta sitrahan on

perustettu kun suomi täytti viisikymmentä vuotta silloin tämä rahasto perustettiin ja se sai nimen suomen itsenäisyyden juhlavuoden rahasto se pääoma mikä sinne laitettiin oli se pääoma jolla sitten sitra on toiminut ja se on toiminut tällä pääoman tuotolla elikkä pääomaa ei ole syöty vaan tuottoa on käytetty kaikenlaisten tutkimusten projektien ja hankkeiden vetämiseen ja nyt tämä demarien esitys käytännössä lopettaisi sitran toiminnan lähes kokonaan käytännössä se se tarkoittaa sitä hyvät ystävät kun pääoma lähtee että ei sieltä tuottoakaan tule teillä varmaan on joku uusi pääomien hallintasysteemi kun olette viemässä pääomat ja väitätte että tuloja säilyy saman verran en jaksa ymmärtää teidän matematiikkaanne mutta se varmaan on korkeampaa matematiikkaa jonka opiskeluun käytin vain lukioajan en sen pitemmälle mutta toivoisin että tällainen pölhöpopulismi lopetettaisiin kyllä sitraa tarvitaan välttämättä se on toki eduskunnan valvonnassa mutta sen riippumattomuushan on nimenomaan taattu sillä että se toimii omilla rahoillaan elikkä se jolla on omat rahat kukkarossa on itsenäinen toimija tutkii niitä asioita jotka ovat yhteiskunnalle tärkeitä muun muassa meidän sote

venäjän puuasiasta vielä muutama huomio arvoisa puhemies se on totta että sieltä tuleva hake aiheuttaa tämän ilmiön mistä edustaja hakkarainen oivallisesti puhui meillä todellakin suomessa näillä piensahoilla jotka ovat tämän suuren metsäteollisuuden ulkopuolella olevia sahoja on

satojatuhansia kuutioita kuorta haketta sahanpurua varastoissaan kun ne eivät käy suomessa kaupaksi ollenkaan sen takia nimenomaan kun on tämä järjetön tuki jota metsäteollisuus nauttii sähköä sähköä tuottaessaan venäjältä tuodulla hakkeella siitä olen esittänyt ministeri rehnille kysymyksen sitä nyt tutkitaan parhaillaan miten se saataisiin loppumaan mutta se on saatava loppumaan mutta tässä murhenäytelmässä hyvät edustajakollegat on vielä pahempi vika tullitilastojen mukaan suomen metsäteollisuus elikkä metsäliitto upm ja stora enso maksavat venäläiselle puulle paljon parempaa hintaa kuin suomalaiselle metsänomistajalle puusta maksetaan kun tämän nostin edellisen kerran julkisuuteen minun sähköpostiini tuli metsäteollisuuden erilaisilta johtajilta pyyntöjä tulla aamupuhutteluun siitä miksi minä tuollaisia puhun tullitilastot ovat virallisia tilastoja ja ne hinnat mitä siellä on ovat täysin oikeita tullitilastoon ilmoitettu väärä hinta on veropetos elikkä ne tilastot mitä tulli luonnonvarakeskus ilmoittavat voitte kuka tahansa arvoisat kansanedustajat tilata sieltä itsellenne luonnonvarakeskuksella on hintatilasto siitä paljonko suomeen tuotu puu maksaa ja se puun hinta on paljon isompi luku tällä hetkellä kuin suomalaiselle metsänomistajalle maksetaan eihän tämä ole tervettä peliä hyvät ystävät meillä on sataviisi miljoonaa mottia puun kasvu työttömiä maa täynnä ja koneet olisivat valmiina tekemään töitä vaikka heti olisi mahdollisuus tehdä hyvää elintasoa tähän maahan vähentää työttömyyttä mutta metsäteollisuus tekee tällä puun tuonnilla ylitarjontatilanteen markkinoille jolloin puun hinta pidetään kurissa ja kotimainen markkina täysin hiljaisena tällä hetkellä esimerkiksi kuitupuun kauppa on lähes pysähdyksissä nimenomaan venäjältä tulevan puun takia olen tästä yrittänyt puhua sen tuhannen kertaa ja jatkan puhetta niin kauan kuin tämä tulee julkisempaan keskusteluun mutta näin ei kerta kaikkiaan voi jatkaa miksi kotimainen metsäteollisuus maksaa venäjälle paremman hinnan puusta kuin suomalaiselle metsänomistajalle sitä minä en ole vielä arvoisat edustajakollegat hyväksynyt enkä ymmärtänyt jos joku sen keksii miksi näin tapahtuu niin kertoisi minulle niin saisin minäkin ensi yönä nukuttua muutaman minuutin pitempään levollisemmin tämä on järjetöntä hyvät kollegat joku on sanonut minulle että minun pitäisi olla tästä hiljaa mutta minä en ole tästä hiljaa tämä on väärin ja vääryyttä en voi olla puolustamassa koskaan kolmantena asiana tämä edustaja kankaanniemen mainitsema kotitalouksien tilanne se on todellakin parantumaan päin olemme selvässä kulminaatiopisteessä moottorikielellä sanottuna alakuolokohta on ohitettu ja olemme nousemassa pikkuhiljaa ylöspäin mutta tämä on nyt hyvät ystävät sitä peliä jossa sanotaan että maltti on valttia nyt pitää olla rauhallinen tehdä oikeita päätöksiä kuten kilpailukykysopimus kärsivällisesti mennä eteenpäin ja uskoa siihen että kotimarkkinoilla tapahtuu kotitalouksien tilanne paranee ja pikkuhiljaa työllisyys paranee tässä ei ole hyvät kollegat silmänkääntötemppuja eikä hokkuspokkusliikkeitä huomisaamuna heräämme ja on satatuhatta uutta työpaikkaa se on kyllä hallituksen tavoite mutta se ei tule vuodessa eikä puolessakaantoista vuodessa mutta kun tämä vaalikausi on käyty niin uskon että se toteutuu kun pidämme jalat lämpiminä ja pään kylmänä se yleensä on johtanut maratoonareillakin parhaisiin lopputuloksiin sanovat ainakin ne henkilöt jotka ovat sen maratonin juosseet toivon että tässä asiassa maltti on valttia edelleen ja että sitten tuon venäjältä tulevan puun kohtalo saadaan ratkaistua sitä että metsäteollisuus käyttäytyy näin minä en ymmärrä kysykää sitä metsäteollisuuden suurilta johtajilta heiltä löytyy kyllä hyviä selityksiä mutta en pidä niitä järkevinä kun suomalaista rahaa viedään ulkomaille kotimaassa olisi puuta yltä kyllin

arvoisa puhemies kahdesta asiasta olen edustaja hoskosen kanssa samaa mieltä ja se ensimmäinen on se että toivon todella että tähän venäjän puuhakkeeseen saatte nyt sitten kunnon toimintaohjelman tuolla hallituksessa tiedän myöskin itse että sahayrittäjälle satojentuhansien eurojen kulut aiheutuvat siitä että näitä suojia rakennetaan sitten kun kun tämä tämä kuori ja muu sivupuutuote ei tee kauppaansa olen myöskin siitä samaa mieltä että hokkuspokkuskeinoilla ei työllisyyttä paranneta ja sen takia olisi hyvä että todella tartuttaisiin niihin ajatuksiin mitä olemme esittäneet esimerkiksi koulutuksesta ja sitä tarinaa ja näitä esityksiä on kuultu eilen ja tänään mutta pyysin puheenvuoron vielä sen takia että en halunnut että nämä perussuomalaisten puheet tästä maahanmuutosta jäävät ainoiksi mitä mitä sillä saralla täällä käytetään en tiedä miten se on mahdollista että jollakin olisi tieto siitä kuka tulee tänne turhaan ilman että sitä tutkitaan

sitä varten nämä oikeusvaltion järjestelmät ovat olemassa että meillä on järjestelmä jolla tutkitaan kenellä on

tärkeää se että kehitetään myös sitä toimintaa mitä mitä turvapaikkakeskuksissa on sitten sanon vielä sen että on aikamoista puhetta samalla kertoa että että lapset ja ja naiset kärsivät pakolaisleireillä ja samaan aikaan leikata neljäkymmentä prosenttia kehitysyhteistyörahoista kyllä puhetta aina piisaa mutta haluttaisi nähdä myöskin niitä

ja ihan lyhyesti kun täällä edustaja harakka harakka antoi ymmärtää ymmärtää että minun edellinen puheenvuoroni oli jotenkin halveksiva tai omasta päästä keksitty arvostan rehellistä puhetta ja siksi haluan sanoa kyllä rehellisesti että kyllähän tässä oli kysymys siitä että hallitus olisi halunnut jossain vaiheessa toteuttaa sen sitran

kohtasi voimakasta vastustusta demareitten suunnasta meillä kaikilla on pienet pienet mörkömme siellä komeroissa kaiken rehellisyyden nimissä täytyy sanoa että edustaja hakkarainen joka tässä vieressä vieressä ei ole tyytyväinen ylen on ollut valmis leikkaamaan yleltä rahat sen takia ettei ole tyytyväinen ylen toimintaan mutta itse asiassa perussuomalaiset ja siellä ylen hallintoneuvoston puheenjohtajana toimiva kimmo kivelä ovat pystyneet kyllä hyvin tilanteen siltä osin rauhoittelemaan emme me niin tosissamme ole siitä ylen rahojen leikkaamisesta mutta minä hämmästelen kuitenkin että sosialidemokraatit ihan tekevät vakavasti otettavan vaihtoehtobudjetin ja täällä samantyyppisillä perusteilla ovat viemässä sitralta rahat tämähän tuli nimenomaan tämän työnäyteasian

puhemies jatkan edelleenkin tästä yrittäjävähennyksestä vaikka debatissa vastarannan kumppani edustaja harakka jo poistuikin salista haluan puolustaa tätä yrittäjävähennyksen oikeutta semminkin kun se oli keskustan vaaliohjelmassa ja olemme todella iloisia että se pystytään nyt toteuttamaan verotusaineiston verovuoden neljätoista tietojen perusteella valtaosa elinkeinonharjoittajista on pienen nettovarallisuuden ja pienten tulojen yrityksiä tavallisia suutareita parturi kampaajia kioskinpitäjiä kuljetusyrittäjiä putkimiehiä ja niin edelleen ja noin seitsemälläkymmenelläseitsemällä prosentilla verotettavaa voittoa tuottavista elinkeinonharjoittajista todellakin tuo vuotuinen tulo on alle kolmekymmentätuhatta euroa ei siis mitään isopalkkaisia ihmisiä henkilöyhtiöiden osalta vastaava luku oli seitsemänkymmentäyhdeksän prosenttia ja maatalouden osalta peräti kahdeksankymmentäseitsemän prosenttia vaikka tämän hallituksen

yrittäjävähennyksen toteuttamisen tavoitteena on kannustaa yrittäjätoiminnan harjoittamiseen niin minun täytyy arvoisa puhemies sanoa että monelle maatalousyrittäjälle tämä on valtavan iso asia jo ihan toimeentulon kannalta ja tavallaan elossa säilymisen kannalta pari vuotta sitten kun venäjän vastapakotteet astuivat voimaan esimerkiksi maidontuottajilla tuottajahinta laski kerralla noin kaksikymmentäneljä prosenttia niin että tämä viiden prosentin

arvoisa puhemies edustaja myller puhui tuosta kehitysavusta muun muassa

oli sellaista että kun kehitysapu meni gambiaan niin paikallinen johtaja oli sen laittanut omaan taskuunsa kyllä tätä kehitysapua kun sitä tällä tavalla jaetaan minä olen itse ollut joskus semmoisessa projektissa mukana ja kuinka ollakaan mihin se meni sinne viidakkoon laitettiin koneet ja opetettiin lähinnä marssilauluja työväenlauluja niille ihmisille eikä opetettu käyttämään niitä koneita minä sanoin heille että se tuo leivän suuhun kun ruvetaan käyttämään noita ja ruvetaan tekemään töitä eikä marssita eikä lauleta se ei hyödytä ketään ja sitten vielä jos minä saisin noista kehitysrahoista päättää niin niitä laitettaisiin

syyriaan irakiin ja sinne sinne kaikki järjestelmät pystyyn lähelle miljardi euroa niin varmasti ovat asiat kunnossa ne pitää kohdentaa eikä hajauttaa tuonne poliittisiin järjestelmiin sinne uppoavat kaikki ja perille ei mene kuin prosentti jos sen oikein kohdentaa kehitysapu nimenomaan sinne pakolaisleireille kaikki ja sinne terveydenhuoltojärjestelmä koulutusjärjestelmä ne saadaan tuommoisella rahalla varmasti kuntoon ja ongelma ei ole täällä sitten mutta kun jotkut ovat aikanaan tehneet näistä kehitysapuhommista tämmöistä oman kilven kiillottamista että nyt sinne on annettu ja tuonne on annettu ja tuonnekin vielä se on tehotonta hommaa mutta jos kuuntelisitte perussuomalaisten hakkaraista niin sitten rupeaisi toimimaan tämä homma ongelma lähtisi täältä pois ja siellä hoidettaisiin ongelmaa eikä olisi oman kilven kiillottamista

ja näitten hintojen tai summien välisestä suhteesta kun minä nyt kuitenkin kymmenen vuotta olen lähi idässä ollut tekemässä vähän sen suuntaisia töitä ja joskus ollut vähän ihmisoikeuksistakin luennoimassa ympäri maailmaa niin minun mielestäni jos ajatellaan sitä että käytetään x määrä euroja ja sitä paljonko sillä saadaan hyötyä aika paljon enemmän paikan päällä kuin raahaamalla ihmisiä tänne yhden päivän kustannuksilla täällä jossain vokissa voidaan elättää siellä jotain perhettä suunnilleen kuukausi se on suhdeluku näitä kannattaa miettiä missä saadaan eniten hyötyä sille rahalle

arvoisa puhemies tästähän en puhunut vaan puhuin siitä kun kun esimerkiksi sanotaan että että turvapaikanhakijoilla ei saa olla oikeutta tulla tänne ennen kuin heitä edes tutkitaan ja ja sitten taas toisaalta sanotaan että että rahaa pitää antaa sinne pakolaisleireille mutta näinhän ei tehdä koska kehitysapua leikataan totesin vain tämän asian on erittäin hyvä jos hallitus jossa olette mukana toimii toisella tavalla eli sitä sitä rahaa menee myös

pakolaisleireille todella kurjassa asemassa ja tilanteessa oleville ihmisille halusin myös vastata väitteeseen siitä että sosialidemokraatit keksivät sen että sitran taseesta otetaan näihin investointeihin siitä syystä että sitrassa oli oli kehitelty tätä työnäyteasiaa ehkä tässä aikataulu menee vähän vähän vinksalleen koska meillähän oli tämä ajatus niin kuin tekin totesitte sen jo viime vuoden vaihtoehtobudjetissa työnäytteestä ryhdyttiin keskustelemaan viime keväänä sitten sanon vielä tästä elinkeinonharjoittajien

me olemme puhuneet siitä että hyöty siitä vähennyksestä ei mene pienille yrityksille emme siitä että suomessa on paljon pieniä yksinyrittäjäyrityksiä vaan siitä että se hyöty tästä vähennyksestä ei mene näille pienille yrityksille vaan kaksi suurinta tulodesiiliä yrittäjistä saa oliko se kahdeksankymmentä vai seitsemänkymmentäviisi prosenttia koko hyödystä

puhemies se hyöty varmaan menee myös suhteessa siihen mikä se yrityksen tulonmuodostus on ja minä uskon että mitä pienempi yritys on niin sitä tärkeämpää heille on se hyöty saada arvoisa puhemies haluan sen kertoa että minä ymmärsin täysin oikein edustaja myllerin kritiikin tai sen mitä hän puhui tässä aiemmin käydyssä debatissa johon en ole vielä osallistunut on ihan aiheellista kritisoida sitä jos samaan aikaan kehitysapua leikataan ja sitten mietitään mitenkä me hoidamme turvapaikanhakijoitten asioita täällä taikka toisaalla ja sen haluan muistuttaa myöskin että vaikka varmasti jotakin kritisoitavaa suomenkin kehitysavussa on ja sen kohdentamisessa on voitu osoittaa että se ei ole aina mennyt sinne minnekä suomalaiset ovat sen halunneet niin kaiken kaikkiaan suomalaiset kehitysavun tekijät ovat olleet erittäin haluttuja kumppaneita kansainvälisesti

kehityskohteissa tämä varmasti korostuu edelleenkin kun vaikka näitä kehitysapuja leikataan niin siinä rinnalla tehdään myös hyvääkin asiaa elikkä yhä enemmän halutaan katsoa mitenkä se apu päätyy siihen mihinkä on haluttu ja miten niillä euroilla saadaan mahdollisimman hyvä tulos ja totta on että silloin kun me saamme voimaannutettua niitä ihmisiä joilleka se kehitysapu halutaan kohdentaa että he pystyvät tekemään omaa yritystoimintaa kouluttautumaan valtaistumaan kaiken kaikkiaan elämässä niin se se on sitä parasta ja kestävintä kehitysapua arvoisa
puhemies silloin kun sosialidemokraatit olivat hallituksessa ja kehitysministerin salkkua kantoivat niin olisi ilmeisesti pitänyt sitten suomen kehitysyhteistyörahoja ohjata irakiin ja syyriaan ja näin estää niillä rahoilla se sota mikä mikä siellä on ja sitten se pakolaisvirta mikä siellä on syntynyt mutta ettepä tehneet toisaalta siellä on aika monia rikkaita öljyvaltioita joissa käydään sotaa ja ei sitä kyllä kehitysyhteistyörahoilla pystytä estämään meidän kehitysyhteistyö suuntautuu vähän muualle ja sillä tehdään pääosin hyvää työtä mutta nämä pakolaisten maahanmuuttajien nyt aiheuttamat kustannukset tänä ainoana vuonna ovat yli miljardi sen niin kuin edustaja raatikainen hyvin

on tärkeää ja meillä täytyy olla niin kuin hallitus on myös katsonut sellainen maahanmuuttopolitiikka että suomi ei ole houkutteleva silloin meille ei tule tänne maahanmuuttajia ja meillä ei ole tarvetta niin paljon leikata mitään määrärahoja pystytään jopa kehitysyhteistyötä järkevästi tekemään siltä osin kun päätetään poliittisesti sitä tehdä eli johdonmukaisuutta sosialidemokraateilta kyllä kyllä odottaisin no joo minä uskon että te ette ymmärtänyt mutta mutta katsokaa mitä olette tehneet eli ette ole panneet rahoja sinne nyt voisitte sanoa mikä maa on seuraava sodan kohde niin lähetettäisiin sinne rahoja sitrasta sanoisin että nyt sosialidemokraateilla on sama menettely sitran suhteen kuin teillä oli viime kaudella kuntien osalta te leikkasitte kuntien valtionosuuksia äärettömän rajusti ja kunnat velkaantuivat seitsemän miljardia se ei ollut mitään säästöä siis

arvoisa puhemies tuosta kehitysavusta vielä että kun se hajaantuu tuolla tavalla siitä ei ole mitään hyötyä valiokunta viedään sinne kaivon luokse että tässä nyt on tapahtunut ja saatu hyvää aikaan ja sitten todetaan täällä että tämmöistä on tapahtunut mutta jos se niin kuin pitää niin siitä on hyötyä ja jos se miljardi mitä pistetään näihin turisteihin laitettaisiin pakolaisleirille järjestetään sinne koulutus sairaanhoito ja niin edelleen niin sillä on tehoa mutta siinä on ihmeellinen juttu vielä semmoinen että muistaakseni jordaniassa korjatkaa jos se

on joku muu maa on pakolaisleiri mihin on muun muassa spr laittanut miljoonia kymmeniä miljoonia euroja siellä on ilmastoinnit koulutusjärjestelmä sairaanhoitojärjestelmä ja kaikki ja ei ole pakolaisia miten ne miehet siellä leireillä ja tällä lailla näytetään semmoista kuvaa kuitenkin siinä on vieressä tämmöinen paikka niin jotenkin tuntuu ja bahrainissa muistaakseni täytyy korjata sitten myöhemmin on yksi maailman rikkaimpia paikkoja ja yhtään pakolaista ei otettu muun muassa rauhan uskonnon edustajat ovat samaan aikaan sijoittamassa tähän helsingin moskeijaan rahaa ihmettelen tätä logiikkaa mikä sikäläisillä ihmisillä on olisikohan tuossa semmoinen tilanne että käyttävät meidän hyväntahtoisuuttamme hyväkseen ja tähän pitää pystyä puuttumaan todennäköisesti

ensimmäiseen käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen kuudes asia käsittelyn pohjana on talousvaliokunnan mietintö yhdeksäntoista nyt päätetään lakiehdotuksen sisällöstä yleiskeskustelu alkaa valiokunnan puheenjohtaja turunen

arvoisa puhemies tässä hallituksen esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki eräiden tuotteiden markkinavalvonnasta laki olisi horisontaalinen sen soveltamisala olisi rajattu tiettyihin erityissääntelyn kattamiin tuoteryhmiin lailla korvattaisiin nykyisen sektorikohtaisen tuotelainsäädännön säädökset markkinavalvonnassa hallituksen esityksessä laki sisältää keskeiset säännökset toimivaltaisista viranomaisista lain soveltamisalaan kuuluvilla tuotesektoreilla turvallisuus ja kemikaalivirasto olisi laissa tarkoitettu markkinavalvontaviranomainen ja tulli ulkorajavalvontaviranomainen talousvaliokunta toteaa että lakiehdotus sisältää säännökset toimivaltaisista viranomaisista ja näiden välisestä yhteistyömenettelystä sekä markkinavalvonnan riskiperusteisuudesta ja suunnitelmallisuudesta talousvaliokunta yhtyy hallituksen perusteluissa esitettyyn arvioon siitä että ehdotettu normisto tulee parantamaan viranomaisten resurssien tarkoituksenmukaista käyttöä sekä valvonnan läpinäkyvyyttä lakiehdotus sisältää säännökset toimivaltaisista viranomaisista ja näiden välisestä yhteistyömenettelystä sekä markkinavalvonnan riskiperusteisuudesta ja suunnitelmallisuudesta talousvaliokunta pitää ehdotettua systematiikkaa onnistuneena ja katsoo sen keventävän tuotekohtaista sääntelyä sekä yhdenmukaistavan viranomaisten valvontamenettelyjä samalla varmistaen että eun tuotelainsäädännön täytäntöönpanoa valvotaan tehokkaasti ja johdonmukaisesti

neljäkymmentä kautta kaksituhattakuusitoista vp sisältyvän lakiehdotuksen

ensimmäiseen käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen seitsemäs asia käsittelyn pohjana on talousvaliokunnan mietintö neljä nyt päätetään lakiehdotuksen sisällöstä yleiskeskustelu asiasta alkaa edustaja valiokunnan puheenjohtaja turunen

arvoisa puhemies tässä hallituksen esityksessä ehdotetaan säädettäväksi hissiturvallisuuslaki nykyisin sähköturvallisuuslaissa oleva hissejä koskeva sääntely erotettaisiin omaksi omaksi erillislaiksi ja pääosin asetustasolla oleva sääntely nostettaisiin lain tasolle hissiturvallisuutta koskeva kokonaisuudistus on pääasiassa lainsäädäntötekninen uudistus ja sisällöllisiä muutoksia ehdotetaan rajallisesti ehdotetulla lailla on tarkoitus panna täytäntöön euroopan parlamentin ja neuvoston hissejä ja hissien turvakomponentteja koskeva direktiivi talousvaliokunta toteaa lausunnossa että uusi hissiturvallisuuslaki toisi joitakin muutoksia tarkastusten suorittamissykleihin valvontaviranomaisten tiedonsaantioikeuksiin ja toiminnanharjoittajien rekisteröintiin talousvaliokunta pitää ehdotettuja muutoksia tarkoituksenmukaisina ja ja tasapainoisena tasapainoisena ratkaisuna toiminnanharjoittajien velvoitteiden hissien käyttäjien turvallisuuden ja hissinhaltijoiden vastuukysymysten välillä

pätevyysvaatimuksia alan toimijoille osoitetut velvoitteet on ilmaistu aikaisempaa täsmällisemmin muun muassa määritelmiä yhdenmukaistamalla talousvaliokunta esittää yksimielisesti että eduskunta hyväksyy muuttamattomana hallituksen esityksen kaksikymmentäkolme

lakiehdotuksen

ensimmäiseen käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen kahdeksas asia käsittelyn pohjana on talousvaliokunnan mietintö viisi nyt päätetään lakiehdotuksen sisällöstä yleiskeskustelu asiasta alkaa

arvoisa puhemies tässä hallituksen esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki räjähdysvaarallisissa tiloissa käytettäviksi tarkoitettujen laitteiden ja suojausjärjestelmien vaatimustenmukaisuudesta lailla pantaisiin täytäntöön täytäntöön räjähdysvaarallisissa tiloissa käytettäviksi tarkoitettuja laitteita ja suojajärjestelmiä koskeva euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi atex direktiivi talousvaliokunta toteaa lausunnossaan että kansallista harkintavaltaa on asiassa vähän ja ehdotettu uusi sääntely tulee selkeyttämään ja yhdenmukaistamaan viranomaisten toimintaa eikä lisänne merkittävästi toiminnanharjoittajien velvoitteita talousvaliokunta esittää yksimielisesti että eduskunta hyväksyy valiokunnan tekemin pienin muutoksin

hallituksen esitykseen yhdeksäntoista

lakiehdotuksen

ensimmäiseen käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen yhdeksäs asia käsittelyn pohjana on talousvaliokunnan mietintö seitsemän nyt päätetään lakiehdotusten sisällöstä yleiskeskustelu asiasta alkaa

arvoisa puhemies tässä esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki räjähteiden vaatimustenmukaisuudesta lailla on tarkoitus panna täytäntöön siviilikäyttöön tarkoitettujen räjähdystarvikkeiden asettamista saataville markkinoille ja valvontaa koskeva direktiivi hallituksen esityksessä ehdotetaan muutettavaksi myös pyroteknisten tuotteiden vaatimustenmukaisuudesta annettua lakia vaarallisten kemikaalien ja räjähteiden käsittelyn turvallisuudesta annettua lakia myös samalla lain soveltamisalaa laajennettaisiin selluloidin teolliseen käsittelyyn varastointiin ja säilytykseen hallituksen esityksessä ehdotetaan lisäksi tarkistettavaksi rikoslain räjähderikosta koskevaa rangaistussäädöstä ehdotetun uuden räjähteiden vaatimustenmukaisuutta koskevan lain johdosta talousvaliokunta on lausunnossaan todennut että hallituksen esitys on osa kansallista eun uuden tuotesääntelyn täytäntöönpanokokonaisuutta jolla yhdenmukaistetaan ja selkeytetään siviiliräjähteiden säädösviitekehystä eikä siinä ehdoteta merkittäviä sisällöllisiä muutoksia nykyisin voimassa olevaan säädöstöön

hallituksen esitykseen kaksikymmentä kautta kaksituhattakuusitoista sisältyvät ensimmäisen viiva neljännen

lakiehdotuksen

ensimmäiseen käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen kymmenes asia käsittelyn pohjana on talousvaliokunnan mietintö kahdeksan

lakiehdotuksen sisällöstä yleiskeskustelu asiasta alkaa

arvoisa puhemies tässä hallituksen esityksessä ehdotetaan muutettavaksi mittauslaitelakia kyseisellä lailla pantaisiin täytäntöön kaksi euroopan parlamentin ja neuvoston mittauslaitteita koskevaa direktiiviä mittauslaitteita ja tiettyjä vaakoja koskevat direktiivit ovat osa euroopan unionissa toteutettavaa laajaa tuotesääntelyuudistusta talousvaliokunta toteaa että hallituksen esitys on suurilta osin lainsäädäntötekninen hallituksen esityksessä lain soveltamisala ja määritelmät täsmentyvät ja uusien säännösten arvioidaan selkeyttävän valvontaviranomaisten toimintaa myös muiden toimijoiden rooli toimitusketjussa tarkentuu sääntelyn muutoksista riippumatta aikaisemmat laitehyväksynnät jäävät voimaan talousvaliokunta pitää ehdotettuja muutoksia tarpeellisina ja tarkoituksenmukaisina talousvaliokunta esittää yksimielisesti että eduskunta hyväksyy muuttamattomana hallituksen kolmekymmentä kautta kaksituhattakuusitoista

sisältyvän lakiehdotuksen

ensimmäiseen käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen yhdestoista asia käsittelyn pohjana on talousvaliokunnan mietintö kaksikymmentäyksi

arvoisa puhemies tässä hallituksen esityksessä ehdotetaan säädettäväksi uusi painelaitelaki lailla on tarkoitus panna täytäntöön euroopan parlamentin ja neuvoston painelaitteita koskevat direktiivit painelaitteita koskevat direktiivit ovat osa euroopan unionissa toteutettavaa laajaa tuotesääntelyuudistusta niin kuin aikaisemmista puheenvuoroistakin tästä paketista voisi vetää johtopäätöksiä direktiiveihin perustuvan sääntelyn lisäksi lakiin sisältyisi myös painelaitteita koskeva kansallinen säätely talousvaliokunta toteaa että direktiivin säännökset ovat valtaosin teknisiä ja niitä on noudatettava vailla mahdollisuutta kansalliseen harkintaan talousvaliokunta toteaa myös että hallituksen esityksessä omaksutussa sääntelytavassa ehdotetut tuotesektorien lait sisältävät perustuslain edellyttämällä tavalla perussäännökset lain alaan kuuluvista velvollisuuksista ja tarkempia säännöksiä annetaan valtioneuvoston asetuksilla

hallituksen esitykseen sataseitsemäntoista kautta

lakiehdotuksen

ensimmäiseen käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen kahdestoista asia käsittelyn pohjana on talousvaliokunnan mietintö kaksikymmentäneljä nyt päätetään lakiehdotusten sisällöstä yleiskeskustelu asiasta alkaa

arvoisa puhemies tässä hallituksen esityksessä ehdotetaan säädettäväksi uusi sähköturvallisuuslaki ehdotetulla lailla on tarkoitus panna täytäntöön euroopan parlamentin ja neuvoston pienjännitedirektiivi ja ja euroopan parlamentin ja neuvoston sähkömagneettista yhteensopivuutta koskeva

direktiivi pienjännitedirektiivi ja sähkömagneettista yhteensopivuutta koskeva direktiivi ovat osa euroopan unionissa toteutettavaa laajaa tuotesääntelyuudistusta hallituksen ehdotus sisältää myös sähkölaitteistojen rakentamista sekä sähkölaitteistojen ja sähkölaitteiden huoltamista korjaamista ja tarkastamista koskevia vaatimuksia sähköalan töistä ja niiden valvonnasta sekä sähkövahinkojen korvaamisesta ja niihin liittyvistä kysymyksistä talousvaliokunta toteaa että ehdotettujen muutosten myötä kansallinen säädösviitekehyksemme lähentyy muiden sisämarkkinoilla toimivien jäsenvaltioiden vastaavia säädöksiä minkä voidaan arvioida sujuvoittavan tavaroiden ja palveluiden liikkuvuutta kysymyksessä on pääasiallisesti eu lainsäädännön kansallista toimeenpanoa merkitsevä kokonaisuus jossa tässäkään ei paljon kansallista harkintavaltaa ole talousvaliokunta painottaa lausunnossaan myös ehdotettujen muutosten teknistä luonnetta

toimeenpannaan kansallisesti emc ja pienjännitedirektiivi talousvaliokunta esittää kuitenkin joidenkin muutosten tekemistä hallituksen esitykseen liittyen viranomaisten toimivaltuuksiin erityisesti kotirauhan piirissä tehtäviin tarkastuksiin talousvaliokunta yhtyy myös lausunnossaan perustuslakivaliokunnan näkemykseen perustuslakivaliokunnan näkemykseen sen tekemän selvityksen tarpeellisuudesta koskien kotirauhan perustuslain perustuslain suojaa ja sen rajoittamista sekä sääntelyn uudistamistarpeita euroopan unionissa ja sen eri jäsenvaltioissa sikäli missä määrin eu lainsäädäntöön sisältyviä tarkastustoimivaltuuksia ylipäätään arvioidaan kotirauhansuojaan liittyvistä lähtökohdista unionin sääntelyä valmisteltaessa talousvaliokunta esittää yksimielisesti että eduskunta hyväksyy muuttamattomana hallituksen esitykseen satakuusitoista kautta kaksituhattakuusitoista vp sisältyvän toisen lakiehdotuksen talousvaliokunta myös esittää yksimielisesti että eduskunta hyväksyy talousvaliokunnan esittämin muutoksin hallituksen kautta kaksituhattakuusitoista vp sisältyvän ensimmäisen lakiehdotuksen

ensiksi lämpimät kiitokset talousvaliokunnan puheenjohtajalle edustaja turuselle joka tässä esitteli seitsemän valiokuntansa mietintöä on tärkeää että valiokunnan puheenjohtaja tällä tavalla hoitaa tehtävänsä esimerkillisesti niin kuin nyt tapahtui ja toivoisin että kaikkien valiokuntien puheenjohtajat hoitaisivat tehtävänsä samalla tarkkuudella herra puhemies tässä viimeisessä sähköturvallisuuslaissa heräsivät vanhat muistot siitä että kun suomi liittyi euroopan unioniin niin meidän monet tämmöiset pienet sähkölaitteemme heikkenivät laadultaan sen takia että tulivat eu normit käyttöön ne olivat alhaisemmat kuin kansalliset määräykset ennen jäsenyyttä nyt oikeastaan kysyisin edustaja turuselta onko tältä osin tilanne parantunut ja parantaako

tämä uusi sähköturvallisuuslaki sitä että meidän olisivat toisaalta pitkäikäisempiä ja kuluttajaystävällisempiä ja toisaalta sitten myös turvallisuuden kannalta parempia kuin ovat viime vuosina tahtoneet olla

arvoisa puhemies edustaja kankaanniemi otti kyllä tärkeän asian esille esille nimenomaan näitten sähkölaitteiden elinkaaresta ja ja havainnoi aivan oikeasti siitä että sähkölaitteiden kesto elinikä on lyhyempi kuin aikaisemmin mutta niinkin mielellään kuin valiokunta myös tästä lausunut niin tässä hallituksen esityksessä sähköturvallisuudesta ja erinäisiä tuoteryhmiä koskevista ilmoitetuista laitoksista annetun lain muuttamisesta varsinaisesti tähän asiaan ei ei otettu kantaa tämä minkä edustaja kankaanniemi toi esille on oma luku sinänsä joka minun mielestäni on tärkeä asia

kierrätyksen ja ympäristöystävällisyyden nimissä taitaa olla niin että sähkölaitteilla vain on tietty ikä minkä ne kestävät ja ne hajoavat toisaalta se se luo luo markkinoita ja tietysti kuluttajien paineita ostaa uusia laitteita mutta se on ympäristön kannalta varmaankin huono ratkaisu mutta tässä lakiehdotuksessa varsinaisesti tähän ei

ensimmäiseen käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen kolmastoista asia käsittelyn pohjana on sosiaali ja terveysvaliokunnan mietintö kaksikymmentäkolme nyt päätetään lakiehdotusten sisällöstä yleiskeskustelu asiasta alkaa edustaja valiokunnan puheenjohtaja haatainen

arvoisa herra puhemies käsittelyssä on hallituksen esitys eduskunnalle laiksi työttömyysturvalain muuttamisesta eli hallituksen esitys satakolmetoista kautta

tässä esityksessä ehdotetaan muutettavaksi siis työttömyysturvalakia ja ehdotus koskee enimmäiskeston lyhentämistä viidestäsadasta päivästä neljäänsataan päivään niillä henkilöillä joilla on vähemmän kuin kolme vuotta työhistoriaa enimmäiskesto lyhenisi kolmeensataan päivään ja sitten enimmäiskesto säilyisi viitenäsatana päivänä niillä työttömillä jotka täyttävät työssäoloehdon viisikymmentäkahdeksan vuotta täytettyään lisäksi tässä ehdotetaan että omavastuuaikaa pidennetään viidestä päivästä seitsemään päivään työllistymistä työllistymistä edistävien palvelujen ajalta maksettavaa korotettua ansio osaa alennetaan ja pitkän työuran jälkeen maksettavista korotusosasta ja korotetusta ansio osasta luovutaan tämä esitys liittyy siis vuoden kaksituhattaseitsemäntoista talousarvioesitykseen valiokunta on käsitellyt samassa yhteydessä myös eduskunta aloitteen lakialoite kolmekymmentäyhdeksän kautta kaksituhattaviisitoista jossa esitetään että työttömyyspäivärahakauden enimmäiskesto lyhennetään kolmeensataanviiteenkymmeneen päivään

tavoitteeksi on asetettu uudistaa työttömyys ja sosiaaliturvaa siten että se kannustaa työn nopeaan vastaanottamiseen lyhentää työttömyysjaksoja alentaa rakenteellista työttömyyttä ja säästää julkisia voimavaroja näillä ehdotetuilla muutoksilla tavoitellaan kahdensadan miljoonan euron vuosittaista säästöä työttömyysturvan ansioturvamenoissa ansioturvaan tehtävillä säästöillä pyritään välttämään työttömyysvakuutusmaksujen korotukset ja siten turvaamaan suomalaisen työn kilpailukykyä valiokunta on asiantuntijakuulemisissa käynyt tätä läpi ja saanut tästä myös työelämä ja tasa arvovaliokunnan lausunnon tämän esityksen perusteluissa arvioidaan että työttömyysturvan enimmäiskeston esitetty lyhentäminen saa aikaan työttömyysjaksojen lyhentymisen kahdella viikolla ja lisää työllisyyttä noin henkilötyövuodella tässä esityksessä viitataan valtiovarainministeriön selvitykseen jonka mukaan työttömyysturvan enimmäiskeston lyhentäminen nostaa työllistymistodennäköisyyttä jo ennen enimmäiskestoajan täyttymistä keston lyhentämisen ja ansioturvan tasoon ehdotettujen muutosten yhteisvaikutuksesta työllisyyden arvioidaan tällä esityksellä lisääntyvän noin yhdeksällätuhannella henkilötyövuodella työelämä ja tasa arvovaliokunta arvioi lausunnossaan että vaikka uudistuksen työllisyysvaikutus voisi noususuhdanteessa olla suurempi niin se kuitenkin vaikuttaa työllisyyteen myönteisesti myös laskusuhdanteessa esityksen mukaisen muutoksen ensimmäiset vaikutukset näkyvät todennäköisesti vasta vuonna kaksituhattakahdeksantoista jolloin myös työllisyystilanteen ennustetaan olevan jonkin verran nykyistä parempi työelämä ja tasa arvovaliokunta puoltaa siis taloustilanteesta huolimatta uudistuksen pikaista toteuttamista ja korostaa uudistuksen pitkän pitkän aikavälin vaikutusta valiokunta myös käsitteli esitystä suhteessa muuhun sosiaaliturvaan ja ja mietinnössä todetaan että mikäli tämä ansioihin perustuvaa perustuvaa päivärahaa saava työtön työnhakija ei työllisty ennen päivärahakauden päättymistä hän siirtyy työmarkkinatuen saajaksi nykyistä aikaisemmin näin ollen on oletettavaa että toimeentulotuen käyttö uudistuksen johdosta lisääntyy myös omavastuuajan pidentäminen seitsemään päivään lisää työttömyyden alkuaikana tarvetta hakea toimeentulotukea

valiokunta käsitteli tässä yhteydessä tehdyn eduskunta aloitteen ja

koska valiokunta hyväksyy tässä työttömyyspäivärahakauden enimmäiskeston lyhennettäväksi niin tämän vuoksi tämä lakialoite joka koskee samaa asiaa hylätään tästä lakiesityksestä äänestettiin äänestettiin hylkäysesityksestä ja äänestettiin myös lausumasta päädyttiin hallituksen esityksen voimassa pitämiseen sitten tähän on jätetty kaksi vastalausetta valiokunnan päätösehdotus on että eduskunta hyväksyy muuttamattomana hallituksen esitykseen satakolmetoista kautta sisältyvän lakiehdotuksen ja samalla hylkää laki aloitteeseen kolmekymmentäyhdeksän kautta kahdentuhannenviidentoista sisältyvän lakiehdotuksen

arvoisa herra puhemies sosialidemokraatit eivät hyväksy hallituksen tekemää esitystä ja näemme että tämän esityksen perustelut ovat hatarat ja todellista työllisyysvaikutusta ja kehittymistä näillä perusteilla ei synny arvoisa puhemies asiantuntija arvioiden mukaan esityksen työllisyysvaikutukset jäävät vähäisiksi ehdotetut muutokset voisivat lisätä työllisyyttä yhdeksällätuhannella henkilötyövuodella näin on arvioitu mutta todellista perustetta ja selvitystä tästä ei kuitenkaan pystytty osoittamaan selvää näyttöä siitä että työttömyysturvan heikentäminen parantaisi työllistymistä ei siis ole sen sijaan on olemassa näyttöä siitä että ensisijaisten etuuksien heikentäminen ajaa ihmisiä pienituloisuuteen ja köyhyyteen

pitkittynyt tällöin työttömien taloudellisen aseman heikentäminen tai ylimääräinen töihin patistelu ovat vääriä toimenpiteitä sillä työttömyys ei johdu työttömien työhaluttomuudesta työhaluttomuudesta työttömyysetuuksien alentaminen johtaa ihmisten taloudellisen tilanteen heikkenemiseen ja eriarvoisuuden kasvuun työttömyyspäivärahan enimmäiskeston lyhentämisen vaikutus ihmiselle riippuu hänen päivärahansa suuruudesta ja pituudesta esimerkiksi kolmentuhannen euron palkkatuloilla ennen työttömyyttä ansiosidonnaisen lyhentäminen sadalla päivällä tarkoittaa neljäntuhannenviidensadan euron leikkausta mikäli henkilö ei työllisty vaan saa peruspäivärahaa

euroa yhdeksänkymmenen päivän ajalta leikkaukset ovat merkittäviä ne tulevat näkymään sekä kotimaisessa kulutuskysynnässä että työttömien arjen vaikeutumisessa pahimmillaan leikkaukset ajavat ihmisiä pienituloisuuteen ja pitkäaikaisesti toimeentulotuen asiakkaiksi mikä käytännössä sitä kautta vaikeuttaa entisestään jälleen työllistymistä me tarvitsemme vaikuttavampia keinoja työllistymisen tueksi me tarvitsemme toimenpiteitä joilla työttömyysturvaa voidaan nykyistä paremmin käyttää ja kouluttautumiseen työttömyysturvan varassa tapahtuvaan omaehtoiseen koulutukseen pääsyn kriteereitä tulee helpottaa ja työttömyysturvaa pitää voida käyttää automaattisena työllistämissetelinä tästä meillä on myös malleja työttömyysturvan kehittäminen on välttämätöntä kehittämistä ei saa kuitenkaan tehdä työttömyysturvaa leikkaamalla eikä työttömien toimeentuloa heikentämällä tästä syystä tulemme jättämään lakiehdotuksesta hylkäävän esityksen toisessa käsittelyssä

arvoisa

todennäköisten haittojen kanssa hallituksen esitys tulee lisäämään kansalaisten toimeentulovaikeuksia ja yhteiskunnan eriarvoisuus kasvaa erityisen huolestuttavaa tässä prosessissa oli tämän lakiesityksen huono valmistelu osa lakiesityksen perusteluista oli ulkoistettu virheellisen linkin takaa löytyvään vmn muistioon joka puolestaan perustui yhteen maksumuurin taakse jäävään artikkeliin mielestäni tämä on sekä eduskunnan että myös kansanedustajien aliarvioimista eikä tällaista todellakaan saisi koskaan lainsäädännön valmistelussa tapahtua vastuullinen kansanedustaja tarkistaa lakiesityksen taustat ja tässä lakiesityksessä se oli tehty miltei mahdottomaksi lakiesityksestä puuttuvat myös vaikutusten arvioinnit ja se vaikeuttaa myös esityksen arviointia suhteessa muihin käynnissä oleviin muutoksiin arvoisa puhemies hallitus hakee kahdensadan miljoonan euron leikkauksia mutta ei ota lainkaan huomioon kokonaistaloudellisia seurauksia työelämä ja tasa arvovaliokunnassa kuultavina olleet asiantuntijat totesivat että leikkauksilla on todennäköisesti negatiivisia kompensoimattomia vaikutuksia kuntatalouteen ne luovat uusia toimeentuloloukkuja ja köyhyyttä ja syrjäytymistä sekä toimeentulotukiriippuvuutta hallitus ei siis tässäkään lakiesityksessä ole laskenut vaihtoehtoiskustannuksia eli sitä mitä kustannuksia nämä oletetut säästöt tulevat aiheuttamaan toisaalle

arvoisa herra puhemies

työttömyys ja sosiaaliturvaa uudistamalla kannustaa ihmisiä työn nykyistä nopeampaan vastaanottamiseen lyhentää työttömyysjaksoja alentaa rakenteellista työttömyyttä ja säästää julkisia voimavaroja tällä on myös tarkoitus saavuttaa kahdensadan miljoonan euron vuosittaiset säästöt työttömyysturvan ansioturvamenoissa

annoimme mietinnön siitä miten tässä lakiesityksessä työttömyysturvan kestoon ja myös työttömyysturvan tasoon kajoamalla pyritään kannustamaan ihmisiä nopeampaan työn vastaanottamiseen

valiokunnassa kuulimme ja kuten tässä tätä hallituksen esitystä perustellaankin on myös näyttöjä että tämänsuuntaisilla toimenpiteillä työttömyysjaksot lyhenevät

mutta on myös todettava se että sosiaali ja terveysvaliokunnassa keskustelimme ja toimme myös tässä mietinnössä esille sen että että osa näistä odotetuista säästöistä menetetään sillä että

arvioidaan toimeentulotukimenojen kasvavan me sosiaali ja terveysvaliokunnassa myös yhdyimme työelämä ja tasa arvovaliokunnassa esiin tuotuun näkemykseen että joissakin tilanteissa etuuksiin liittyvät byrokratialoukut voivat olla myös hyvin merkittävä este työn vastaanottamiselle ja sen takia myös byrokratialoukkujen vähentämisen tulee olla keskeinen keino työllisyyden lisäämisen keinovalikoimassa myös tähän valiokunnan mietintöön halusimme sosiaali ja terveysvaliokunnassa kirjattavan valiokunta korostaa että työttömyysturvaan nyt esitettyjen muutosten työllisyystavoitteiden toteuttamista on syytä tukea panostamalla työllistymistä edistävän palvelujärjestelmän kehittämiseen ja uudistamiseen sekä uusien työpaikkojen luomiseen jotta voidaan tehokkaasti ehkäistä köyhyyden ja syrjäytymisen lisääntymistä ja pitkäaikaistyöttömyyden syntyä

mietinnössä toteamme myös että ansiotuloihin perustuviin etuuksiin samoin kuin perusturvaetuuksiin on esitetty samanaikaisesti useita muutoksia ja tämän vuoksi olisi tarpeen tehdä kokonaisarviointi muutosten vaikutuksista eri väestöryhmien toimeentuloon

arvoisa puhemies tahdon yhtyä siihen materiaalikritiikkiin jota edustaja mäkisalo ropponen täällä

ansiosidonnainen työttömyysturvamme on jotenkin poikkeuksellisen korkea ja b että se on myös poikkeuksellisen pitkäkestoinen kolmas käsitys on se että silloin kun ansiosidonnainen työttömyysturva uhkaa loppua ollaan niissä viimeisissä viimeisissä päivissä niin ihmiset voimakkaasti työllistyvät mutta kun analysoi hiukan tarkempaan sitä mitä tapahtuu tässä niin sanotussa työllistymisessä silloin kun ansiosidonnaisen päivät alkavat loppua niin isompi osa ihmisistä poistuu työmarkkinoilta kuin uuteen avoimeen työpaikkaan siis isompi osa ihmisistä poistuu työmarkkinoilta kokonaan kuin löytää itselleen uuden työpaikan ja tämä on vattin tutkimuksen tulosta tai analyysien ja aineistojen tulosta osa ihmisistä työllistyy takaisin vanhaan työpaikkaansa ja osa ihmisistä työllistyy itse asiassa tukitoimien ansiosta yleensä palkkatuella ja nyt kun palkkatukirahoja on leikattu hyvin voimakkaasti ja niiden saatavuus on heikkoa on selvää että palkkatuella työllistyy ihmisiä vähemmän ja kun työmarkkinat eivät vedä niin todennäköisesti käy niin että niiden ihmisten joukko jotka poistuvat työmarkkinoilta kokonaan kasvaa suuremmaksi silloin kun ansiosidonnaisen lyhentämisellä on ollut vaikutusta työllisyyteen niin se vaikutus on tapahtunut useimmiten noususuhdanteen aikana jolloin työpaikkoja on ollut tarjolla etteikö tällä ansiosidonnaisen lyhentämisellä olisi jotakin vaikutusta ihmisten työllistymiseen varmasti on koska se pakottaa mutta suurempi vaikutus sillä on ihmisten köyhtymiseen ja saattaa olla että me menetämme isomman joukon työvoimaa kuin osaamme kuvitellakaan näiden ratkaisujen jälkeen

meitä ikään kuin joustavammalla puolella niin kuin nykyinen termi kuuluu ruotsissa kesto on neljäsataaviisikymmentä päivää mutta siellä on erityisiä rakenteita jos on alle kahdeksantoista vuotiaita lapsia tai riippuen siitä mikä elämäntilanne muutoin on sitten jos ajattelemme niitä työllisyysvaikutuksia mitä tällä kokonaisuudella on niin asiantuntijakuulemisessa kävi selvästi ilmi että sillä että luovumme tästä pitkään työssä olleiden tai pitkän työuran tehneiden korotusosasta ei juurikaan ole työllisyysvaikutusta sillä että omavastuupäivät kasvavat ei ole ollenkaan työllisyysvaikutusta ainoa työllisyysvaikutus jonka oletetaan tulevan on tämä keston lyhentäminen jonka hallitus arvioi yhdeksäksituhanneksi mutta josta saatiin myös hyvin erilaisia arvioita valiokunnan kuulemisessa

suurempaan byrokratialoukkuun koska sen jälkeen kun ihminen siirtyy toimeentulotukiasiakkaaksi niin hän on enemmän tekemisessä sekä asumistuen kanssa toimeentulotuen kanssa että sen peruspäivärahan kanssa ja joutuu asioimaan monella luukulla mutta silloin kun ihmiset ovat ansiosidonnaisen työttömyysturvan piirissä he pärjäävät usein tällä ensisijaisella toimeentulotuen muodolla ja me ikään kuin säästämme monta työpanosta julkisissa tehtävissä olipa sitten kyse kelasta tai sosiaalitoimistosta tai asumistukipäätöksistä nyt me lisäämme sitä julkista työtä julkisin varoin rahoitettua työtä yksinkertaisesti vain näiden ihmisten toimeentulon turvaamiseksi

tämän esityksen vaikutus on edellisellä eduskuntakaudella leikattiin ansiosidonnaista työttömyysturvaa ja silloinkin tuo leikkaus oli mielestäni hyvin väärää politiikkaa ja se kohdistui jo hyvin pienellä päivärahalla oleviin ihmisiin nyt kun tehdään uudelleen samansuuruinen leikkaus niin itse asiassa leikataan sitä leikattua työttömyysturvaa ja tämän lisäksi meillä on tässä eduskuntasalissa tänä syksynä kaksi muuta työttömyysturvan leikkausesitystä tulossa esiin sanonpa vain että luulen että jotka joutuvat toimeenpanemaan näitä esityksiä tai vaikkapa siellä työkkärissä kertomaan työttömälle mikä sinun turvasi taso on riippuen siitä kuinka kauan olet ollut töissä minkä ikäinen olet mitkä erilaiset järjestelmät sinuun tällä kerralla purevat nuo vastaukset tulevat vaihtelemaan aika paljon ensi vuoden puolella koska yksinkertaisesti kukaan ei pysy tässä hullunmyllyssä enää

puhemies työelämä ja tasa arvovaliokunnan puheenjohtajan hyvä jatkaa kahdesta eri asiasta joita olen hämmästellyt meillä on muun muassa meidän ministeri lindström todennut siten että työtöntä palkitaan aktiivisuudesta ja nyt tässä on yksi esimerkki siitä että kun hallitus kuitenkin leikkaa korotettua ansio osaa ja korotusosaa eikä tue nimenomaan aktiivista toimintaa on todella vaikea ymmärtää miten nämä leikkaukset muun muassa kannustaisivat ihmistä työelämään toinen asia oikeastaan viitaten tarja filatovin puheenvuoroon äsken meillä ei ole minkäänlaista kokonaisarviota siitä mitenkä tämä lainsäädäntö tai muut lainsäädännöt vaikuttavat työllisyyden parantamiseen tai työttömien ja heidän perheittensä toimeentuloon ja erilaisiin tilanteisiin ja mitä tämä vaikuttaa myös meidän talouteemme aivan kuten täällä on todettu kun esimerkiksi ansiopäivärahaa leikataan ja ihminen siirtyy sen jälkeen työttömyyspäivärahalle asumistukea tulee toimeentulotukea tulee ja sitten mitä muita erilaisia epäinhimillisiä asioita perheessä voi syntyä näiden asioiden seurauksena niin käytännössä näiden leikkausten seurauksena tämä voi tulla yhteiskunnalle jopa kalliimmaksi sen takia kun näitä esityksiä tehdään niiden pitäisi olla hyvin valmisteltuja meillä pitäisi olla myös kokonaisvaikutusarviointi siitä mitä tähän asiaan liittyen eri lainsäädäntöesitykset vaikuttavat niin yksittäisen ihmisen perheen kuin myös koko yhteiskunnan

arvoisa herra puhemies sosiaali ja terveysvaliokunta on käsitellyt hallituksen esityksen tartuntatautilaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi hallituksen esitys kolmetoista kautta kaksituhattakuusitoista vp lisäksi tämän yhteydessä valiokunta käsitteli toimenpidealoitteen kuusitoista kautta kaksituhattakuusitoista vp olemme saaneet tästä asiasta perustuslakivaliokunnan lausunnon joka on liitteenä tässä laissa ehdotetaan vuonna tuhatyhdeksänsataakahdeksankymmentäkuusi annetun lain ja lain ja sen jälkeen monilta kohdilta muutetun tartuntatautilain korvaamista uudella samannimisellä lailla tämän lain tarkoituksena on tartuntatautien ja niiden leviämisen ehkäisy tässä säädetään ehkäisevistä toimista ja palveluista tautien hoidosta ei säädettäisi lukuun ottamatta hoidon osana tarvittavia toimia taudin leviämisen ehkäisemiseksi torjuntatyö toteutettaisiin osana sosiaali ja terveydenhuoltoa ja sen järjestämistä järjestämistä ja toteuttamista sääntelevän lainsäädännön mukaisesti lähtökohtana olisi myös tartuntatautien torjunta kansainvälisesti ja euroopan unionin yhteistyön vahvistuminen kunnan ja valtion viranomaisten nykyinen työnjako tässä säilyisi kunnalla on edelleen vastuu alueensa tartuntatautien torjunnasta ja sairaanhoitopiireillä olisi puolestaan tehtävänä tukea kuntaa diagnostiikassa ja epidemioiden selvittämisessä lakiesityksessä ehdotetaan myös tartuntataudeista vastaavan lääkärin roolia vahvistettavaksi kunnassa kunnan tartuntataudeista vastaavassa toimielimessä päätettävät henkilöä koskevat asiat siirtyisivät pääosin kunnan tartuntataudeista vastaavan virkasuhteisen lääkärin päätettäväksi samalla myös aluehallintoviraston ja sairaanhoitopiirin kuntayhtymän pitäisi tulevaisuudessa nimetä tartuntataudeista vastaava lääkäri näin ollen annettaisiin mahdollisuudet tälle nimetylle henkilölle perinpohjaisemmin perehtyä paneutua tähän torjuntatyöasiaan thl eli terveyden ja hyvinvoinnin laitos säilyisi torjuntatyön valtakunnallisena asiantuntijalaitoksena hallituksen esityksen taustalla on että torjunnassa suuria haasteita aiheuttavat infektiot ja lääkkeelle erittäin vastustuskykyiset mikrobit näiden torjumiseksi annettaisiin velvoitteita kaikille terveydenhuollon toimintayksiköille ja myös sosiaalihuollon toimintayksiköille sairaanhoitopiirin kuntayhtymällä olisi ohjaava rooli torjuntatyölle välttämättömästä viranomaisten tiedonsaannista säädeltäisiin nykyistä tarkemmin ja sairaanhoitopiirin kuntayhtymille ja thllle ehdotetaan oikeutta perustaa tapauskohtaisia rekistereitä epidemian selvittämisen ja tartunnan jäljityksen toteamiseksi samoin henkilöiden tahdosta riippumattomista toimista päättämistä täsmennettäisiin tällä lailla lakiin sisältyisi myös velvoite varautua poikkeukselliseen epidemiaan hallinnon kaikilla tasoilla esityksessä ehdotetaan lisäksi että tartuntataudin leviämisen estämiseksi ansiotyöstään poissa olemaan eristettäväksi tai karanteeniin määrätyn henkilön ansionmenetyksen korvaamista korvaamista koskevia säännöksiä selkeytettäisiin samoin rikoslakia muutettaisiin niin että siinä määriteltäisiin nykyistä tarkemmin tartuntatautilain säännökset tämän lain oli tarkoitus tulla voimaan kaksituhattakuusitoista keväällä tämän yhteydessä käsiteltiin myös toimenpidealoite kuusitoista jossa esitettiin vesirokkorokotteen ottamista osaksi kansallista rokoteohjelmaa valiokunta kävi mittavan asiantuntijakuulemisen ja ja käsitteli myös perustuslakivaliokunnan yksityiskohtaisen lausunnon jonka pohjalta on myös pykäliin tehty muutosesityksiä

valiokunta mietinnössään totesi totesi että tämän tämän lain tarve on että tämä kokonaisuudistus selkiinnyttää lainsäädäntöä ja tällä myös vastataan tartuntatautien torjunnan muuttuviin haasteisiin nyt tällä lainsäädännöllä säädöstasolla luodaan asianmukaiset mahdollisuudet sekä normaalitilanteessa tapahtuvalle tartuntatautien torjuntatyölle että myös pandemioiden ja muiden poikkeuksellisten epidemioiden hoitamiselle valiokunta myös totesi että terveydenhuollon häiriötilanteissa on erityisen tärkeää että johtamisvastuu ja eri toimijoiden tehtävät ja toimivaltuudet on tarkoin säädelty ja jokainen tuntee roolinsa sosiaali ja terveysvaliokunta pitää lakia väestön terveyden suojelemisen kannalta erittäin tärkeänä ja puoltaa sen hyväksymistä lähinnä perustuslakivaliokunnan lausunnosta johtuvin muutoksin nämä muutokset ovat tässä mietinnön liitteenä siellä on muutokset joista ehkä keskeisimmät ovat perustuslakivaliokunnan lausunnon perusteella muutokset viidenteen pykälään kahdeksanteen pykälään yhdeksänteen pykälään yhdeksänteen pykälään torjuntatyö kunnassa esitettiin tämän perustuslakivaliokunnan kannan mukaisesti ja valiokunnan käsittelyn pohjalta että että siellä yhdeksännen pykälän ensimmäinen momentti muutettaisiin niin että sen alkuosa vastaisi voimassa tartuntatautilain seitsemättä pykälää ja loppuosa voimassa olevan tartuntatautilain kolmannen pykälän ensimmäinen momenttia ja näin ollen haluttiin sanamuodolla selkiyttää esityksessä todettua tarkoitusta lain soveltamisalan ja kohderyhmän säilymisestä voimassa olevan lain mukaisena samassa myös vanhentunut termi sairaalainfektio korvataan nykyisin käytettävällä ilmaisulla hoitoon liittyvä infektio lisäksi siellä on perustuslakivaliokunnan lausunnon perusteella kymmenenteen pykälään muutos jossa on kyse tartuntatautien torjunnasta puolustusvoimissa ja rajavartiolaitoksessa sekä eräissä valtion laitoksissa valvontaan liittyen on kahdestoista pykälä asetuksenantovaltuus on kolmastoista pykälä ja sitten kahdeksannessatoista pykälässä laboratoriotutkimukset pykälässä täsmennys pakollisista rokotuksista viidennessäkymmenennessä pykälässä rokotehankinnoista ja sitten viidennessäkymmenennessäkahdeksannessa pykälässä laajaan tartuntavaaraan liittyvät toimenpiteet joihin tuli perustuslakivaliokunnan lausunnon mukaiset täsmennykset sitten seitsemännessäkymmenennessä pykälässä myös perustuslakivaliokunnan mukainen kiireellinen päätös rajoitetoimenpiteistä sinne muutos sitten seitsemännenkymmenennenyhdeksännen pykälän toisessa momentissa ehdotetaan selvyyden vuoksi mainittavan että säännös koskee yleisvaaralliseksi perustellusti epäillyn tartuntataudin vuoksi tehtyjä toimenpiteitä ja sitten

pykälän

momentissa ehdotetaan selvyyden vuoksi mainittavan että säännös koskee yleisvaaralliseksi perustellusti epäillyn tartuntataudin vuoksi tehtyjä toimenpiteitä ja sitten

voimaantuloon tuli myös muutos jotka tehtiin hallituksen esitys pohjana valiokunta päätti pykälät yksimielisesti ja samalla päätettiin myös että tämä eduskunta aloite koskien vesirokkorokotetta

esitetään hylättäväksi koska se on tullut muualla käsitellyksi eli näin ollen valiokunnan päätösehdotus on että eduskunta hyväksyy muuttamattomana hallituksen esitykseen kolmetoista kautta kaksituhattakuusitoista sisältyvät toinen viiva kahdeksas ja kymmenennen viiva kahdeksannentoista lakiehdotuksen ja eduskunta hyväksyy muutettuna hallituksen esitykseen kolmetoista kautta kaksituhattakuusitoista sisältyvät ensimmäinen ja

valiokunnan muutosehdotusten mukaisesti ja että hylätään toimenpidealoite kuusitoista kautta kaksituhattakuusitoista ja lisäksi esitetään hyväksyttäväksi kaksi lausumaehdotusta valiokunta hyväksyi pykälät yksimielisesti mutta näistä lausumaehdotuksista käytiin äänestys käytiin äänestys ja tähän sisältyy yksi vastalause

arvoisa herra puhemies

hallituksen esitys numero kolmeltatoista näiltä valtiopäiviltä uudeksi tartuntatautilaiksi parantaa merkittävästi toimivaltaisten viranomaisten valtuuksia käyttää kaikkia lääketieteen torjuntakeinoja epidemian uhan ehkäisemiseksi tai jo käynnistyneen epidemian rajoittamiseksi torjuntakeinot on voitava ottaa käyttöön kunnan tai sairaanhoitopiirin tartuntataudeista vastaavan lääkärin välittömällä päätöksellä ja ulottaa koko siihen väestöön mikä on tartuntatautien torjunnan kannalta välttämätöntä sillä tartuntatautiepidemiat eivät erottele henkilöitä kotipaikkaoikeuden mukaan tarve koskee paitsi yleisvaaralliseksi luokiteltuja tartuntatauteja esimerkiksi tuberkuloosia myös joitakin valvottavia tartuntatauteja muun muassa bakteeriperäisiä sukupuolitauteja tilanteessa jossa kansainvälinen liikkuvuus on lisääntynyt ja maassa oleskelee tuhansia henkilöitä ilman kotipaikkaoikeutta tartuntatautiepidemiat voivat päästä ilman tätä valtuutusta leviämään erityisesti rokottamattomat pikkulapset immuunipuutos tai syöpäsairaat raskaana olevat naiset ja ikäihmiset joiden vastustuskyky on madaltunut ovat alttiita tartunnoille ja vakaville tautimuodoille arvoisa herra puhemies tämä hallituksen esitys tartuntatautilaiksi sisältää erittäin merkittäviä parannuksia tartuntatautien sairaala ja laitoshoitoon liittyvien infektioiden seurannan ja torjunnan velvoite osana potilasturvallisuustyötä helpottuu tämä hallituksen esitys ja sen tuomat muutokset mahdollistavat terveydenhuollon toimintayksiköiden laatuvertailut ja ylipäänsä kannusteita toiseksi se helpottaa mikrobilääkeresistenssin seurantaa ja sen lisääntymisen uhan torjumista bakteerien lääkeresistenssin globaali lisääntyminen uhkaa koko länsimaista lääketiedettä sillä jos antibioottien teho häviää muun muassa nykyaikainen leikkaushoito ei enää ole mahdollista ja pieneenkin tulehdukseen voi menehtyä

yhteisöissä laskenut hälyttävän alas tuhkarokko on herkimmin tarttuviin kuuluva virustauti johon liittyy merkittävä kuoleman ja vammautumisen riski viime vuonna on enenevästi esiintynyt tapauksia joissa olisi ollut tärkeää määrätä altistuneita muun muassa eristykseen pääkaupunkiseudun antroposofisessa opetuslaitoksessa oli hiljattain puhjeta laaja epidemia neljänneksi tämä helpottaa epidemian selvittämisessä käytettävien tietolähteitten saamista tällä hallituksen esityksellä annetaan lakiin kirjattu mahdollisuus selvittää mahdollisesti taudinaiheuttajille altistuneiden yhteystietoja nykyisinhän tämä toiminta on torjuntatoimien viivettä aiheuttavien tutkimuslupien varassa suuren vakavia tautitapauksia aiheuttavan elintarvike tai vesivälitteisen epidemian jollainen ilmeni saksassa muutama vuosi sitten ehec bakteerin aiheuttamana selvitystyö tehostuu merkittävästi uuden lain suomien tiedonsaantivaltuuksien perusteella viidenneksi terveydenhuollon henkilöstön rokotukset potilaiden suojaamiseksi tällä hallituksen esityksellä selvennetään työnantajan ja työntekijän vastuita ja velvollisuuksia eri töiden soveltuvuutta ajatellen kuudenneksi rokotusten kattavuuden parantaminen ja tehon ja haittavaikutusten seuranta tällä hallituksen esityksellä mahdollistetaan rekisteritiedon tehokkaampi käyttö rokotusten kattavuuden tehon ja hyödyn arvioimiseksi nopeasti sekä myös harvinaisten haittavaikutusten havaitsemiseksi ja seitsemänneksi karanteeni ja eristystoimien päätöksenteon sujuvoittaminen yleisvaarallisten tautien kohdalla tämä tämä hallituksen esitys antaa paremmat valtuudet paikallisille toimivaltaisille viranomaisille ja määrittelee korvaukset työstä poissaolojen takia arvoisa herra puhemies tämä nykyinen tartuntatautilakimme vuodelta kahdeksankymmentäkuusi on monin osin pahoin vanhentunut eikä vastaa enää muuttuneen toimintaympäristön tarpeita tartuntatautien torjunnan kehittäminen on tärkeä osa kansallista kokonaisturvallisuutta ja näitä edellä mainitsemiani uudistuksia on valmisteltu usean vuoden ajan kaikkien keskeisten toimijoiden ja laajan asiantuntijaryhmän toimesta arvoisa puhemies olen erityisen onnellinen että tämä pitkittynyt tartuntatautilain käsittely saatiin tähän pisteeseen että puheenjohtaja pystyi esittelemään mietintömme mietintömme ja saamme vaikkakin hieman myöhässä mutta kuitenkin tämän lain pian voimaan
arvoisa herra puhemies

sosialidemokraatit jättivät asiasta vastalauseen mutta hyväksyimme kaikki pykälät sellaisinaan kuten valiokunnan puheenjohtaja meille äsken esitteli ensinnäkin tätä lakia on odotettu pitkään meillä eri asiantuntijoitten toivomukset liittyivät siihen että kentällä on hyvin erilaisia toimintakäytäntöjä eikä ollut selkeätä ymmärrystä siitä miten tämän lain toimialaan liittyen tulisi toimia eri tilanteissa ja yllätyksenä oli myös se että eri puolilla suomea nämä toimintakäytännöt olivat muotoutuneet erilaisiksi sen takia on ehdottoman tärkeä ja hyvä että meillä tämä lakiesitys on nyt tässä pisteessä että saamme valtakuntaan yhtenäiset toimintakäytännöt ja ja ymmärryksen siitä mitä tämä tartuntatautilain kokonaisuudistus konkreettisesti tarkoittaa

lähestyttiin myös vähän eri näkökulmista ja asiat vähän rönsyilivät myös tämän tartuntatautilain ulkopuolisiinkin asioihin minkä takia sitten tähän rakennettiin kaksi lausumaehdotusta

ei tarvita minkä takia näemme että näitä lausumaehdotuksia ei tulisi tehdä eli valiokunnan mietintöön sisältyy kaksi lausumaehdotusta joiden mukaan hallituksen tulee selvittää lain vaikutuksia hoitoon hakeutumiseen ja sen kustannuksia sekä rekisteröidä nykyistä kattavammin hoitoa saaneet ulkomaalaiset asiantuntijakuulemisten perusteella emme pidä todennäköisenä että tartuntatautilaki esitetyssä muodossaan toimisi erityisenä vetovoimatekijänä ja että tämän lain pohjalta erityisesti pitäisi tehdä kyseisiä selvityksiä

arvoisa herra puhemies yhdyn edellisiin puhujiin siinä että olen erittäin tyytyväinen että tämä pitkään jumissa ollut tartuntatautilaki nyt saatiin etenemään nostan tästä yhden näkökulman esille joka on ehdotuksen neljäskymmenesseitsemäs pykälä pakollinen rokotus jonka mukaisesti valtioneuvoston asetuksella voidaan säätää järjestettäväksi pakollinen rokotus mikäli kattava rokottaminen on välttämätöntä väestön tai sen osan hengelle ja ter veydelle vakavaa vahinkoa aiheuttavan yleisvaarallisen tartuntataudin leviämisen ehkäisemiseksi

antamatta jopa yli puolelle lapsista pidän erittäin perusteltuna että valtioneuvosto nyt pohtisi sitä missä vaiheessa tätä sille osoitettua toimivaltaa tulisi käyttää koska tämä pykälä antaa mahdollisuuden käyttää sitä toimivaltaa alueellisesti ja määrätä tietty rokote pakolliseksi tietyllä alueella

arvoisa puhemies tässä on melko yksinkertaisesta asiasta kysymys hallitus esittää rajattavaksi asuntoihin liittyviä korjausavustuksia siten että ne keskitettäisiin asioihin jotka liittyvät asuntojen esteettömyyteen eli siihen että huonokuntoisemmatkin ihmiset ja vanhat ihmiset pystyisivät mahdollisimman pitkään asumaan kotona nämä ovat sinänsä ihan hyviä tavoitteita valiokunta pitää hyvänä sitä että uudessa avustusjärjestelmässä siirrytään niin sanottuun jatkuvaan hakuun ja ja myös sitä että avustusten myöntäminen siirretään kunnilta aralle tähän esitykseen liittyy kuitenkin myös ongelma johon valiokunta on kiinnittänyt huomiota sekä sekä mietinnössä että sitten vielä vahvemmin siihen jätetyssä vastalauseessa jonka allekirjoittajista olen itsekin

että voitaisiin avustaa vaikeimmassa tilanteessa olevia ihmisiä jotka ovat sairastuneet kotinsa homevauriosta ja kosteusvaurioista ja joutuneet tilanteeseen jossa eivät oikeastaan pysty asumaan kotonaan mutta eivät sitä kotia voi myydäkään kun sen arvo on romahtanut nämä ovat hyvin vaikeita tapauksia ja jokin järjestelmä heille pitäisi olla tässä on ilmeisesti kysymys myös vähän ympäristöministeriön ja terveysministeriön välisestä pallottelusta mutta kaiken kaikkiaan joku ratkaisu tähän asiaan pitäisi pitäisi löytää vastalauseessa kiinnitetään huomiota myöskin siihen että energia avustusjärjestelmää tarvitaan jatkossakin
arvoisa puhemies juuri näin kuin valiokunnan puheenjohtaja esitteli tässä on kahdesta asiasta kysymys aikaisempi korjaus energia ja terveyshaitta avustus lakkautetaan ja jäljelle jää korjausavustus hyvä näin sillä edistetään vanhusten ja vammaisten henkilöiden kotona asumista hissirakentamista esteettömyyttä ja näin tiedämme että se on varsin varsin tärkeä asia ongelma on tosiaan se että osa niistä avustuksista joita tällä hetkellä on ollut poistuu eli tämä terveyshaitta avustus ja energia avustus tässä vastalauseessa jonka sosialidemokraatit ja vihreät ovat tehneet esitetään lausumaa siihen kun tuo terveyshaitta avustus poistuu ja näillä ihmisillä on edelleen se ongelma että he ovat sairastuneet mutta ei käytännöllisesti katsoen paikkaa missä asua tähänkin saakka se on ollut muutamia kymmeniä henkilöitä ja perheitä jotka ovat tätä avustusta saaneet mutta se on on ollut heille hyvin tärkeää ja myöskin psyykkisesti tärkeää koska silloin kun ihminen sairastuu ollaan niin vaikeassa tilanteessa että pienikin kädenojennus auttaa myös tähän tähän tervehtymiseen eli tämä lausumaehdotus kuuluu näin eduskunta edellyttää että hallitus aloittaa välittömästi poistettavaksi esitettävien terveyshaitta ja energia avustusten kehittämiseen tähtäävän valmistelutyön niin että laki

uudistetuista terveyshaitta ja energia avustuksista tulee voimaan samaan aikaan käsittelyssä olevan esityksen kanssa

ensimmäiseen käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen yhdeksästoista asia käsittelyn pohjana on hallintovaliokunnan mietintö kahdeksantoista nyt päätetään lakiehdotusten sisällöstä

arvoisa rouva puhemies hallituksen esitys sataviisikymmentäseitsemän mikä koskee ammattikorkeakoulututkintoon johtavan pelastustoimen päällystökoulutuksen koulutusvastuuta ja tutkinnonanto oikeutta siirretään savonia ammattikorkeakoululta poliisiammattikorkeakoululle ensimmäinen ensimmäistä kaksituhattaseitsemäntoista lukien tämä tavoite siirtää koulutus poliisiammattikorkeakouluun on järkevä koska se tarkoittaa käytännössä sitä että koulutusta tullaan kehittämään edelleen suunnittelu ja taloudenpito tehostuvat ja on erinomaista että sisäisen turvallisuuden oppilaitosten välinen synergia paranee poliisiammattikorkeakoulusta löytyy asiantuntijoita ja kokemusta jotka ovat tärkeitä seikkoja pelastusalan ammattikorkeakouluopetuksen suunnittelussa ja toteutuksessa poliisiammattikorkeakoulu myös mahdollistaa paremmin moniviranomaisyhteistyön kehittämisen on myös hyvä huomioida että pelastusalan ammattikorkeakoulutuksen rahoitus tapahtuu jatkossa kokonaisuudessa pelastustoimen toimintamenoista eikä poliisin määrärahoja kohdenneta pelastustoimen päällystökoulutukseen on myös tärkeää että pelastustoimen koulutuksesta ei siirretä taloudellisia resursseja poliisin puolelle pelastusalan koulutettavalta edellytetään tiettyjen ter veydellisten ja toimintakykyyn liittyvien vaatimusten täyttämistä jotta hän selviytyy opiskelusta ja käytännön tehtävistä ja harjoittelusta mielestäni on perusteltua että pelastusalan ammattikorkeakoulututkintoon koulutettavalta on tarpeen edellyttää myös rehellisyyttä ja luotettavuutta jota arvioidaan hakijasta tehdyn turvallisuusselvityksen perusteella vastaava edellytys koskee voimassa olevan lain mukaan myös poliisiammattikorkeakoulun opiskelijoita poliisiammattikorkeakoululla olisi oikeus asettaa myönteisen valintapäätöksen ehdoksi se että koulutukseen hakeutuvasta tehdään ennen opintojen aloittamista turvallisuusselvityksestä annetun lain mukainen turvallisuusselvitys ehdollinen valintapäätös tarkoittaisi sitä

että turvallisuusselvityksestä ilmenevien seikkojen perusteella lopullinen valintapäätös voisi olla kielteinen ehdotettu säännös koskisi kaikkeen koulutukseen opiskelijoiksi hakeutuvia poliisikoulutukseen otettavia koskevat korostuneesti rehellisyyden ja luotettavuuden vaatimukset esityksen perusteluista ilmenee rehellisyyden tarkoittavan sitä että opiskelijaksi otettava ei ole syyllistynyt rikoksiin mielestäni tämä on kohtuullinen vaatimus myös pelastustoimen päällystökoulutukseen tulevilta henkilöiltä rehellisyyttä ja luotettavuutta arvioidaan turvallisuusselvitysten perusteella vaikka pelastusalan opiskelijoilla on erilainen tehtäväala kuin poliisilla rehellisyyden ja luotettavuuden luotettavuuden vaatimukset on hyvä ulottaa myös pelastusalan ammattikorkeakoulututkintoa opiskeleviin joista koulutusvastuun siirron myötä tulee poliisiammattikorkeakoulun opiskelijoita kiitos

lähetekeskustelua varten esitellään päiväjärjestyksen kahdeskymmenestoinen asia puhemiesneuvosto ehdottaa että asia lähetetään maa ja metsätalousvaliokuntaan

arvoisa puhemies tämän lakialoitteen varsinainen pihvi sisältyy pykälämuutokseen eläinsuojelulain kahdenteenkymmenenteen pykälään

kaksi asiaa ensinnäkin se että suomen ainoa delfinaario on tänä vuonna lopettanut toimintansa kun särkänniemen delfinaario tampereella siirsi delfiinit kreikkaan joka siirto sinänsä herätti paljon kritiikkiä eläinsuojelijoiden keskuudessa ja toisaalta sitten se että jo pitempään tieteellinen tutkimus on osoittanut sen että delfiinien pitämistä vangittuina ei voida pitää eläinsuojelullisesti hyväksyttävänä delfiinille lajityypillistä käytöstä on aktiivinen liikkuminen laajalla alueella sosiaalisuus metsästäminen ja ympäristön tutkiminen eräänlaisen kaikuluotauksen avulla delfiinithän liikkuvat luonnossa hyvinkin pitkiä matkoja luonnollisia elämäntapojaan delfiini ei voi toteuttaa delfinaarioiden ja eläintarhojen altaissa tällaiset luonnottomat olot aiheuttavat delfiineille stressiä ja lisäävät aggressiivista käytöstä lisäksi ne ryhmät joita on eläintarhoissa ja delfinaarioissa ovat ihmisen valitsemia ne eivät ole delfiinien itse muodostamia ryhmiä

tämä tieto on sinänsä ollut pitkään että eläinsuojelullisesti nykytiedon valossa ei ole pitää delfiineitä vangittuna ja kun suomen ainoa delfinaario on juuri lopettanut niin nyt olisi hyvä tilaisuus muuttaa suomen lainsäädäntöä siten että että laki antaisi valtuutuksen maa ja metsätalousministeriön asetuksella kieltää tämä toiminta koska tavallaan ikään kuin luonnollista lobbaria sille että joku vastustaisi tätä muutosta juuri nyt ei ole juuri siksi että delfinaariota ei enää ole sen lisäksi tietysti on muitakin merinisäkkäitä joiden pito eläintarhoissa ja sirkusesityksissä ei nykytiedon valossa ole eläinsuojelullisesti hyväksyttävää muita merinisäkkäitä tietääkseni edelleen suomessa jossain on mutta kuitenkin katsoisin että nyt olisi oikea hetki tehdä tämä lakimuutos josta sinänsä eduskunnassa on keskusteltu jo kaksikymmentä vuotta sitten silloin kun olin itse ihan uusi kansanedustaja yhdeksänkymmentä luvun alussa vihreä ryhmä

arvoisa puhemies

olette tehneet lakialoitteen joka koskee eläimiä sillä täällä salissa todella harvoin puhutaan eläinten hyvinvoinnista tai eläinten asioista yleensä harmi että nyt on niin myöhäinen ajankohta että salissa ei ei enää monta ihmistä ole mutta hyvä että kuitenkin puhutaan suomessahan on kuusisataaviisikymmentätuhatta lemmikkieläinkoiraa metsästyskoiraa kissoja valtava määrä ja muita eläimiä sitten on tuotantoeläimet ja sitten on villieläimet ja eläinten hyvinvointi kiinnostaa tänä päivänä kuten lakiesityksessä esitetään kaikkien eläinlajien pitämistä eläintarhoissa ei voida pitää eläinsuojelullisesti eläinsuojelullisesti hyväksyttävänä delfiinien kohdalla asiasta käytiin kiivasta keskustelua keskustelua hiljattain jokainen muistaa varmaan sen

eläinlajien pitäminen eläintarhassa tai pysyvässä eläinnäyttelyssä jos eläinsuojelullisesti hyväksyttäviä olosuhteita ei voida järjestää kannatan siis edustaja hassin tekemää lakialoitetta on tärkeää että

eläinsuojelulain kokonaisuudistus joka nyt on juuri käsitteillä ja toivottavasti ensi vuoden loppuun mennessä on uudistettu onnistuisi kaikkien eläinten kohdalla että siitä tulisi paljon parempi laki eläinten suhteen kuin edellisestä eläin ei ole esine eläin tuntee eläin ymmärtää sillä on itseisarvo myös täytyy ajatella sitä että me emme voi ummistaa silmiämme tosiasialta mitä tapahtuu myös suomen rajojen ulkopuolella muun muassa tämä trofeemetsästys afrikassa jolloin esimerkiksi leijonia tiikereitä asetetaan karsinaan ja niitä myös jalostetaan vaikka määrätyn väriseksi ja sitten saa ostaa kortin ja ja sillä mennä metsästämään tämä eläin joka on ahdistettu jo valmiiksi nurkkaan myös sieltä laitumelta pääsee villieläimiksi villieläimiksi ja näin ollen se alkuperäinen laji voi kärsiä hyvin paljon on myös koreassa kiinassa monessa muussa maassa tänä päivänä koirien järkyttävää kidutusta muun muassa koiria voidaan heittää kuumaan veteen kissojakin tai elävänä alkaa vetää turkkia pois päältä lyödä sen takia jotta se liha joka koirasta tai kissasta tulee olisi potenssia nostavaa elikkä uskomuksiin perustuvaa lihansyöntiä kiduttamalla eläintä sitten on pentutehtailu sitä on suomessakin hyvin paljon romaniassa irlannissa itäblokin maissa virossa siihen on puututtava sen takia eläinten hyvinvointi on todella tärkeää että ihminen usein määrittelee sen kuinka eläin voi ihmisellä on suuri vastuu ja se on moraalinen vastuu kiitos

arvoisa rouva puhemies on aivan selvää että kaikki eläimet eivät sovellu eläintarhaan itselleni tämä ajatus pälkähti päähän viimeistään silloin kun vierailin moskovan suuressa sirkuksessa jossa näin moottoripyörällä ajavan ja samalla tupakkaa polttavan karhun on hyvä että tällaista toimintaa suomessa ei ole ja aivan kuten edustaja elomaa puheessaan totesi meidän on kuitenkin kiinnitettävä huomiota siihen mitä maamme rajojen ulkopuolella tapahtuu tämä vihreiden eduskuntaryhmän ja edustaja hassin tekemä lakialoite on varsin kannatettava ja sen jälkeen saamme keskusteluun itse tekemäni aloitteen jossa halusin täydentää tätä sinällään hyvää ja perusteltua vihreiden aloitetta omassa aloitteessani näiden äsken todettujen asioiden lisäksi todetaan että tulisi tämän lisäksi varmistaa että lainsäädännön muutosten myötä eläintarhoista ja sirkuksista mahdollisesti poistettavat luonnossa selviytymään kykenemättömät eläimet lopetetaan asianmukaisesti eikä niitä esimerkiksi siirretä kolmanteen maahan vastaaviin tai huonompiin tarhaolosuhteisiin

tähdätään täsmällisesti siihen että merinisäkkäiden pito kielletään ja nyt varmastikin asia voidaan toteuttaa kun särkänniemessä delfiineitä ei enää ole ja varmistetaanhan tällä tietysti se että uusia tarhoja ei ei synny eikä vaikkapa joku miljardööri suomeen sitten merinisäkkäitä omaksi ilokseen tuota

arvoisa puhemies tämän lakialoitteen osalta olemme harkinneet asian siten että kun tarkentavat asiat jäisivät maa ja metsätalousministeriön asetuksella määrättäväksi niin myöskin sitten tämä asia johon edustaja kärnä on nyt omalla muuten lähes samalla aloitteellaan ottanut kantaa jäisi myöskin sitten valmisteltavaksi maa ja metsätalousministeriön asetuksen valmistelun yhteydessä se tulisi kunnolla asiantuntevasti valmistelluksi itse en sinänsä ole tampereella tampereen kaupunginvaltuutettuna ollut kannattamassa delfiinien siirtoa tampereelta toiseen eläintarhaan toiseen delfinaarioon ja valitettavasti minun on edustaja kärnän käsitystä oikaistava siinä suhteessa että tampereen särkänniemen delfinaarion lopettaminen ei ensisijaisesti johtunut eettisistä syistä vaan se johtui siitä että delfinaario oli muuttunut kannattamattomaksi mikä sinänsä johtui siitä että suuren yleisön keskuudessa delfinaario oli muuttunut vähemmän hyväksyttäväksi sen takia siellä kävi vähemmän ihmisiä ja se oli muuttunut kannattamattomaksi jos särkänniemi oyn johto olisi toiminut eettisesti se olisi olisi mielestäni jo vuosia aikaisemmin ryhtynyt valmistautumaan siihen tilanteeseen jolloin delfinaario on suljettava koska se oli selvä asia että se jonain päivänä tulee eteen ja ryhtynyt muiden eurooppalaisten delfinaarioiden kanssa rakentamaan sellaista ikään kuin siirtymäpaikkaa delfiineille jossa ne voidaan totuttaa sitten takaisin meriveteen ja luonnon olosuhteisiin ja päästää sitten vapauteen sinänsä kaikesta siitä minkä edustaja elovaara anteeksi elomaa meillä on ympäristövaliokunnassa kolleganne edustaja elovaara niin siksi sotkin elomaa toi esille olen samaa mieltä ja haluaisin lisätä vain sen että todella sen jälkeen kun nykyinen eläinsuojelulaki on tehty niin tieto esimerkiksi eläinten persoonallisuuksista sosiaalisista suhteista ja tunteista on lisääntynyt valtavasti

lakialoite on kyllä erittäin kannatettava itse olen kyllä eläinsuojelun puolella mutta tuo kärnän tekemä lisäaloite tai mikä se nyt onkaan on on erittäin kannatettava kyllä kun sitä eläintä lähdetään liikuttelemaan varsinkin kun tuonne kreikkaan asti täältä niin sehän on kiduttamista kyllä se pitää pystyä silloin lopettamaan minulla esimerkiksi henkilökohtaisesti on koira suurin piirtein aina ollut

kun sen joutuu lopettamaan ei ole mikään mukava mutta kuitenkin se on sille eläimelle paras eihän tuommoinen rahtaaminen ole mistään kotoisin että kyllä edustaja kärnä on tehnyt hyvää työtä tuossa

kiitän edustaja hakkaraista tuesta tälle aloitteelle josta seuraavaksi sitten keskustelemme ja kiitän myös edustaja hassia hänen vastauksestaan on varmastikin niin että asia voidaan hoitaa myös sillä tavalla että maa ja metsätalousministeriössä tämä pohditaan sen asetuksen kautta mutta tästäkin huolimatta haluaisin itse lähteä siitä että lainsäätäjä kantaa sen vastuun ja myös määrittelee tällaisen selkeän perusfundamentin että mikäli näitä kiellettyjä eläimiä ei voida syystä tai toisesta vapauttaa luontoon luonnonmukaiseen ympäristöönsä ne on tässä tapauksessa lopetettava minä näen että se on vastuun kantamista ja vastuullista politiikkaa ja näin tulisi pyrkiä toimimaan

kannattamattomuuden myötä tullut ratkaisu ehkä tässä oli myös sitä että kyseiset päättäjät eivät olleet valmiita uskaltaneet tehdä päätöstä siitä mihin suuntaan tätä asiaa viedään tämä asia velloi velloi pitkään ja tuli tällainen tilanne että sitten kuitenkin pois silmistä jotta päästiin päästiin asiassa eteenpäin

muitakin eläinlajeja ja tulee olla pysyvästi myöskin tämä

hyväksyttävä olosuhde niin niin kyllähän tässä tulee esille myös se että meidän pitää ottaa mukaan kaikella tavalla kaikki tarhatut eläimet jotka ovat näyttelyissä ja olla valmiita ratkaisemaan samalla tavalla

haluaisin nyt vielä edustaja hakasen puheenvuoron jälkeen tarkentaa että se on sinänsä tiedetty epäeettiseksi jo kauan että delfiineitä pidetään delfinaarioissa mutta valitettavasti ne motiivit jotka saivat särkänniemi oyn lakkauttamaan delfinaarion eivät liittyneet etiikkaan vaan siihen että delfinaario oli muuttunut kannattamattomaksi toki tamperelaisena tampereen asukkaana ja tamperelaisena kaupunginvaltuutettuna olisin ollut hyvin mielissäni jos ne särkänniemen päätöksen motiivit olisivat olleet eettiset mutta silloin mielestäni särkänniemi oy olisi jo monta vuotta aikaisemmin lähtenyt todella valmistautumaan siihen että ne delfiinit voidaan

lähetekeskustelua varten esitellään päiväjärjestyksen kahdeskymmeneskolmas asia puhemiesneuvosto ehdottaa että asia lähetetään maa ja metsätalousvaliokuntaan

en usko että aloite tämän enempää esittelyä kaipaa totean vain että se on täysin yhtenevä vihreän eduskuntaryhmän tekemän aloitteen kanssa mutta siinä todetaan että tämän lisäksi on varmistettava että lainsäädännön muutosten myötä eläintarhoista ja sirkuksista mahdollisesti poistettavat luonnossa selviytymään selviytymään kykenemättömät eläimet lopetetaan asianmukaisesti eikä niitä esimerkiksi siirretä kolmanteen maahan vastaaviin tai huonompiin tarhaolosuhteisiin itse toivon että nyt kun eläinsuojelulakia ollaan uudistamassa niin tässä yhteydessä kun asia valiokuntaan tulee niin myös tämä vihreiden eduskuntaryhmän ja allekirjoittaneen aloite käsittelyyn sitten etenee